päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksiä paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

edustaja taimela
arvoisa puhemies suomalainen kuljetusyrittäjä pitää talouden pyörät pyörimässä tämä vaativa ja raskas ala kärsii jo tällä hetkellä valtavista kannattavuuspaineista yrittäjät ovat seuranneet huolestuneena hallituksen toimia koska te olette vapauttamassa ulkomaisten rekkojen tulemisen suomen tämä mullistaisi kilpailutilanteen se avaisi laajat ovet harmaalle taloudelle ja tulisi haastamaan kuljetusalan työpaikkoja entisestään nyt puhutaan toimialasta joka maksaa noin kuuden miljardin liikevaihdosta arviolta kaksi pilkku seitsemän mil jardia elikkä lähes puolet veroina valtiolle ja työllistää satatuhatta työntekijää eduskunnassa kävi ilmi tiistaina että esitykselle ei kuulu tukea eduskunnassa edes hallituspuolueiden edustajilta tiistaina kuulimme myös ministeri berneriltä että esitys on lähtöisin hallituksen eu ministerivaliokunnasta ministeri soini te esittelitte asian ministerivaliokunnalle arvoisa puhemies arvoisa ulkoministeri soini miksi ajatte ulkomaalaisen rekkaliikenteen hallitsematonta vapauttamista

on ikävä kyllä perua samalla tavalla eusta kuin aikanaan rikkidirektiivi

edelliset hallitukset ovat epäonnistuneet suomen edunvalvonnassa ja päästäneet tällaisen direktiivin syntymään ja nyt kun tällainen direktiivi on syntynyt niin sen ikävien seurausvaikutusten kanssa olemme tekemisissä tämä on syytä ymmärtää että aivan samalla tavalla kuin rikkidirektiivi myös

on eu direktiivi joka on senaikaisen hallituksen ja edunvalvonnan

niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä tästä aiheesta ilmoittautumaan ja muistutan että kysymysten ja vastausten enimmäispituus on yksi
arvoisa puhemies kysymys on todellakin eu direktiiveistä ja ja niiden toimeenpanosta suomi on direktiivin puutteita puutteita paikatakseen säätänyt määritelmät tilapäisyydestä ja kuljetuksesta ja näistä hallitus on nyt luopumassa eu komission haastettua ne

kuin ihmetellä hallituksen valmiutta muuttaa nykyistä suomen linjaa varsinkin nyt kun eun maantielakipaketti on odotettavissa ensi vuoden alkupuolella ja tuon paketin yhteydessä myös tämä kyseinen asia olisi tullut käsitellyksi jos tämä esitys viedään nyt läpi on selvää että siitä seuraa vaikeuksia meillä ei tällä hetkellä ole viranomaisilla työsuojeluviranomaisilla tullilla ja poliiseilla työkaluja eikä resursseja hoitaa valvontatehtäviä ja miten käy jos nämä valvontatehtävät kasvavat

tapasin viime kesänä seinäjoen torilla kuljetusalan pk yrittäjän hän oli erittäin huolissaan tilanteesta ilmoitti että jos

pillit pussiin tiistaina me kävimme täällä hyvän lähetekeskustelun jossa oli suuri yksimielisyys todettiin riskit ja haitat ja satatuhatta työpaikkaa oli kyseessä eu komissio on tosiaan antamassa maantieliikennepaketin kaksituhattaseitsemäntoista ja tavallaan sain jo vastauksen mutta kysyn kuitenkin olisiko mahdollista että tämä asia kuitenkin siirrettäisiin siihen että eun maantiepaketti tulisi eduskunnan

ihmettelen kuitenkin ministeri soini teidän linjaanne te istutte eun ministerivaliokunnassa teillä on porukka siellä ministerit joiden pitäisi perehtyä siihen mitä te olette tekemässä ja me hyvin tunnemme täällä eduskunnassa tämän keskustelun me tunnemme tämän todella hyvin suomessa on pidetty yhteisenä edunvalvontana sitä

te ette olleet halukkaita esittämään eduskunnalle että muutetaan lainsäädäntöä tai odotetaan jotta eu tulee omilla toimilla pöytään mutta te nimenomaan halusitte että me luovumme kaikista kansallisista toimenpiteistä ja menemme rähmälleen eun eteen minä ihmettelen miten se on mahdollista kun liikenneministeriön virkakanta on erittäin tiukka tässä asiassa te vaarannatte nyt suomalaisten turvallisuuden meidän liikenne elinkeinomme tämä on minusta aika iso kysymys varsinkin pääministeri sipilä teille joka puhutte suomalaisen työn kannattavuudesta kysyn nyt pääministeri sipilältä vielä että yhdyttekö te tähän ulkoministeri timo soinin linjaan ja pidättekö tätä soinin tekemää esittelyä sellaisena joka on kansallisen edun

arvoisa puhemies tämä on eun ministerivaliokunnan päätös ja nyt eduskunnassa ja niin kuin ulkoministeri tuossa edellä totesi eduskunnan käsissä ja eduskunnan käsittelyssä jos

on ilman muuta haasteellinen ratkaisu suomalaiselle kuljetusyritysalalle on tärkeätä että me haemme nyt myöskin jokaisella rintamalla ratkaisuja tässä tilanteessa olemme tänään aamupäivällä tavanneet euroopan parlamentin transport and tourism valiokunnan edustajia ja pohtineet myöskin sitä että kun nyt saadaan maantiepakettia euroopan käsittelyyn niin siellä uudelleen katsotaan kabotaasikokonaisuutta huolehditaan sosiaalisista vaikutuksista pyritään arvioimaan kansallista liikkuvuutta ja huolehditaan ennen kaikkea siitä että on tasavertaiset ja ja yhdenmukaiset kilpailuolosuhteet kaikille yrittäjille

puhemies ja ministeri soini ette te pääse nyt tästä kiemurtelemaan pois ministeri soini ei edellinen hallitus luopunut tästä suomen linjasta ei edellisen hallituksen ministeri tuomioja tätä tuonut mutta uuden hallituksen uusi ulkoministeri soini te ette ollut ollut virassa edes kuukautta kun suomen hallitukseen ja ministerivaliokuntaan ja saitte sen siellä läpi ja te teitte tämän tietäen että teillä olisi ollut myös toinen vaihtoehto te tiesitte että suomen hallituksen ei olisi tarvinnut luopua tästä lin jauksesta kuten tanska teki ja tämä tulee

kuljetusyrityksissä ja työntekijöissä soinin viikate alkaa siellä heilua kaikista kysymyksistä arvoisa ulkoministeri miksi juuri tässä teidän mielestänne suomen

direktiivi viedään kansalliseen lainsäädäntöön ja siinä on aina tietty mahdollisuus sitten ottaa kansallisia näkökohtia huomioon ja liikenneministeri kyllönen oli toiminut juuri näin nyt kun täällä vielä tuli esille se että tämä on mahdollista sitten sitoa laajempaan lainsäädäntöön niin on aika erikoista että nyt sitten lyhyelle aikavälille lähdettäisiin tekemään oma ratkaisunsa arvoisa ulkoministeri soini rikkidirektiivillä ei ole mitään tekemistä tämän kanssa

arvoisa rouva puhemies käsitykseni mukaan kyseessä on eun osalta asetus joka jättää itse asiassa hurjan vähän liikkumatilaa kansalliselle päätöksenteolle minä haluaisin myöskin että huomioisitte tämän perspektiivin suomessa ajetaan kaksikymmentätuhatta tonnikilometriä vuodessa näistä kahdeksankymmentäkuusi tonnikilometriä ajetaan ulkomaalaisilla rekoilla eli yhteensä nolla pilkku neljä prosenttia samanaikaisesti suomalaiset autot ajavat kaksisataaviisikymmentä tonnikilometriä ulkomailla etenkin kabotaasin osalta olisi tärkeää päästä sellaiseen ratkaisuun joka mahdollistaisi yhdenvertaiset ja tasapuoliset kilpailuolosuhteet kaikille osapuolille ja mahdollistaisivat myöskin hyvän valvonnan tässä tulli ja poliisi ovat

rouva puhemies kyllä ollaan nyt ollaan valmistelemassa tielakia jossa tullaan huomioimaan talvirengassäädöksiä ja niiden on tarkoitus turvata meidän liikenneturvallisuuttamme tiellä tarkoitus on kiristää tältä osin raskaan liikenteen talvirengasvaatimuksia lisäksi olemme selvittäneet sähköisten rahtikirjojen käyttöönottoa tilaajavastuulain

kuljetusala on tuottanut suomeen kuusi miljardia euroa toimialallaan rahaa niistä veroja on kertynyt kaksi pilkku seitsemän miljardia euroa nyt nämä päätökset ja nämä toimenpiteet ja periksiannot näyttävät siltä että suomi on luopumassa tästä verotulosta mitkä ne lopulliset toimenpiteet tulevat olemaan siinä että saadaan turvattua nämä verotulot

arvoisa rouva puhemies tarkoitus on huolehtia siitä että suomalaisilla kuljetusalan yrittäjillä olisi täysimääräiset mahdollisuudet tasavertaiseen kilpailuun meille on tärkeätä että meillä on hyvin menestyviä perheyrityksiä ja muita yrityksiä suomessa jotka pärjäävät nimenomaan meidän vientimme edistämisessä ja tavaraliikenteessä sen vuoksi hallitus on katsonut tiemaksujen käyttöönottoa ja siitä meillä on selvitykset valmiina olemme katsoneet millä tavalla voimme lisätä tieturvallisuutta huolehtimalla talvirengassääntelystä ottamalla käyttöön sähköisiä rahtikirjoja mutta ennen kaikkea huolehtimalla tilaajavastuulaista joka on itse asiassa meillä tällä hetkellä paras mahdollinen keino huolehtia sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja velvoittaa myöskin tilaajaa vastuuseen siltä osin

tästä on niin paljon väärää tietoa liikkeellä että oikaistaan nyt pari asiaa kyseessä on siis eu asetus joka on viime hallituksen aikana hyväksytty ja se on voimassa nyt eu on pakottamassa suomea suomea näihin pikku muutoksiin mutta samaan aikaan samaan aikaan hallitus on tekemässä monia muita korvaavia toimenpiteitä joilla varmistetaan se että suomalainen kuljetusyrittäjä pärjää paremmin ministeri ministeri berner tämä digitalisaatio on osa ratkaisua vinjettimaksut ovat osa ratkaisua ja siihen selkeä palautusjärjestelmä suomalaiselle kuljetusyrittäjälle

arvoisa rouva puhemies tiemaksuista hallituksen on on tehtävä päätöksiä kehysriihen aikaan talvirenkaista ja siihen liittyvästä päätöksestä on mahdollisuus tehdä erillinen ratkaisu asetuksella tieliikennelakiuudistus tulee loppuvuodesta eduskuntaan sähköisistä rahtikirjoista voimme päättää nopeallakin aikataululla asetuksella ja digitaalisesta valvonnasta ja ja siihen liittyvistä mahdollisuuksista käymme yhteisneuvotteluja niin tullin kuin poliisin kanssa

tämä kabotaasiesitys tosiaan tuotiin jo tiistaina eduskuntaan ja nyt kuultiin että nämä raskaan liikenteen tiemaksut sekä talvirengaspakko ovat jo aika pitkällä valmisteluissa olisin kysynyt ministeriltä olisiko tarkoituksenmukaista jarruttaa eduskuntakäsittelyä kunnes nämä muutkin lait ovat valmiita tulemaan käsittelyyn

arvoisa puhemies hallituksessa on pantu varmaan merkille että kaikki tämän alan toimijat ovat sitä mieltä että tähän ei pitäisi tehdä muutoksia siitä syystä että meillä on kansallinen etu huolehtia että tämä ala pärjää hyviä pelisääntöjä tähän liittyen on erityistä huolta kannettava siitä että tämä voi tuoda tähän maahan lisää harmaata taloutta jota me emme tarvitse yhtään tämän enempää senkin takia voi tässä maassa ruveta liikkumaan teillä semmoisia autoja mitkä eivät noudata työehtoja niin kuin pitäisi tässä maassa noudattaa sen takia tästä herää ennen kaikkea se kysymys miten hallitus muutoinkin ajattelee tämän harmaan talouden torjunnasta te olette suhtautuneet myönteisesti meidän lukuisiin ehdotuksiimme missä tilassa harmaan talouden torjunta nyt laajemminkin tässä yhteiskunnassa on kun siinä tarvittaisiin nyt nopeita toimenpiteitä tämä oli se olennaisin kysymys eli viime hallituskaudella oli silloinkin nämä samat paineet periksi emmekä tehneet näitä muutoksia niitten kanssa on voitu elää ja voidaan elää jatkossakin

torjuntaohjelma jatkuu täysimääräisesti ja myöskin talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi silloin että siitä tehdään pysyvä olen erittäin tyytyväinen sillä turvataan se että ne poliisimiehet ja naiset jotka tekevät tätä arvokasta työtä pystyvät jatkamaan toimessaan ja koska tämä on myöskin taloudellisesti järkevää toimintaa sille saadaan selkeää vastinetta kun näitä talousrikoksia pystytään selvittämään ja harmaata taloutta kitkemään kitkemään niin nämä päätökset ovat hallitukselta eduskunnan kannustamana olleet oikein hyviä

on kabotaasiepäiltyjä otettu kiinni kaksikymmentäneljä kappaletta näissä

on tarkistettu ajoneuvojen paperit ja myöskin luvat ja niihin liittyvät dokumentaatiot poliisi on tehnyt enemmän valvontasuoritteita tammikuun ja syyskuun välisenä aikana viime vuonna kaiken kaikkiaan yksi pilkku viisi prosenttia

tähän on liittynyt kymmenen prosenttia lisää kiinni otettuja

arvoisa puhemies keskustelu antoi hiukan toivoa mutta vaikuttaa siltä että hallitus ei ole valmis vetämään esitystään kuitenkaan pois näin on vaikka kukaan ei oikein tunnu esitystä kannattavan hämmentävää oli että kun suomen kuljetusyrittäjien toimintaedellytyksiä heikennetään liikenne ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja jalonen puhuu pikkumuutoksista onneksi sentään eduskunnassa löytyy laajalti ymmärrystä suomalaiselle kuljetusyrittäjälle ja alan työntekijöille sen huomasin lähetekeskustelussa tiistaina toivon todella että voimme yhdessä tuumin varmistaa eduskuntakäsittelyssä sen että tämä asia ei etene ja sen myötä suomalainen kuljetusyrittäjä saa toimia edelleenkin reilussa kilpailuympäristössä arvoisa puhemies ministeri soini te istutte nyt tämän kumipyörän päällä kun jo nyt on tiedossa että tämän esityksen myötä harmaa talous rehottaa entisestään verotulot vähenevät työttömyys lisääntyy onko teillä valmiutta kutsua ministerivaliokunta koolle ja vetää tämä esitys pois eduskunnasta niin kuin hallitus on tehnyt tämän vaalikauden aikana jo useamman kerran
arvoisa rouva puhemies otetaan nyt muutama asia tässä yhteydessä tarkasti esiin toinen on se että kun

tulisi suomeen niin samalla suomalainen kuljettajayrittäjä joutuisi tietenkin epäedullisesti euroopassa tai missä tahansa vastaavaan tilanteeseen no ilman muuta sillä tavalla että muutkin jäsenvaltiot voivat rajoittaa suomalaisten yritysten toimintoja jos suomalaiset rajoittavat heidän toimintojaan tämähän on aivan päivänselvä asia sitten toinen asia edustaja arhinmäki kuunnelkaa voitte saada jopa tietoa arvoisa puhemies sitten toinen jos meille tulee vahingonkorvauskanne niin saattaa olla niin että valtiolta haetaan iso määrä vahingonkorvauksia sen takia että me emme noudata sitä minkä joku edellinen hallitus on löperyydessään päästänyt

seuraava kysymys edustaja hassi
arvoisa arvoisa puhemies luonnoksessa tämän vuoden ensimmäiseksi lisätalousarvioksi esitetään että ylä lapissa siirretään ja virkistysalueita neljäkymmentätuhatta hehtaaria metsähallituksen talouspuolen taseeseen eli tuottovelvoitteen alle lisäksi metsähallitus lakiehdotuksessa ehdotetaan metsähallitukseen

nykyisen talouspuolen ja luonnonsuojelupuolen lisäksi uutta niin sanottua kolmatta tasetta joka olisi käytännössä laitoksen johdon eli pääjohtajan ja talouspuolen alaisuudessa tähän niin sanottuun kolmanteen tase erään hallitus on siirtämässä peräti kolmesataakuusikymmentätuhatta hehtaaria ylä lapin luontaistalousalueita tällaiset siirrot voivat vaarantaa pohjois suomen hauraan metsärauhan samalla voi vaarantua laajemminkin suomen metsäteollisuuden kansainvälinen maine onko hallitus oikeasti harkinnut mitä tästä mahdollisesti seuraa ehkä suurtakin julkisuutta saavat metsäkiistat leimahtavat uudestaan ja

arvoisa puhemies suomella on hyvä maine kestävän metsätalouden käytännön harjoittajana ja meillä eri osapuolet ovat laajasti yksimielisiä siitä miten talousmetsien käsittelyssä pitää myös luonnon monimuotoisuus ottaa huomioon meillä on yhteisiä linjoja teollisuuden metsänomistajien ja ympäristöjärjestöjen kesken se metsissä tehtävä käytännön työ ratkaisee ei se millä valtion tasetilillä joku omaisuuserä sattuu olemaan metsähallitus lain muutoksen yhteydessä metsähallituksen yhteiskunnalliset velvoitteet säilyvät ennallaan metsähallitukselle ei aseteta uusia tuottovaatimuksia

puhemies te ministeri tiilikainen esitätte uudeksi kansallispuistoksi hossan aluetta se on tervetullut ehdotus tämä hossan alue on pääosin juuri vastaavanlaista retkeilyaluetta jota metsähallituksen tässä ehdotuksessa ollaan nyt siirtämässä talouspuolen alle jolla metsähallitus on tehnyt hakkuita joita paikalliset ihmiset ovat vastustaneet paikallisesti on nähty hossassa retkeily ja matkailu tuo enemmän taloudellista hyötyä kuin hakkuut tästä paikallisesta paineesta johtuen nyt olette tehneet tervetulleen linjauksen että siitä alueesta tehdään kansallispuisto onko tämä hossan kokemus nyt teillä ollut lainkaan mielessä kun olette

juhlakansallispuisto perustetaan hossan julma ölkyn alueelle siellä on erittäin monipuolinen luonto se on valmiiksi jo retkeilijöitten tuntema alue ja varmasti ansaitsee tämän kansallispuistostatuksen retkeilyalueilla metsähallitus harjoittaa huomattavasti tavanomaista kevyempää metsätaloutta koska nimensä mukaisesti näillä alueilla virkistyspalveluitten mahdollistaminen on myös erittäin tärkeä tavoite

arvoisa puhemies hallituksen esitys uudesta laista metsähallituksesta on eduskunnan käsittelyssä parhaillaan ja siinä on noussut myös vahva huoli siitä että metsähallituksessa todella luodaan tällainen uusi tase se se voi ihmisille kuulostaa tekniseltä asialta mutta sen sisältö on aika pelottava ennen meillä on ollut selkeästi luonnonsuojeluun ohjattu tase johon laitetaan se valtion maa ja vesi omaisuus jota vaalitaan tuleville sukupolville josta eduskunta päättää että sitä pidetään hyvässä kunnossa se on luonnontilaisessa kunnossa siellä ei tehdä taloustoimia ja sitten on taloustase jolla on tuottotavoite

arvoisa puhemies muistelen että joitain päiviä sitten tässä salissa esiintyi rauhoittava edustaja niinistö joka kyseli miksi pitää pelotella ihmisiä miksi pitää pelotella ihmisiä edustaja niinistö metsähallitus lain uudistamisen yhteydessä suomen valtio ja eduskunta edellyttävät metsähallitukselta edelleen monipuolisesti palveluita yhteiskunnalle taloudellista tuottoa meidän kaikkien menojemme katteeksi luonnon monimuotoisuushyötyjä erityisesti suojelualueilla mutta myös talousmetsien käsittelyn yhteydessä laajaa kattausta virkistyspalveluita ja muita sosiaalisia hyötyjä metsähallitus lain yhteydessä halutaan myös varmistaa paikallisen äänen kuuluminen ja mahdollisuus ottaa monipuolisesti myös siellä paikallisen toiminnan tasolla erilaiset intressit huomioon kaikki tämä tulee säilymään riippumatta siitä millä tilillä valtion omaisuus taseessa on

metsähallitus laissa kuten sanoitte on haluttu ottaa myös paikalliset huomioon kun tehdään päätöksiä niistä alueista mutta hallitus on kuitenkin päättänyt siirtää pois ne pykälät jotka liittyvät saamelaisten oikeuksiin osallistua omien maidensa käyttöön silloin kun käsiteltiin ilo sopimus joka on vielä pöydällä vastustajat nimenomaan puhuivat siitä että erityislainsäädännössä pitäisi ottaa nämä asiat huomioon mistä johtuu että ja sitten hallitus ja maa ja metsätalousministeriö tai mikä se nyt on ovat vaihtaneet kantaansa tässä asiassa

arvoisa arvoisa rouva puhemies liittyen nyt tähän metsähallitus lakiin ja saamelaisiin noin ylipäätään käsittääkseni saamelaisten asia on tällä hetkellä perustuslakivaliokunnan katsottavana siis liittyen tähän metsähallitus lakiin näin olen ymmärtänyt saamelaiskysymys on ylipäätään liittyen ilo sopimukseen ja saamelaiskäräjiin erittäin vaikea nyt se tilanne on tavallaan rauhoitettu mutta ei tietenkään ratkaistu minun toiveissani on se että me pääsisimme tällä rauhoittamisella ja sillä pohdinnalla eteenpäin tässä asiassa minä olen käynyt siellä vierailulla olen kuullut nämä kannat ja tiedän kuinka vaikea tämä on jo viime vaalikaudelta tätä saamelaiskysymystä pyritään nyt ihan rakentavassa hengessä ratkaisemaan

arvoisa puhemies kun hallitus tuo esityksen jota eduskunta alkaa käsitellä on hedelmällisintä miettiä aina mitä uutta se esitys tuo verrattuna vallitsevaan olotilaan saamelaisten asema ei tuon uuden lakiesityksen myötä heikkene verrattuna voimassa olevaan lainsäädäntöön ja käytäntöön tipan tippaa jopa himpun verran paranee koska nuo uudet alueelliset neuvottelukunnat tuovat myös saamelaisten ääntä aiempaa laveammin

rouva puhemies suomessa on aina osattu ja osataan edelleenkin toimia metsässä ja luonnossa ympäristössä kaikkia hyödyttävällä tavalla se on sopusoinnussa suojelun kanssa virkistyskäytön kanssa elinkeinotoiminnan kanssa ja niin se on myöskin jatkossa ja niin sen pitää ollakin hallituksella on erittäin hyvä linja biotalouden osalta erittäin kunnianhimoiset tavoitteet ehkä maailman kunnianhimoisimmat tavoitteet tässä suhteessa ja sitä kohti meidän on mentävä muuta tietä ei ole että suomi pääsee fossiilitaloudesta kohti biotaloutta kuin että me käytämme kestävällä tavalla meidän luonnonvarojamme kestävällä tavalla meidän luonnonvarojamme esitän kysymyksen ministeri tiilikaiselle eu tuo monenlaisia

joidenkin tietojen mukaan ovat ristiriidassa näiden isojen tavoitteiden kanssa mikä se tilanne tällä hetkellä kestävyyskriteereiden osalta on voimmeko me hyödyntää kestävällä tavalla jatkossakin meidän luonnonvarojamme

arvoisa puhemies todellakin euroopan unionin ilmastopolitiikan uudistamisen yhteydessä varmasti myös unionin tasolla arvioidaan biopolttoaineitten ja uusiutuvan energian kestävyyttä tässä itse asiassa teemme ministeri rehnin kanssa erinomaista yhteistyötä ja asia kuuluu ensisijaisesti ministeri rehnin vastuulle molemmat siitä keskustelimme ilmastokomissaari canjeten kanssa hänen vieraillessaan täällä mutta peruskysymys on se että suomessa olemme jo saavuttaneet käytännössä vuoden tavoitteet uusiutuvan energian osalta ja hyvin suuri osa tästä uusiutuvan energian tuotannosta nojaa tavalla tai toisella metsästä lähtöisin olevaan raaka aineeseen sahatukkien sivutuotteena kuori ja puru muuttuvat energiaksi sellutehtaalla kuidun ja kartongin paperintuotannon yhteydessä suuri osa puuaineesta muuttuu energiaksi

rouva puhemies tämä on tämän vaalikauden suurin esitys jolla on vaikutuksia suomalaisen kansallisvarallisuuden meidän valtion metsien maiden ja vesien käyttöön ja hoitoon kilpailuneutraliteetti on toteutettava eli konkurssisuoja ja veroetu poistettava mutta se ei edellytä metsätaloustoimintojen osakeyhtiöittämistä olisi ollut myös muita tapoja toteuttaa tämä kilpailuneutraliteetti

metsähallitus vastaan metsähallitus oikeudenkäyntejä miten käy maankäytön yhteensovittamisen alueilla missä on matkailua metsätaloutta kaivannaisteollisuutta poronhoitoa ja saamelaisia entä yhteiskunnalliset velvoitteet miksi niitä ei voida kirjata koskemaan myös tätä perustettavaa osakeyhtiötä tämä laki on susi jo syntyessään mitä teette jotta voitte kohentaa tämän lain sisältöä

kuten sanoin useitten hallituskausien ajan tätä lakia on valmisteltu ja nyt oli aika tuoda esitys eduskuntaan kuten aiemminkin olen todennut ministerinä kunnioitan eduskuntaa ylimpänä lakia säätävänä elimenä ja olen erittäin myötämielinen kaikkia niitä parannuksia kohtaan mitä eduskunta pystyy tähän lakiin tekemään jos sellaisia tulee asia on eduskunnan käsissä toivon sille perusteellista ja huolellista käsittelyä olen omalta osaltani tehnyt esitystä laatiessa parhaani näitten monipuolisten vaateitten yhteensovittamiseksi kestävän metsätalouden kestävän kehityksen hengessä
viimeinen kysymys tähän aiheeseen

metsähallitus on yhteiskunnallisesti merkittävä toimija se hallinnoi yhtä kolmasosaa maamme pinta alasta ja siksi yhteiskunnan ja eduskunnan ohjausta on syytä korostaa on aivan aiheellista kysyä enkä ole vielä vastausta saanut ja kysynkin mitä varten tuo kolmas tase metsähallitukseen ollaan luomassa sanotaan että sinne nyt siirretään yleisiä vesialueita luontaistalousalueita mutta niillä ei ole bisnespuolen tuottovaadetta mutta jatkossa näistä tasesiirroista ei enää päättäisikään eduskunta vaan valtioneuvosto mitä tarkoitusta tämä palvelee ja toisekseen kun sanotte että saamelaisten oikeudet eivät heikenny minä kysyn paranevatko ne tässä on ristiriitaa kun katsotaan vaikka vesilakia ympäristönsuojelulakia ja kaivoslakia joissa on jo saamelaiskulttuurin heikentämiskieltopykälät niin metsähallitus lakiin te ette niitä jostain syystä halua tuoda miksi

arvoisa puhemies saamelaisten asema ei heikkene nykyiseen tilanteeseen verrattuna kuten olen useita kertoja todennut mikä on syy tähän kolmijakoiseen tase esitykseen syy on logiikka meillä on metsähallituksessa peruspääoma jolle asetetaan tuottovaatimus ja eduskunta asettaa budjettikäsittelyn yhteydessä tulostavoitteen jota näistä talousmetsistä haetaan meillä on

valtion mailla alueita joilla on selvä suojelurajoite kansallispuistot luonnonpuistot muut suojelualueet ne kuuluvat omaan tase eräänsä sen lisäksi meillä on tässä välissä alueita joille ei aseteta tuottovaadetta mutta joilla ei ole myöskään laista tulevaa suojelurajoitetta tämä kolmijakoisuus on harvinaisen selkeä esitys

puhemies viikolla julkistettiin tieto että yhdysvaltojen ilmavoimien kansalliskaartiyksikkö oregonista tekee laivuevierailun suomeen ja yksikkö osallistuu myös rajat ylittävään harjoitustoimintaan yhdessä suomen ruotsin ja norjan kanssa tuoreeltaan peräsimme puolustusvaliokunnassa tietoa sekä puolustusministeriltä että upseereilta kenelle keneltä ja milloin laivuevierailusta tuli kutsu ja aloite emme saaneet vastausta joten jätimme siitä kirjallisen kysymyksen asianomaisen ministerin vastattavaksi onko arvoisalla ulkoministerillä tai jollain muulla hallituksen ministerillä kerrottavaa siitä kuinka tämä asia eteni

yleensä tietysti kun näitä asioita kysellään niin kysellään silloin kun asianomainen ministeri on paikalla mutta vastaan

tästä asiasta on päätetty normaalin päätöksentekomenettelyn mukaisesti tp utva käsitteli ja linjasi puolustusvoimien osallistumisesta kansainväliseen koulutus ja harjoitustoimintaan kahdeskymmenes marraskuuta kaksituhattaviisitoista ja aivan niin kuin te kysyitte niin informointia on ollut puolustusvaliokunnassa ja siltä osin

piikkiin niin tätä en tiedä mitä siellä on kysytty ja käsitelty mutta tietenkin kirjalliseen kysymykseen vastataan tämä on normaalisti mennyt kaiken sen tapaan meillähän on tällä hetkellä mikäli muistan oikein harjoitustoimintaa kahdeksankymmentäseitsemän harjoitusta ilmeisesti vuodessa

arvoisa puhemies kyllä tämä on myöskin ulkopolitiikkaa ministeri soini nimenomaan ulko ja turvallisuuspolitiikassa sekä puolustuspolitiikassa on tapahtunut ja tapahtuu tavattoman paljon lyhyen ajan sisällä ja parhaillaan laaditaan muun muassa nato selvitystä asioitten arkaluontoisuudesta kertoo jotain se että ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja kiiruhti jo etukäteen varoittelemaan tahallisista väärinymmärryksistä liittyen

suomen linjassa ministeri soini tapahtunut muutos kun tällaisia uusia avauksia putkahtelee julkisuuteen tämän tästä ilman että eduskuntaa ja sen valiokuntia on asianmukaisesti informoitu ja olisiko syytä parantaa tiedonkulkua niin että eduskunta näin tärkeistä asioista pysyy ajan

olla myöskään lentokoneella tuomassa edustaja mustajärvi

arvoisa rouva puhemies kyllä tämä on tietenkin ulkopoliittinen kysymys ja te ulkoministeri soini olette ulko ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa kuten kerroitte siellä on käsitelty sitä että yhdysvaltalaisia koneita tulee harjoittelemaan suomen ilmatilaan

kappaletta kun katsoin tässä koulutustoimintaa on edellisinä vuosina ollut kuusikymmentäviisi kappaletta mistä tämä lisäys johtuu niin se tietysti johtuu siitä että suomi ja ruotsi nato kumppaneina harjoittelevat yhteistyötä yhdessä siitähän tämä tämä johtuu tuohon en valitettavasti pysty yksityiskohtaisesti vastaamaan

kriisinhallintakatsauksen yhteydessä osana kansainvälistä harjoitustoimintaa näistä tehdään luettelot ja päätetään sitten

yhdysvallat on suomen ilmavoimien tärkein kahdenvälinen kumppani näitä laivuevierailuja on ollut vuodesta tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän alkaen tämä on aivan normaalia harjoitustoimintaa jota niin kuin ulkoministeri totesi on kymmeniä vuosittain tämä laivuevierailu on suunniteltu yhdessä kuten kaikki muutkin kahdenväliset yhteistoimintaharjoitukset tämä vierailu on osa puolustusvoimain kansainvälistä harjoitustoimintaa tälle vuodelle niin kuin ulkoministeri totesi tämä käsiteltiin tp utvassa marraskuussa ja puolustusvaliokuntaa ja ulkoasiainvaliokuntaa on tällä viikolla informoitu ja ja käsittely valiokunnissa asiasta jatkuu

arvoisa rouva puhemies on hyvä että puolustusvoimien kansainvälinen harjoitustoiminta laajenee ja on myös niin ihan niin kuin tässä pääministeri totesi että jo kaksikymmentä vuotta ollaan harjoiteltu muun muassa amerikkalaisten kanssa ja minun on on hyvin vaikea ymmärtää minkä takia siitä aina säännöllisin vuorovälein täällä tehdään isoa dramatiikkaa se on yhtä dramaattista kuin se että roska auto käy tyhjentämässä laatikon tuolta takapihalta se on juuri yhtä dramaattista usa on ihan niin kuin tässä todettiin meidän tärkein kumppanimme ilmavoimien osalta ja se että me harjoittelemme yhdessä on ihan normaalia jos siitä halutaan tehdä iso numero niin siitä voidaan tehdä mutta se on ihan turhaa se mikä sen sijaan on tarpeeksi resursseja voidaan kehittää meidän ilmavoimien toimintaa ja sitä kautta vahvistaa kansallista puolustusta herra pääministeri millä tavalla voitte nyt varmistaa että ilmavoimien resurssit ovat kunnossa mitä tulee lentotunteihin ja muihin niin kuin tiedätte olette antaneet puolustusvoimille yhdellä kädellä rahaa mutta sitten vieneet toisella kädellä ja olen hieman huolissani tästä

hallinnonaloja jotka saavat lisää varoja ja näin näin on myös tapahtunut myöskin viime vuonna lisäsimme nimenomaan lentotunteihin lentotunteihin lisäbudjetissa varoja juuri varmistaaksemme sen että että puolustusvoimien suorituskyky ilmavoimien osaltakin pysyy hyvällä tasolla

arvoisa rouva puhemies tämä on ihan asiallinen hanke ja sen vuoksi on tärkeää että joita asiaan liittyen esitetään saadaan myöskin hyvin selvät vastaukset olennaista tietysti tässä asiassa on eräs ulottuvuus kuka on tehnyt aloitteen siihen on saatava luonnollisesti vastaus ei se voi olla mikään mikään hämärän peittoon jäävä asia koska vastauksella loitonnetaan niitä epäilyjä perusteettomia epäilyjä joita asiaan sinänsä liittyy arvoisa puhemies kysyn hallitukselta eikö olisi perusteltua että kun tasavallan presidentin johdolla hallituksen ulkoasiainvaliokunta on tehnyt päätöksen edessä olevien harjoitusten listasta mitä tullaan tekemään nähtävissä olevassa tulevaisuudessa niin voitaisiin luoda pelisäännöstö jonka mukaan välittömästi eduskunnan asianomaiset elimet tulisivat informoiduiksi ja kuulluiksi jos siihen jää etäisyyttä niin se tarjoaa vuodoille ja erilaiselle spekulaatiolle aivan turhaa

arvoisa rouva puhemies edustaja kanerva puolustusasiainvaliokunnan puheenjohtaja on täysin oikeassa näin pitää olla nimenomaan että epäilyjä hälvennetään kaksi kertaa vuodessa osana kansainvälistä harjoitustoimintaa osana kriisinhallintakatsausta pitää tulla nämä luettelot ja ja kun niitä harjoituksia niin kuin mainitsin nyt tulee kahdeksankymmentäseitsemän niitä oli kuusikymmentäviisi niin tämä on se tapa millä ne tuodaan ja pitää tuoda eduskunnan esittelyyn ja käsittelyyn nimenomaan näissä asianomaisissa valiokunnissa tämä on aivan normaali menettely että näin näin toimitaan näin toimitaan tästä eteenpäin otetaan vielä

kaksi vuotta sitten ukrainan kriisin alettua hallituksen ulko ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa yhdessä tasavallan presidentin kanssa tehtiin se linjaus että suomi jatkaa osallistumista kansainväliseen harjoitustoimintaan nato maiden muiden kanssa eikä jättäydy pois mistään sellaisesta jossa olemme aikaisemmin olleet mukana ja joka täyttää meidän kriteerimme suomen puolustukselle tulevasta hyödystä mutta myös että emme osallistu sellaiseen kansainväliseen harjoitustoimintaan joka muuttuneessa tilanteessa on saanut toisen luonteen ja voidaan tulkita toisella lailla ja myöskin näyttää siltä että suomi olisi jollain tavoin perustavaa turvallisuuspoliittista linjaansa muuttanut

ja ruotsin välistä puolustusyhteistyötä on päätetty syventää sillä on myös omalta osaltaan selkeitä vaikutuksia lähiympäristöömme ja siihen miten muut alueen toimijat tämän mahdollisesti kokevat

jota nyt tässä on voi tietysti olla lisäarvoa tälle suomi ruotsi yhteistyölle ja muulle vastaavalle yhteistyölle mutta kyllä sanon edellinen ulkoministeri tuomioja että tämä teidän kantanne on aivan järkevä meidän pitää tehdä politiikkaa ajassa ja ottaa nämä asiat asiat tietysti huomioon etenkin herkässä kansainvälisessä poliittisessa tilanteessa

seuraava kysymys edustaja essayah
arvoisa rouva puhemies on todellakin näin niin kuin ulkoministeri mainitsi että on herkkä ulkopoliittinen tilanne hyvälle ulkopolitiikalle on nyt varmastikin tarvetta koska sekä venäjä että nato maat ovat viime päivinä ilmoittaneet lisäävänsä sotilaallista läsnäoloa tässä meidän lähialueellamme venäjä on sijoittanut ilmatorjuntakalustoa ja on uudelleen järjestämässä joukkojansa tuolla läntisellä sotilasalueella ja toisaalta nato maat ovat vastanneet ilmoittamalla sijoittavansa lisäjoukkoja muun muassa baltiaan ja puolaan myöskin iso britannia ilmoitti juuri lähettävänsä viisi sota alusta itämerelle olisinkin kysynyt ulkoministeri soinilta onko hallitus nyt keskustellut tästä kiristyneestä tilanteesta itämerellä ja kun ensi viikolla on eun ulkoministereitten kokous aiotteko nostaa siellä keskusteluun tämän itämeren alueen kiristyneen tilanteen

totta kai hallitus vastuullisesti seuraa kaikkea mitä lähiympäristössä tapahtuu ja siltä osin myöskin euroopan tasolla yhteisen ulko ja turvallisuuspolitiikan osana jatkuvasti mietitään näitä tilanteita myöskin on yksi iso asia ja sellainen yhteistoimintamalli kuin kaksikymmentäkahdeksan plus kaksi jossa on nato maat suomi ja ruotsi tällainen kokous on tulossa varsovaan ensi kesänä ja pitäisin erittäin tärkeänä myös sitä että tätä tätä itämeren turvallisuustilannetta siellä käsitellään ja että suomi ja ruotsi ovat siellä mukana ja vaikuttamassa

aikooko nyt suomen hallitus olla sitten jollakin tavalla aloitteellinen siinä sotilaallinen jännite nimenomaan venäjän ja länsimaitten välillä näyttää nyt kiristyvän aivan tässä meidän lähialueellamme voiko suomi olla nyt aloitteentekijänä

suomi toimii jatkuvasti sekä kansainvälisillä foorumeilla ykssa eussa yhteistyökumppanina ja naton kumppanina että myös kahdenvälisesti olen tavannut ulkoministeri lavrovin noin neljän ja puolen kuukauden sisällä kolmesti tapasin usassa presidentti obaman turvallisuuspoliittisen erityisavustajan susan ricen samoin apulaisulkoministeri blinkenin ja kaikkialle vein viestiä siitä että suomen kannalta pohjolan kannalta ja kaikkien kannalta paras linja ja tavoite on se että sotilaallinen tai muunkaanlainen jännite ei itämeren alueella alueella lisäänny ja siltä osin kuin sellaisia riskejä on meidän pitää kaikilla näillä foorumeilla olla vaikuttamassa siinä niin itään kuin länteen tämä on hallituksen kirkas linja ja tämä on muuten myös suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan pitkä linja joka ei saa riippua siitä kuka kulloinkin on

arvoisa puhemies on hyvä että tästä jännitteen noususta itämerellä keskustellaan osittain se johtuu kansainvälisen tilanteen kärjistymisestä ja osittain sitten aseteknologian kehityksestä tällä alueella tietysti nato ja nato maat vastaavat tähän omissa puitteissaan harjoittelevat omaa toimintaansa myös artikla viiden pohjalta mutta ministeri soini te olette tullut tunnetuksi kovana eu kriitikkona ja nyt kuitenkin kun katsoo suomen tilannetta eun solidaarisuuslauseke jota muun muassa ranska käytti tämän terroristi iskun yhteydessä on yksi niitä tukipilareita joita meillä on turvallisuuspolitiikassamme miten näette tällä hetkellä ulkoministerinä tämän eun

turvallisuusperiaatteen käytön pitäisikö eun solidaarisuuslauseketta jotenkin harjoitella pitäisikö meillä olla eu maiden kanssa enemmän yhteistoimintaa tältä osin

huomasin täällä salissa kyllä aika paljon muutakin eu kriittisyyttä tämän kyselytunnin aikana mutta edustaja haavisto olette aivan aivan oikeassa siinä että kyllä tämä avunantolauseke joka tuli esiin erityisesti tämän pariisin terrori iskun jälkeen on erittäin huomattava on on täysin selvää että heti sen iskun jälkeen puolustusministerikokouksessa ranskan puolustusministeri pyysi kaikilta apua ja kaikki eu maat sitoutuivat myös suomi auttamaan nyt me neuvottelemme siitä miltä osin me voimme auttaa onko se

suomen pitää olla silloin auttamassa kun on sen aika ikävä kyllä tässä maailmassa voi tulla semmoinenkin aika että me olemme apua

puhemies tämä itämeren alueen tilanne on todella huolestuttava siinä on aivan uusia elementtejä jolloin molemmat osapuolet länsi ja ja venäjä lisäävät joukkojaan ja ja asevoimiaan tämä ei näytä todellakaan hyvältä tässä tilanteessa olisi erittäin tärkeätä että tulisi lisää signaaleja siitä että suomi ja ruotsi voimakkaasti lisäävät nyt yhteistyötä on tiedossa että nämä neuvottelut ovat meneillään ja pyritään tekemään yhteistä puolustuspolitiikkaa mutta tässä pitäisi aika paljon nopeammin päästä kyllä nyt näissä olosuhteissa eteenpäin

rouva puhemies ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja on täysin oikeassa ja juuri tästä syystä suomen ja ruotsin yhteistyötä voimakkaasti viedään eteenpäin myös siellä eu tasolla meillä oli viime viikolla perjantaina puolustusministereiden ja ulkoministereiden yhteiskokous euroopassa ja tapasin myös siinä yhteydessä ruotsin puolustusministeri hultqvistin kyllä tämä on ihan selvä asia että tämä on omalta osaltaan myös se suomen tapa kehittää meidän suorituskykyämme tehdä yhteistyötä ja tämä on myöskin pitkäaikainen ymmärtääkseni suurta yhteisymmärrystä

ehditään ottaa vielä yksi kysymys ja vastaus edustaja löfström värderade fru
talman viime viikko oli ahvenanmaan maakunnalle synkkä viikko ensin orkla konserni ilmoitti varoittavansa kaikkia työntekijöitään taffelin sipsitehtaalla yt neuvotteluista ja harkitsevansa tämän suomalaisen kansallisaarteen siirtämistä ruotsiin tai latviaan seuraavana päivänä hallitus ilmoitti että eduskunnan päättämä tuki tuulivoiman tuotannolle ahvenanmaalle ei toteudu eduskunta hyväksyi äänin sataneljäkymmentäyhdeksän viiva kolmekymmentäviisi viime vuoden maaliskuussa lain jossa määritellään ahvenanmaan tuulivoimatuen

yksitoista kuukautta myöhemmin hallitus kuitenkin ilmoittaa yksipuolisesti että lakia ei sovelleta ja rikkoo valtion ja ahvenanmaan maakunnan välillä tehdyn poliittisen sopimuksen pettymys ahvenanmaalla on suuri kysyn pääministeri sipilä kuinka hallitus on ajatellut rakentaa uudestaan luottamuksen ahvenanmaan ja suomen välillä

arvoisa rouva puhemies tämä tuulivoiman syöttötariffi on sulkeutumassa ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaseitsemäntoista ja sen jälkeen ei ole mahdollista enää hakea tähän järjestelmään maakunta on ilmoittanut että määrärajan noudattaminen ei ole ollut mahdollista ja ja tässä on myöskin myöskin sitten meidän budjettimme budjettimme tiukkuus tässä asiassa tästä olemme käyneet jatkuvaa vuorovaikutusta omalta osaltani voin vakuuttaa että kaikin keinoin tulen rakentamaan yhteistyötä voin tässä kertoa teille että että olen sopinut jo tulevani ahvenanmaalle kylään kahdeksas päivä maaliskuuta ja silloin pystymme keskustelemaan myöskin uusista positiivista asioista

arvoisa rouva puhemies hyvät kollegat ensiksi täytyy lausua kiitokset kansalaisaloitteen tekijöille sillä tämä aihe on hyvin tärkeä ja hyvin paljon myös tunteita herättävä sekä huolta herättävä kansalaisten keskuudessa siinä mielessä on hienoa että saitte tämän asian eduskunnan käsittelyyn eduskunnan tulee kyetä luomaan lakeja jotka edistävät ennen kaikkea suomen kansalaisten turvallisuutta tämä kansalaisaloite on tarpeen jotta suomi säilyisi turvallisena paikkana jollainen se on tähän saakka ollut ensiksi tärkeä asia ulkomaalaisten rikollisuutta suomessa

voidaan ehkäistä tärkeä keino on se että täällä saavat suojelua vain todellisessa tarpeessa olevat heillä on hyvä motivaatio elää suomalaisten lakien mukaisesti maahanmuuttajien määrän rajoittaminen tarkoittaa myös parempia kotouttamismahdollisuuksia arvoisa puhemies niin kauan jatkamme geneven ja dublinin sopimusten eriskummallista tulkintaa holtiton maahanmuutto ei tule ikävä kyllä loppumaan geneven sopimuksen henkenä on pelastaa vainottuja ihmisiä kuten vainottuja jotka joutuvat kidutettavaksi tai surmattavaksi turvapaikkamenettelyssä ei pitäisi olla kyse siitä että sotatoimialueiden ihmisiä evakuoidaan tuhansien kilometrien päähän ja jätetään sinne vaikka konflikti olisi ratkennut nykyinen tulkinta on vastuutonta resurssien käyttöä järjestelmän väärinkäyttäjien hyväksi sivutuotteena lahjoitamme tulovirrat ihmissalakuljettajille ja terroristeille miksi tämä on niin tärkeä asia viime vuonna suomesta haki kansainvälistä suojelua yhteensä kolmekymmentäkaksituhattaneljäsataaseitsemänkymmentäkuusi henkilöä suurimmat hakijamäärät tulivat irakista kaksikymmentätuhattaneljäsataakahdeksankymmentäviisi afganistanista viisituhattakaksisataaneljätoista ja somaliasta

syyriasta vaikka siitä paljon puhutaan tuli vain kahdeksansataaseitsemänkymmentäseitsemän henkilöä vaikka tämä pakolaiskeskustelun päärooli on syyriassa sieltä saakka ei kuitenkaan suomeen jostain syystä saavuta mikäli oleskeluluvan päätöksiä tarkastellaan ilman rauenneita ja tutkimatta jätettyjä turvapaikkahakemuksia käy ilmi että suomella on hyvin löysä linja oleskeluluvan myöntämisessä vuonna kaksituhattaviisitoista kaikista hakemuksista myönteisten oleskelulupapäätösten osuus oli kuusikymmentä prosenttia päätöksistä siis vain neljäkymmentä prosenttia oli kielteisiä erityisen suosivia päätökset ovat juuri niistä maista tulleita kohtaan joista väestöä tulee eniten somalialaisten saama myönteisten turvapaikkapäätösten osuus oli yhdeksänkymmentäseitsemän prosenttia irakilaisten kohdalla vastaava luku oli kahdeksankymmentäviisi ja afganistanista tulleilla seitsemänkymmentäkaksi prosenttia muissa pohjoismaissa on olennaisesti tiukempi linja ruotsissa irakilaiset saivat myönteisen ratkaisun tapauksista ja tanskassa luku oli kolmekymmentäkahdeksan viime syksystä saakka julkisuudessa on on useasti toistettu erityisesti sisäministeri orpon suulla että noin kolmekymmentä prosenttia turvapaikanhakijoista tulee saamaan oleskeluluvan suomeen kuntia on pyydetty valmistautumaan vastaanottamaan kymmenentuhannen myönteisen päätöksen saanutta nykylinjalla siis todellinen riski on että toteutuvat luvut ovat reilusti yli kymmenestuhannes koomista kyllä ennuste riippuu pitkälle siitä kuinka suuri osa hakijoista laittaa hakemuksensa vapaaehtoisesti raukeamaan viime vuonna yksistään kaksituhattaviisitoista irakilaisten osalta kolmetuhattasatakahdeksankymmentäkuusi hakemusta raukesi tänä vuonna luku tähän saakka on yhdeksänsataakahdeksantoista tämä hyvin pitkälle määrittämään sen kuinka paljon näistä jo viime vuonna yli kahdestakymmenestätuhannesta irakilaisesta tulee jäämään suomeen siinä mielessä tämä kymmeneentuhanteen varautuminen kunnissa voi olla liian varovainen arvio arvoisa puhemies hallitus on poistamassa humanitääristä suojelua koskevan oleskeluluvan

sopimusten ja muiden uudelleentulkitsemisesta arvoisa puhemies lopuksi haluan sanoa että kannatan kansalaisaloitetta vakaviin rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten karkottamisesta oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen mukaan lähi idästä tai pohjois afrikasta kotoisin oleva mies syyllistyy raiskaukseen kuusitoista kertaa todennäköisemmin kuin kantaväestön suomenkielinen tämä luku on ikävakioitu helsingissä niin sanotuista puskaraiskaajista kaikki lukuun ottamatta olivat ulkomaalaistaustaisia sekä viime että toissa vuonna valitettavasti tämä ongelma ei ratkea pelkällä valistuksella ja koulutuksella tässä tilanteessa osoitamme välittämistä kaikkia suomessa asuvia kohtaan jos otamme lujan käytännöllisen auktoriteetin ei riitä että sanotaan että jotain ei saa tehdä pahalla teolla pitää olla riittävät seuraukset lainsäädännön uskottavuus ja tiukka linja hyödyttävät ennen kaikkea niitä maahanmuuttajia jotka elävät maassamme lainkuuliaisesti ei ole todellakaan hauskaa joutua kenenkään kuulemaan maanmiestensä tekemistä rikoksista harva se päivä tällainen uutisointi ei ole hyväksi kun otamme nyt tiukan linjan emme kulje samaa polkua kuin länsinaapurimaamme ruotsi jossa kärsitään kärsitään korkeista rikollisuusluvuista suomi suomalaisena maana jossa kantaväestö ja maahanmuuttajat viihtyvät ja elävät yhdessä lain mukaan arvoisa puhemies suomen ulkomaalaislain mukaan jo nyt voidaan karkottaa ulkomaalainen jos rikoksesta saisi vähintään vuoden vankeutta tai jos rikollisuus on toistuvaa tämä kansalaisaloite tekisi karkottamisesta ei ainoastaan optiota vaan myös lähtökohtaisen käytännön lisäksi on panostettava siihen että karkotukset saadaan käytännössä toteutettua eikä muutoksen voimaa vesitetä kohtuuttoman tiukoilla tulkinnoilla vaarallisista alueista on erittäin hyvä että ulkoministeri ajaa tätä asiaa eteenpäin kansalaisaloitteen kohdalla on saivarreltu myös muun muassa siitä että se ehdottaa vakaviin rikoksiin syyllistyneiden karkottamista helppohan tästä saivartelukysymyksestä on päästä eroon vaihdetaan sana vakava sanaksi törkeä niin rikoslaista löytyy valmiiksi sellaiset listat joissa törkeisiin rikoksiin syyllistyneet luetellaan lisäksi voidaan harkita eduskunnassa kannattaisiko säädökseen sisällyttää lieviä rikoksia usein uusivat henkilöt jotka tulisi myös karkottaa arvoisa puhemies aivan tähän lopuksi haluan sanoa että nopeasti muuttuvassa maailmassa vastuulliset päättäjät ajantasaistavat lakeja nopeasti mitä tulee tähän kansalaisaloitteeseen se osoittaa vain kansalaisten vakavaa huolta omasta turvallisuudesta ei voi olla niin että kansanedustajat eivät tunnista tätä aitoa huolta ja hätää tämä on lainsäädännöllinen ongelma tätä aloitetta ei pidä hylätä muotoseikkojen vuoksi vaan sen käsittelyn tulee johtaa lainsäädännön tiukentamiseen kannatan siis

puheenvuorojen enimmäispituus on kymmenen minuuttia edustaja immonen seuraavaksi

arvoisa puhemies suomen vankilat ovat pullistelleet jo useiden vuosien ajan ulkomaalaisista vangeista ulkomaalaisten vankien määrä suomen vankiloissa on kasvanut jo yli kertaiseksi vuodesta tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkaksi tähän päivään ulkomaalaisten vankien määrä uhkaa kasvaa tulevaisuudessa entistä suuremmaksi sillä tiedämme eurooppaa parasta aikaa vavisuttavan turvapaikanhakijakriisin tuovan maahamme mukanaan paljon muitakin kuin pelkästään turvaa hakevia ihmisiä ei ole suomalaisten veronmaksajien etujen mukaista että suomen valtion toimesta perusteettomasti säilötään ja elätetään ulkomaalaista rikollista ainesta jos heidät vaihtoehtoisesti voitaisiin karkottaa suomesta arvoisa puhemies nykyisin rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten karkottamisessa siihen että hallinto oikeuksille sekä karkotuspäätöksiä tekeville viranomaisille on annettu liikaa tulkintavaltaa sen suhteen voidaanko ulkomaalainen tiettyjen ehtojen täyttyessä karkottaa takaisin kotimaahansa oikeudet kumoavatkin rikollisista ulkomaalaisista tehtyjä karkotuspäätöksiä lisäksi ongelmana on se että osa karkotettavista joudutaan tuomaan takaisin ja päästämään suomessa vapaaksi jos heidän lähtömaansa ei suostu ottamaan heitä vastaan jo nykyisin ulkomaalaislain sadannenneljännenkymmenennenyhdeksännen pykälän mukaan maasta voidaan karkottaa ulkomaalainen jonka on esimerkiksi todettu syyllistyneen rikokseen josta on säädetty enimmäisrangaistuksena vähintään yksi vuosi vankeutta taikka jonka on todettu syyllistyneen toistuvasti rikoksiin myös kansalaisaloitteessa linjataan että vakaviin rikoksiin syyllistyneet maahanmuuttajat tulisi voida karkottaa pois suomesta ymmärrän kuitenkin sen mitä tällä kansalaisaloitteella on haluttu ajaa takaa jotta

kansalaisaloitteen todellinen tahto ja

olisi se että nykyinen lain muotoilu voidaan karkottaa korvattaisiin muotoilulla karkotetaan tällöin maahanmuuttovirastolle hallinto oikeuksille ja karkotuspäätöksiä tekeville viranomaisille ei jäisi enää harkinta ja tulkintavaltaa tässä asiassa

tämä olisi pieni mutta huomattava muutos lakiin

ja se vastaisi paremmin myös kansan yleistä oikeustajua jos taas karkottaminen olisi mahdotonta siksi että mikään maa ei suostu ottamaan karkotettavaa henkilöä vastaan tulisi hänet pitää talteenotettuna kunnes karkottaminen

olisi myös se että tilapäistä oleskelulupaa ei myönnettäisi lainkaan henkilölle joka on määrätty karkotettavaksi ulkomaalaislain sadannenneljännenkymmenennenyhdeksännen pykälän perusteella vaan tällainen henkilö pidettäisiin talteenotettuna kunnes maasta poistaminen voidaan panna täytäntöön

arvoisa puhemies nyt käsittelyssä olevan kansalaisaloitteen henki

ja täysin oikea suomen valtion

tehtävänä ei ole toimia ulkomaalaisten rikollisten turvasatamana vaan ennen kaikkea suomen kansalaisten edun ajajana yhä epävakaammaksi muuttuvassa maailmassa siksi

edustaja kurvisen tapaa siirtää keskustelu siihen että kansalaisaloitteet eivät ole tarpeellisia sillä tämähän nimenomaan lisää kansanvaltaa että kansalaiset saavat tänne eduskuntaan käsiteltäväksi sellaisia aiheita mitä eduskunta ei tahdo käsitellä itsekin olen olen kyllä sitä mieltä että jos tätä halutaan kehittää niin miksei siirryttäisi suoraan vaikka suoraan kansanäänestykseen esimerkiksi sveitsin mallin mukaan se sopisi minullekin mutta en voi

rikollisia enemmän kuin uhreja

tarkentaa edustaja niikolle että minusta voisi olla hyvä että jos henkilöä ei voi karkottaa lähtömaahansa hänet palautettaisiin johonkin sen lähtömaan naapurimaahan missä häntä ei uhkaa kuolemanrangaistus tai kidutus mutta edustaja niikolta on pakko kysyä kun

jos henkilö syyllistyy törkeään rikokseen niin ilman muuta sellainen henkilö pitää maasta poistaa ei se ole peruste että hän mahdollisesti joutuu jossain muualla vainottavaksi miten tämä esimerkiksi toteutetaan olet vaikka irakista tullut ja sinut haluttaisiin karkottaa tai siirtää vaikka iraniin luuletko että se kohtalo on siellä helpompaa siellä on oma lainsäädäntö oma kulttuuri ja siellä kohdellaan rikollisia heidän lainsäädännön mukaan en en usko että se uhka poistuu sillä että me siirrämme sinne naapurimaahan jonkun henkilön ja toisekseen eivät he ota näitä vastaan jos me emme löydä mitään muuta kompromissia niin voitaisiinko sopia sitten siitä kuten edustaja immonen erinomaisesti sanoi että ei päästetä heitä vapaaksi jos he eivät voi palata sinne maahan istuvat niin kauan täällä vankilassa kunnes se turvallinen paikka löytyy minne heidät voidaan vapauttaa mutta kadullekaan heitä ei pidä vapaaksi päästää me emme voi vaarantaa lastemme ja kansalaistemme turvallisuutta sillä että me annamme rikostentekijöiden uusia rikoksiansa ja siitä ei seuraa käytännössä minkäännäköistä rangaistusta tästä on kysymys kun tämä kansalaisaloite on jätetty

puhemies edustaja niikko toistuvasti puhuu siitä että pitäisi toimia maassa maan tavalla mutta mikä on enemmän maan tapa kuin meidän perustuslakimme meidän oikeusjärjestelmämme meidän tapamme kohdella ihmisiä oikeudenmukaisesti rikoksia niin heitä syytetään oikeuslaitoksessa ja niin edelleen mistä johtuu tämä halveksinta suomen lakia ja suomen perustuslakia kohtaan mielestäni se on hyvin ei maassa maan tavalla

puhemies nytten tämä keskustelu alkaa menemään sivuraiteille meillä varmasti suurin ongelma ei ole siinä ettemmekö me saa näitä henkilöitä palautettua se ei ole varmasti se suurin ongelma vaan suurin ongelma on siinä että me emme tahdo palauttaa niitä henkilöitä jotka eivät ole saaneet riittävän suurta tuomiota tämähän on kansalaisaloitteen ydin että jos tuomio on mikä tahansa henkilöllä joka ei nauti suomessa kansalaisuutta niin hänet palautetaan tai poistetaan maasta mitä tulee sitten suomalaisten tekemiin rikoksiin niin toki tästä keskusteltiin jo viime kautena että onko meidän lainsäädäntömme liian löyhä jos täällä eivät saa tuomiota toistuvasti vakavia vakavia rikoksia tehneet yleensä ne tuomiot ovat löyhiä mielestäni tämän johdosta tein viime kautena esimerkiksi lakialoitteen jossa törkeisiin rikoksiin syyllistyneet eivät saisi automaattisesti minkään näköisiä lievennyksiä ensikertalaisuuspykälä on vanhanaikainen nyky yhteiskunnassa ja siitä voidaan aloittaa kiristetään lakeja sitten myös kaikkia suomessa asuvia kohtaan näissä törkeissä rikoksissa

kansalaisaloitteen kansalaisaloitteen sisällöstä tässä on vielä muutama pyydetty vastauspuheenvuoro

arvoisa puhemies edustaja parviainen toi hyvin esiin mielestäni sen että meillä on jo lainsäädännössä keinot rikoksentekijöiden karkottamiseen olisin vain tuonut yhden kokemuksen tähän asiaan jonka edustaja niikko otti esille sen että on helppo karkottaa olin ministeriaikana tekemisissä tällaisen asian kanssa jossa suomessa henkirikoksen tehnyt henkilö haluttiin palauttaa ja pyrittiin palauttamaan ja kysymys oli maasta jossa on kuolemanrangaistus silloin tämän maan asianomaiset viranomaiset nostivat tämän esiin että se on tämän henkilön todennäköinen kohtalo mitä teemme siinä tapauksessa kyllä meillä on tietty vastuu myöskin siitä jos olemme lähtökohtaisesti ja ideologiamme mukaan kuolemanrangaistuksen vastustajia jos meistä jokainen ihmiselämä on arvokas siitä huolimatta että on jopa syyllistynyt rikokseen uskomme vaikkapa ihmisen parantumisen mahdollisuuteen niin kuin

arvoisa rouva puhemies itse haluan uskoa että tämän kansalaisaloitteen viisikymmentäneljätuhatta allekirjoittajaa eivät ole toivottavasti edustaja niikon linjoilla itse lähtökohtaisesti suhtaudun tähän aloitteeseen ja tämän henkeen

puhemies voin vakuuttaa että en käytä tähän enää sitten ei tarvitse hätäillä haluan nyt vielä kirkastaa useammallekin edustajalle täällä mitä tarkoitin me voimme uskoa mitä vain me voimme uskoa että sen maa an joka on vaarallinen jollekin henkilölle naapurit eivät haluaisi tällaista palautussopimusta tehdä mutta minä en nyt halua tämmöisestä uskonasiasta puhua vaan annan ikään kuin toimeksiannon meidän hallitukselle että neuvoteltaisiin näitten näitten tiettyjen naapurimaitten kanssa vaikka lähi idässä ja katsottaisiin olisiko se mahdollista olen edustaja niikon kanssa samaa mieltä siitä että tällaista henkilön säilöönottoa hänen hänen vapautensa rajoittamista jos hän on vaarallinen pitäisi selvittää ilmeisesti norjassa on hieman tämäntyyppinen järjestelmä ja minusta me olemme edustaja niikon kanssa vähän niin kuin samalla asialla mutta minä yritän löytää tapoja näitten palautusten ja karkotusten toteuttamiseen meidän perustuslain kanssa sopusoinnussa ja meitä velvoittavien ihmisoikeussopimusten kanssa sopusoinnussa

olen tyytyväinen tähän keskusteluun miksi siksi että kansalaisaloitteen kautta on tuotu eduskunnan keskusteltavaksi ja käsiteltäväksi asia joka kansalaisia kiistämättä kiinnostaa ja herättää tunteita herättää huolta otan yhden esimerkin siitä mikä minusta tässä on se ongelma ja se mitä meidän pitää pohtia saksassa sankt johannin pienessä kylässä on nyt huomattu että siellä on pakolaismajoituksessa tällainen isis johtaja joka on todistetusti omassa maassaan

kuolemantuomioita ja tehnyt sellaisia tekoja joita ei voida missään tapauksessa hyväksyä ja sitten herää se kysymys että saako tällainen henkilö jäädä saksaan tuomion saaneena vankilaan vai karkotetaanko hänet nämä ovat niitä vaikeita kysymyksiä joita meidän pitää käydä hän on kuitenkin tehnyt niitä tekoja joita me kaikki tässä vastustamme tämä kansalaisaloite on sen takia hyvin tärkeä tuoda tänne käsittelyyn ja asianmukaisesti hoitaa

rouva puhemies kyllä tämä kysymys on varmaan kevään yksi suurimpia kansalaisten huolenaiheita vaikka lukumäärällisesti ei välttämättä puhuta rikostilastoissa valtavan suurista määristä tämä on huolenaiheena ja myös moraalisesti yksi eduskunnan kärkipään kysymyksiä kuinka tämä asia hoidetaan samaan aikaan pitäisi pystyä muistamaan se että että suomi pitää kiinni kaikista perustuslain oikeudenmukaisista oikeudenkäynneistä tietyistä periaatteista rikosoikeusjärjestelmässä eli emme syyllisty itsekään tosiasiallisesti kidutukseen tai tai kuolemantuomioon liittyviin toimenpiteisiin mutta taas toisaalta meidän pitää tehostaa palautusjärjestelmää niin että pystytään törkeisiin rikoksiin syyllistyneet ihmiset palauttamaan mahdollisimman tehokkaasti

arvoisa puhemies väännetään nyt rautalangasta tämä asia uudelleen edustaja heinonen täällä on kansalaisaloite joka käsittelee rikokseen syyllistyneiden ulkomaalaisten itse sanoin että kannatan tätä kansalaisaloitetta en ottanut kantaa kuolemantuomioon millään muotoa en puhunut sanaakaan kuolemantuomion kannattamisesta tai siitä millä tavalla he hoitavat asiansa omassa maassaan jos henkilö karkotetaan olen suomen parlamentin edustaja ja edustan suomen kansaa ja ajan suomen kansalaisten etua mielestäni on on aika häpeällistä ruveta tällä perusteella ikään kuin pesemään kätensä pois semmoisesta kansalaisaloitteesta jota ei edes halua kannattaa edustaja heinonen

edustaja kurvinen otti esille kansalaisaloitteen tarpeellisuuden ja siinä olen hänen kanssaan kyllä eri mieltä niikko puolusteli kansalaisaloitteen tarpeellisuutta ja ja hän oli siinä oikeassa se on uusi tapa kansalaisten päästä esille ja ottaa asioita esille se on demokratiaa on hyvä nämä kansalaisaloitteet käsitellään asiallisesti täällä eduskunnassa tämä kyseessä oleva

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajakollegat itse toivon että tällaisestakin asiasta voidaan puhua asiallisesti kiihkottomasti ollaan sitten puolesta taikka vastaan totesin tuohon edellä puhuneen edustajan en mainitse nimeä niin ei tule vastauspuheenvuoroa

puheenvuoroon viittasin siihen että tämän kansalaisaloitteenkaan tekijät eivät ole edellä puhuneen puhujan kannalla että kaikissa tapauksissa välittämättä siitä vaikka kuolemantuomio tai kidutus odottaisi heidät palautettaisiin tässä kuitenkin on lause joka joka viittaa siihen että se ei olisi automaatio sen takia halusin irtaantua edellä puhuneen edustajan puheenvuorosta lähtökohtana kannatan tätä kansalaisaloitteen periaatetta suomi on maa suomen pitää olla maa mihin rikolliset eivät ole tervetulleita suomen pitää olla maa missä ei raiskata sitä ei suomessa hyväksytä viestin pitää olla selkeä tänne tuleville kaikille tänne pyrkiville että suomi on maa missä raiskausta ei hyväksytä viestin pitää olla minun mielestäni sama myös kantasuomalaisille raiskaustenkin suhteen ja siksi olen tehnyt tässä salissa lakialoitteen jossa raiskauksesta seuraisi aina ehdoton tuomio ja se on lakivaliokunnan käsittelyssä toivon että se sieltä vielä tänä keväänä eteenpäin saadaan mitä sitten tulee rikokseen syyllistyneiden ulkomaalaisten karkottamiseen niin jos rikos on tapahtunut kotimaassa eli lähtömaassa karkotus on mahdollista mutta kyseenalaisia tilanteita syntyy vaikkapa daesh terroristijärjestön toimintaan osallistuneiden ihmisten keskuudessa miten heidän kohdallaan toimitaan eli daesh siis isil suomalaisessa mediassa toisaalta sitten tilanteessa missä ulkomaalainen tai on sitten kyse ulkomaalaisesta turvapaikanhakijasta raiskaa suomessa karkotus ei olekaan enää automaattisesti mahdollinen jos rikos tapahtuu täällä ja tuomio on on silloin todennäköistä niin että tuohon karkotukseen ei edetä itse olen sitä mieltä että kyllä ulos pitää jättää tilanteet missä selkeästi voidaan osoittaa että rikollista odottaa kuolemantuomio tai selkeä kidutus sellaiset tilanteet ovat niitä missä minun mielestäni meidänkin pitää kyllä kunnioittaa ulkomaalaisten oikeusturvaa ja myös ulkomaalaisten oikeusturvasta tulee huolehtia ajatus siitä että tuomio voitaisiin suorittaa omassa kotimaassa on hyvä ja kannatettava mutta niissä on myös tuo sama oikeusturvakysymys arvoisa puhemies julkisuudessa on ollut tapaus jossa tuuli tytön murhaaja on vapautumassa olen käynyt tämän tapauksen läpi oman lakialoitteeni yhteydessä hieman toisesta tulokulmasta mutta nyt tulemme siihen että meillä pitää olla varmuus karkotuksen varmistamisesta eli kun rikollinen on vapautumassa meillä pitää olla varmuus tämäntyyppisten rikollisten kohdalla että heidät varmuudella saadaan maasta pois tuuli tytön murha on ollut laajasti julkisuudessa ja tämä kyseinen henkilö on syyllistynyt uusiin rikoksiin julmiin rikoksiin jopa lyhyillä vankilomillaan minun mielestäni sellaiselle ihmiselle ei ole sijaa suomessa aivan lopuksi valitusten käsittelyyn nykyinen hallitus on määrätietoisesti myös uudistanut näitä asioita ja hallitus on keventämässä tuomarien määrää jo ennen tätä nyt jo hallitsemattomaksikin kuvattua maahanmuuttotilannetta euroopan unionin vapaa liikkuvuus lisäsi suomeen tulevien ulkomaalaisten rikollistenkin määrää muutamia vuosia sitten helsingin ulkomaalaispoliisin komisario liisa lintuluoto nosti tämän asian esille hän totesi että karkotuspäätösten toimeenpanossa käy usein niin että ne kestävät hyvin kauan sillä päätöksistä valitetaan usein hallinto oikeuteen eikä ihmistä voida karkottaa ennen kuin asia on hallinto oikeudessa käsitelty lintuluoto totesi silloin mitä itsekin kannatan että meidän pitää miettiä vielä jonkinlaista muutosta tähän valitusoikeuteen jos henkilön valitusprosessi kestää vuoden on mahdollista että hän syyllistyy uusiin vakaviin rikoksiin ehkä henkirikoksiin ja muihin rikoksiin ja sen takia tässä asiassa pitää myös hallituksen toimia

silloin voisi olla hyvä että kansalaisaloitteessa voisi olla myös ei allekirjoitus vaikka itse uskon että peruslähtökohdiltaan tämän kansalaisaloitteen meistä valtaosa pystyy allekirjoittamaan

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajat halusin kuunnella tätä keskustelua koska kyseessä on instituutio nimeltä kansalaisaloite silloin sen ensimmäinen foorumi on tämä sali joka käy lähetekeskustelua hallituksen osalta mahdollisesti käynnistyy lainvalmisteluhankkeita mutta ennen kaikkea mielestäni oleellista on tämä käytävä keskustelu jossa tämäkin aloite on osoittanut tärkeytensä ajankohtainen asia ja ja kansalaisten kannalta iso kysymys tässä on mielestäni kaksi kaksi taustaa miksi tämä aloite on täällä ensimmäinen on se että nykyiset käytäntömme tuntuvat kovin monesta suomalaisesta maalaisjärjen vastaisilta eli jos syyllistyy rikoksiin sillä ei ole vaikutusta suoraa vaikutusta näyttävää vaikutusta turvapaikkapäätökseen tai toisaalta se ei vaikuta niin vahvasti kuin haluttaisiin siihen että voidaan rikoksiin syyllistyneet karkottaa maasta toisaalta tämä aloite kertoo kansalaisten huolesta yleisestä turvallisuudesta meidän on ihan turha mennä karkuun sitä tosiasiaa että suomalaiset kokevat laajamittaisen maahanmuuton myötä että heidän turvallisuustilanteensa on heikentynyt siksi tämä aloite pitää ottaa vakavasti ja siksi hallituksen on omalta osaltaan toimittava riippumatta siitä miten tämä aloite itsessään eduskuntakäsittelyssä etenee täytyy lähteä siitä tosiasiasta että viranomaisten ja hallituksen edelleen poliisin rajanviranomaisten ja maahanmuuttoviranomaisten tulee noudattaa lakia ja kansainvälisiä sopimuksia joihin suomi on sitoutunut meitä sitovat tässä koko ympäristössä kansainväliset sopimukset eu lainsäädäntö kotimainen lainsäädäntö tämä on se kehikko jossa me toimimme jos ja kun haluamme jatkuvasti tehdään muutoksia niin meidän pitää arvioida se mikä on suomen hallituksen käsissä kansallinen lainsäädäntömme josta olemme jo hallitusohjelmaan kirjanneet että me teemme siihen tiukennuksia tai nopeutamme törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden poistamista maasta tämä asia on liikkeellä tätä lakia on vielä hallituksen turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman yhteydessä kiirehditty niin että se on vaikea hanke me pyrimme siihen että se on heti alkuvuodesta seitsemäntoista eduskunnan käsittelyssä ja lupaan selvittää onko sitä mahdollista vielä tästäkin nopeuttaa toinen foorumi

ja uskoisin että tasavallan presidenttikin tarkoitti nimenomaan sitä

on euroopan unioni euroopan unioni luo niin laajoilta osin meidän säännösympäristömme toimintaympäristömme että myöskin euroopan unionin pitää tässä muuttuneessa maailmantilanteessa miettiä tätä turvapaikka ja ja maahanmuuttopolitiikan lainsäädäntökokonaisuutta ja olla myös valmis tekemään uudistuksia jotka ovat välttämättömiä me olemme uudistamassa dublin järjestelmää siihen liittyy oma problematiikkansa mutta se otsikko kertoo mielestäni että meidän täytyy uudistaa turvapaikkajärjestelmäämme euroopassa se ei toimi tällä hetkellä meidän täytyy miettiä meidän eurooppalaista lainsäädäntöämme joka määrittelee ne prosessit miten miten asioita käsitellään kun olemme sen tilanteen edessä että turvapaikanhakijoiden määrä eurooppaan ja suomeen on moninkertainen no edelleen palaan kotimaahan se mitä myöskin voimme tehdä ja olemme tehneet on se että jos turvapaikanhakija syyllistyy suomessa rikoksiin niin sillä on joka tapauksessa vaikutusta niin että me voimme ottaa ja otamme tällaisen henkilön hakemuksen käsittelyyn nopeutetusti nopeutetusti niin sanotusti pinon pohjalta tai keskeltä päällimmäiseksi etenkin siinä tapauksessa että hakemus on ilmeisen perusteeton niin että saadaan nopeasti ratkaisu tehtyä jos täyty nämä kansainvälisen suojelun kriteerit jolloin siis ainoastaan törkeä rikos voi vaikuttaa niin että karkotetaan silloin jos on nämä alemmat alemmat suojelutarpeet toissijainen suojelu tai humanitäärinen suojelu näillä rikoksilla on jo heti vaikutusta ja ne voidaan silloin panna käytäntöön eli tämän me voimme tehdä sitten meillä on tämä yleisen turvallisuuden kokonaisuus jossa me työskentelemme minä haluaisin korostaa myöskin edustaja niikolle että hallituspuolueet ovat yhteistuumin tehneet kahdeksannenkymmenennen kohdan ohjelman jossa on paljon yleiseen turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä näihin asioihin liittyviä kysymyksiä ja hallitus varmasti työskentelee koko ajan tässä yhdessä ja viimeiseksi jos puhemies sallii sanoisin muutaman sanan vielä näistä luvuista kun ne ovat olleet tänä päivänä syystä tai toisesta niin kovasti esillä eli kuinka moni todennäköisesti tulee suomesta saamaan turvapaikan ensinnäkään me emme voi tietää kuin todennäköisyyden koska tällä hetkellä ja tästä oikeasti eteenpäin tulevina viikkoina kuukausina käsitellään sen suuren pääjoukon turvapaikkahakemuksia joka on saapunut viime syksystä lähtien suomeen me olemme sen jälkeen

hallituksen toimesta kiristäneet kriteerejä mutta ennen kaikkea kun maahanmuuttovirasto on tehnyt nämä turvallisuusselvitykset somaliassa afganistanissa irakissa niin ne ovat käytännössä kiristäneet meidän kriteerejämme me tulemme vasta tulevina viikkoina kuukausina päätöksenteon myötä oikeasti näkemään miten ne vaikuttavat ja jos katsotaan tämän päivän prosentit me olemme viime vuoden alusta tähän päivään mennessä tulleiden käsiteltyjen turvapaikkahakemusten osalta tilanteessa jossa myönteisiä päätöksiä on kaksikymmentäneljä pilkku viisi prosenttia kaksituhattakolmesataakaksikymmentäneljä kielteisiä päätöksiä tuhatviisisataa perusteettomia eli pääasiassa dublin tapauksia ja rauenneita neljätuhattasata jos lasketaan yhteen vain kielteiset ja myönteiset niin voidaan saada isoja prosenttilukuja myönteisten osalta jos katsomme koko määrän niin prosentti myönteisissä näitä lukuja voi pyörittää niistä voi löytää erilaisia totuuksia mutta totuus on se että lopulliset luvut siitä kuinka moni suomessa turvapaikan saa me näemme kun nämä yksilöllisesti on käsitelty kriteerit ovat tiukentuneet enkä allekirjoita sitä että meillä olisi paljon löysemmät kriteerit kuin muissa pohjoismaissa tai euroopassa

meidän käytännössämme on maalaisjärjen vastaisia piirteitä mutta me korjaamme niitä koko ajan siksi me olemme tänne tulleet valituiksi

arvoisa puhemies on tietysti niin että kun ihmisiä tulee hakemaan turvaa ja monilla on siihen myös perusteltu syy niin sitten kun joku sellainen henkilö joka on tullut hakemaan turvaa syyllistyy rikokseen sitä on aika vaikea käsittää kun tänne on tultu turvaa hakemaan eli siinä mielessä ymmärtää sen että turvallisuudentunteen osalta osalta nämä asiat kansalaisia puhuttavat mutta minusta on erittäin johdonmukaisesti johdettu nyt sitä mitä maahanmuuttopolitiikassa on tehty ja mikä näissä olosuhteissa on on ollut mahdollista hallituksen tekemät linjaukset sisäministerin johdolla ovat olleet hyvin hyvin yksiselitteisiä me olemme seuranneet pohjoismaista kehitystä ja me olemme johdonmukaisesti kantaneet vastuuta siitä tilanteesta missä me olemme ja toivon että niin mennään myös jatkossa eteenpäin

arvoisa rouva puhemies olen pitänyt sitä aina tervetulleena että sisäministeri on suoraan sanonut että todennäköisesti kaksi kolmasosaa jopa ehkä enemmänkin näistä turvapaikanhakijoista on niin sanotusti perusteettomia

ja moni muukin tietysti tältä osin on julkisuudessa sanonut myös toteutuu haluaisin kysyä sisäministeriltä vielä tähän liittyen kysymyksen kun syyrian tilanne on tässä viime aikoina eskaloitunut turkin ja syyrian rajalla odottaa noin viisikymmentätuhatta ihmistä pääsyä turkkiin nämä ihmiset ovat paenneet selvästi vainoa mutta todellakin ovat siellä rajalla vielä kysyisin miten suomi on varautunut siihen että syyrian kiihtyvä sota lisää turvapaikanhakijavirtaa myös suomeen muistaen että rikollistakin ainesta valitettavasti tämän virran mukana

arvoisa puhemies kiitoksia ensinnäkin ministerille hyvin perustellusta puheenvuorosta mutta jos mennään takaisin tähän itse kansalaisaloitteeseen niin meillähän on jo nyt lainsäädännössä hyvin laajat valtuudet siihen miten näitä ihmisiä jotka ovat täällä rikoksiin syyllistyneet voidaan voidaan sitten karkottaa se suurempi ongelma käsittääkseni liittyy nimenomaan tähän karkotusprosessiin ja siihenhän ministeri viittasikin että millä tavalla tätä karkotusprosessia saataisiin tehostettua kun tämä itse prosessi kestää muistaakseni keskimäärin kolme vuotta millä tätä saataisiin nopeutettua tästä olisinkin pyytänyt että ministeri vähän enemmän avaisi tätä konkretiaa sitä mitä siellä ollaan tekemässä käsittääkseni oikeusministeriöstä on tulossa tähän jotain uusia uusia avauksia mutta tämä olisi syytä käydä läpi koska se varmasti jo antaisi sitä luottamusta kansalaistenkin keskuudessa siihen että näihin prosesseihin kun lähdetään ne ne tutkitaan

arvoisa puhemies kiitos ministerin puheenvuorosta joka otti esille tätä vähän laajempaa kehystä mitä euroopan unioni on tekemässä tietysti tärkeintä on on että saamme siellä kriisialueella syyriassa somaliassa kriisit päättymään ja siihen voimme vaikuttaa toinen on se että saamme näiden kauttakulkumaiden tilanteen rauhoittumaan tuemme turkkia ja pyrimme saamaan libyassa aikaan tilanteen jolloin libya ei olisi tämmöinen kauttakulkumaa enää

sormenjälkien ottaminen henkilöiden tunnistaminen pitäisi siellä saada vielä nykyistä tehokkaammaksi kysymykseni on kuinka paljon voimme euroopan unionin puitteissa lisätä tätä ensimmäisen vastaanottajamaan tehokkuutta näissä että sieltä ei tulisi ihmisiä tunnistamatta lävitse silloin saisimme tietysti sotarikolliset ja muutkin rikolliset siellä jo kiinni ja saisimme tämän eurooppalaisen järjestelmän toimimaan järkevästi nyt

arvoisa herra puhemies ministeri lupasi sujuvoittaa ja nopeuttaa näitä karkottamisia olen tarjonnut konkreettista ehdotusta aikaisemmin oikeusministerille ja nyt uudistan tarjoukseni myös sisäministerille nykysysteemissä poliisi virkavastuulla tekee maahanmuuttovirastolle ehdotuksen rikokseen syyllistyneen ulkomaalaisen karkottamisesta maahanmuuttovirasto virkavastuulla tekee karkottamispäätöksen sen jälkeen tällä ulkomaalaisella on oikeus valittaa maahanmuuttoviraston päätöksestä hallinto oikeuteen niin kuin asiaan kuuluukin mutta sen jälkeen vielä on mahdollisuus valitusluvan kautta päästä korkeimpaan hallinto oikeuteen tämä porras on täysin tarpeeton vaikka sanotaan että niin niin mutta se vaatii valitusluvan niin myös sen valitusluvan käsittely siellä korkeimmassa hallinto oikeudessa vaatii asiaan paneutumista ja vie näiden tuomareiden aikaa ja tarmoa toisin sanoen valituskielto hallinto oikeudesta eteenpäin olisi nyt konkreettinen ja nopeasti tehtävissä oleva ratkaisu esitys voitaisiin antaa jo kuukauden päästä

puhemies mielestäni edustaja elo kiinnitti huomiota erittäin tärkeään asiaan tässä äsken puheenvuorossaan eli tämä konflikti ja kriisi syyriassa ei vielä ole ohi eli suojelun ja avun tarpeessa olevien ihmisten määrä ei ole vähenemään päin vaan on edelleen valtava joukko ihmisiä jotka ovat kansainvälisen suojelun tarpeessa miten me olemme varautuneet tähän miten me aiomme näiden ihmisten kansainvälisen suojelun tarpeesta huolehtia tässä on käyty paljon keskustelua suomalaisten kansalaisten oikeustajusta ja minä olen ainakin itse huomannut että että kansalaiset usein ottavat yhteyttä juuri siitä syystä että haluavat auttaa hädässä olevia naisia ja lapsia ennen kaikkea nyt hallitus tulee esittämään muun muassa perheenyhdistämiskriteerien tiukentamista joka tulee siis vaikeuttamaan juurikin hädässä olevien naisten ja lasten pääsemistä turvaan tänne mikä on ministerin näkemys tästä

arvoisa puhemies tämä on todellakin tämä realiteetti että rauha ei ole saapunut tuolle alueelle ja tuskin hetkeen saapuukaan joten tämä vallitseva tilanne suomessa jatkuu ja vaikka hallitus tekee sinänsä lähtökohtaisesti oikeita asioita niin tämä on voisiko sanoa tuskaisen hidasta ja tämä kansalaisaloite on oikeastaan oikeastaan merkki siitä että kansa haluaa tehokkaampia toimenpiteitä kysyisin mitä toimenpiteitä hallitus aikoo tehdä tiukentaakseen tätä tilannetta ja nopeuttaakseen tätä tilannetta esimerkiksi zyskowiczin esittämällä tavalla
ja vielä edustajat tolvanen ja hongisto ja sen jälkeen ministerin puheenvuoro ja sitten jatkamme keskustelua nyt edustaja tolvanen
arvoisa puhemies palaan takaisin tähän kansalaisaloitteeseen kansalaisaloitehan on arvokas systeemi jonka olemme luoneet tänne ja sitä pitää kunnioittaa ja näillä ihmisillä jotka tämän aloitteen tehneet on ollut huoli haluan kiittää heti alkuun että ministeri oikaisi noita lukuja joita nyt on julkisuuteen tänään levinnyt että saadaan oikeat todennäköisyysluvut mutta haluan kiittää ministeriä myös siitä että hän on ryhtynyt hallitusohjelman mukaisiin toimenpiteisiin vakavaan tai toistuvasti rikokseen syyllistyneen sekä yhteiskunnalle turvallisuuden vaarantavan henkilön ei suomalaisen ei suomen kansalaisen poistamiseksi maasta että hallitukselta tulee esitys kiitän siitä näitä prosesseja tiedän oikeusministeriössä nopeutettavan se on hieno juttu mutta kysyisin nyt näistä takaisinottosopimuksista onko teillä se on enemmän ulkoministerin tehtävää että kun on tiettyjä maita jotka eivät rikoksentekijää oikeudessa tuomittua rikoksentekijää suostu ottamaan takaisin ovatko nämä neuvottelut edenneet tiettyjen maiden kanssa
edustajat pyrin antamaan vastauspuheenvuoron tietystikin jos on kysymys valiokunnan puheenjohtajasta tai jaoston puheenjohtajasta mahdollisuuksien mukaan aina priorisoiden häntä jos taas samasta eduskuntaryhmästä tulee useampia pyyntöjä pyrin näille pyynnöille antamaan tilan suurin piirtein siinä järjestyksessä missä ne pyynnöt on tehty tätä periaatetta pyrin tässä noudattamaan edustaja hongisto teillä vastauspuheenvuoro
arvoisa herra puhemies jatkan edustaja tolvasen käyttämällä linjalla ja haluan kiittää hallitusta ja erityisesti ministeri orpoa siitä että hallitus on näin nopeasti ja ketterästi reagoinut tähän

ilmenevään ongelmaan että jos turvapaikkaa hakeva henkilö syyllistyy suomessa oikeudenvastaiseen tekoon tai jopa rikokseen niin niin tämä hakemus otetaan sieltä on se sitten pakan alapuolella keskellä tai missä tahansa nopeutettuun käsittelyyn ja tarkastellaan se nopeutetusti ja mikäli niin sanotusti eväitä on niin henkilö palautetaan siihen maahan josta hän on suomeen tullut

yleisestävänä periaatteena että henkilöt näkevät näin että suomessa on noudatettava suomen lakeja jos aikoo suomessa yleensä saada tämän asiansa asianmukaisesti käsiteltyä hallitukselta erinomaisen hyvin toimittu kiitoksia

käykö paikan päältä pari minuuttia
arvoisa puhemies kiitos tässä ehkä osa kysymyksistä meni jo kansalaisaloitteesta sivuun mutta vastaan joka tapauksessa niin paljon kuin ehdin siis vielä kerran tämä noin kaksi kolmasosaa ei ole minun keksimäni luku se on maahanmuuttoviraston arvio sen perusteella miten ennen on tehty päätöksiä ja ja miten he arvioivat tulevaisuudessa olevan ja kuten sanoin niin sen mihin tämä sitten muodostuu me näemme kun hakemukset yksilöllisesti on käsitelty syyrian tilanne on on järkyttävä arvioitu joutuneen jättämään pommitusten pommitusten ja sodan kiihtymisen vuoksi kotinsa ja pyrkivän turkkiin jossa on entuudestaan kaksi pilkku viisi miljoonaa pakolaista leireillä libanonissa ja ja jordaniassa yli kaksi miljoonaa yhteensä on selvää että paine on huikea eurooppaan se mitä nyt tehdään siis nyt ei kannata niinkään tuijottaa kotimaisia toimia ensisijaisesti vaan sitä mitä eurooppa voi tehdä ratkoa kriisejä ja auttaa ihmisiä lähtöalueella

pakolaisten virtaa kreikkaan tässä on ollut puhetta myöskin nato joukkojen käytöstä mutta siinä keskustelussa suomi ei ole osallinen kreikan on pakko laittaa tämä valvontansa siis rekisteröintinsä kuntoon siellä ovat nyt joulusta lähtien olleet joulukuusta lähtien eurooppalaiset toimijat mukana frontexin joukot eason eason asiantuntijat ja sitä laitetaan kovalla kyydillä kuntoon samoin tämä kolmas johon pyydän kiinnittämään huomiota ja kannattaa kiinnittää huomiota makedonian raja jossa valvontaa tehostetaan merkittävällä tavalla kyseessä on schengen ulkoraja euroopan näkökulmasta tämä tulee tarkoittamaan sitä että kreikkaan jää enemmän ja enemmän ihmisiä mikä tulee tarkoittamaan sitä että euroopan unionin

sisäisten siirtojen ohjelman toteuttamiselle joka on jo päätetty jota ei ole pantu toimeen tulee tosi kovia paineita mutta edelleen edustaja zyskowiczin esitys on juuri sen suuntainen mitä lakiuudistuksella haetaan ja palataan siihen kun meidän asiantuntijamme tehtyä edustaja anderssonille perheenyhdistämisessä edetään hallitusohjelman määrittelemällä tavalla toimeentulokriteeri on se keskeinen elementti joka siinä lakiuudistuksessa tulee olemaan se on tällä hetkellä lausuntokierroksella siihen palaamme

jatkamme vähän aikaa vastauspuheenvuoroja

arvoisa herra puhemies mielenkiintoista kun katsoo tätä kansalaisaloitetta ja sen graafeja miten nämä viisikymmentäneljätuhatta nimeä tähän ovat tulleet nämä kerätty viides yhdettätoista kaksituhattaneljätoista ja viides viidettä kaksituhattaviisitoista välisenä aikana eli ennen tätä pakolaiskriisiä kuinkakohan paljon tässä nyt olisikaan allekirjoituksia jos tätä tänä päivänä tehtäisiin mutta tämä kuvaa hyvin kuitenkin sitä että tällainen turvattomuuden tunne on lisääntynyt merkittävällä tavalla suomessa ja tämä maa ei saa olla turvapaikka rikollisille mutta viestin niin kuin tämä kansalaisaloitteen kerääminenkin on pitää olla myös selkeä kaikille muille ulkomaalaisillekin tänne tuleville että tänne ei tulla tekemään rikoksia ja täällä ei voida silloin olla itse toivon että myös sisäministeri on aktiivinen poliisimiesten määrässä nyt tässä tilanteessa se on meillä huoli tuolla maakunnissa että arjessa poliisi ei näy ja se lisää myös osaltaan tätä turvattomuuden tunnetta

arvoisa puhemies kiitosta pitää antaa silloin kun on kiitoksen paikka ja ministeri on on kyllä tehnyt kovasti työtä näiden asioitten korjaamiseksi ja ja hyvä niin esimerkiksi tämä kahdeksannenkymmenennen kohdan maahanmuutto ohjelma on erittäin hyvä toimenpide siihen että saadaan jonkunnäköinen roti tähän toimintaan lisäksi tämä nopeutus törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden karkottamiseksi maasta on erittäin hyvä toimenpide kysynkin ministeriltä riittääkö se ilman tätä kansalaisaloitetta kuten mainitsitte itsekin tarvitsee olla vähintään vuoden mittainen vankeusrangaistus jotta voidaan karkottaa mikäli ne

ne luvut jotka mainitsitte ministeri niin niistä käsitellyistä kuusikymmentä prosenttia on saanut myönteisen päätöksen rauenneita ja dublinin sopimuksia joita ei käsitelty lainkaan kuten mainitsitte oli

ei ole elikkä nytten nämä luvut joista minä puhun ovat migrin sivuilla olevia käsiteltyjä päätöksiä elikkä kielteisiä päätöksiä kuten mainitsin oli tuhatviisisataa ja myönteisiä kahdentuhannenkolmensadan tähän mennessä

voi myöskin olettaa että niiden neljäntuhannen sisällä jotka ovat rauenneita on paljon sellaisia henkilöitä jotka ovat tienneet että he eivät olisi tulleet saamaan turvapaikkaa ja siksi he ovat lähteneet en kiistä sitä minkä sanoitte mutta edelleen viestini on se että lopulliset luvut me tiedämme vasta kun nämä käsittelyt nyt menevät kriteerejä on tiukennettu ja ja jokainen saa edelleenkin yksilöllisen käsittelyn eli ei voi ennustaa nyt me alamme näkemään kun tämä suuri syksyllä saapunut joukko on käsittelyssä että mihin nämä asettuvat

puhemies aivan kuten ministeri orpo aivan oivallisesti äsken kuvasi tilanne syyriassa ja siinä lähialueillahan on tällä hetkellä aivan kammottava euroopan unionilla pitää olla yhteistä voimaa siihen että pyritään tilannetta rauhoittamaan kaikin keinoin ja estämään se inhimillisen katastrofin synty mikä parhaillaan siellä niillä alueilla on jo tapahtunut ja pahenee joka päivä siinä tarvitaan euroopan unionin yhteistä voimaa mutta sitten taas näillä alueilla niin kuin suomessa tänne on tullut paljon

osa niistä ihmisistä on varmaan tullut ihan aidon hädänkin takia osa ehkä paremman elämän toivossa mutta näitä varten meidän tulee luoda semmoinen järjestelmä jossa pystymme erottelemaan ne joilla on todella hätä ja sitten ne turvapaikkakäsittelyt jotka johtavat palautuksiin pitää hoitaa jämäkästi ja tyylikkäästi haluan kiittää edustaja ben zyskowiczia erinomaisesta puheenvuorostaan ja analyysistään miten tämä homma tulee hoitaa siinä puheenvuorossa hän hyvin linjasi sen miten tämä tulisi hoitaa ei turhaa byrokratiaa vaan järkeviä päätöksiä

petteri orpo äsken hyvin kuvasi niitä laajoja toimenpiteitä joita hallitus on jo tekemässä tämän kansalaisaloitteen esittämän huolen johdosta tietysti euroopassa ja vähän maailmallakin on on kohdattu nyt ennennäkemättömiä kriisejä turvallisuuteen liittyen samaan aikaan pakolaiskriisi terrorismi ja monet muut ovat tulleet myös monien suomalaisten mieleen ja samaan aikaan suomessa kansalaisten huoli on on herännyt ihan arjen turvallisuuden kysymyksissä nyt edellytetäänkin sitä että hallitus ja eduskunta kääntävät kaikki ne kivet myös tässä asiassa joilla voidaan tehostaa näihin rikoksiin syyllistyneiden palauttamista kuitenkaan loukkaamatta tiettyjä kansainvälisiä velvoitteita tässä olisi nyt hyvä että hallitus myös kääntäisi kaikki nämä kivet yhdessä muiden eu maitten kanssa jotka ovat samassa liemessä

arvoisa herra puhemies mielestäni tämä kansalaisaloite on tärkeä ja tarpeellinen ja se on ennen kaikkea mielestäni hätähuuto sen puolesta että meillä tulisi kiristää suomalaista kriminaalipolitiikkaa kun täällä on paljon puhuttu siitä että tässä on ehkä ihmisoikeusongelmia ja niinpäin pois tämän kansalaisaloitteen eteenpäinviemisessä siltä pohjalta mitä on vaadittu niin toisaalta jos näin on pitäisi sitten samalla todeta että mitä me voimme tehdä me voimme esimerkiksi kiristää meidän ensikertalaisuuslainsäädäntöä rikoksentekijähän pääsee tänä päivänä puolella käytännössä istuu puolet tuomiostaan jos on ensikertalainen ja ensikertalainen voi suomessa olla aina uudestaan ja uudestaan kolmen vuoden välein näin olisivat paljon uskottavampia nämä argumentit tätä kansalaisaloitetta vastaan mikäli vastaavasti sitten näissä missä voidaan tehdä kiristyksiä varmuudella tehtäisiin niitä kiristyksiä mitä sitten tulee ihmisoikeuksiin niin meillä on tänään käsittelyssä oma lakialoitteeni alle kahdeksantoista vuotiaitten ympärileikkausten kieltämiseksi toivon että kaikki ihmisoikeuksia peräänkuuluttavat osallistuvat siihen keskusteluun myös

arvoisa puhemies tässä todella kun puhutaan nyt näistä karkotuksista ja palautuksista ja täällä on toivottu vähän leveämpiä hartioita että koko euroopan laajuisesti näitä hoidettaisiin liittyen siihen neuvotteluprosessiin miten näitä palautussopimuksia saadaan sitten solmittua eri maiden kanssa mutta myös siihen että sitten kun ihan konkreettisesti näitä palautuksia tehdään koska jokainen varmasti myös ymmärtää että henkilön palauttaminen suomesta minnepäin maailmaa tahansa ei ole

puhemies haluaisin antaa lievät kiitokset tälle hallituksen turvapaikkavisiolle se on ihan myönteinen mitä tulee tähän kansalaisaloitteeseen niin kyllä tässä varmaan vähän hiomista hiomista on karkotettaisiin vankeusrangaistuksen pituudesta riippumatta tässä yhteydessä kyllä esittäisin että edustaja hyvän lakialoitteen jos ulkomaalainen tuomitaan kahden vuoden tai pidempään vankeusrangaistukseen karkotus tapahtuisi nykyisen oikeusprosessin ensimmäisessä vaiheessa eli tämä on hirmuisen selkeä eli nämä valitukset mitä täällä on sanottu ovat kohtuuttoman pitkiä ja jos ajatellaan valtiontaloudellista tilannetta niin tässähän säästyisi eri oikeusistunnoista huomattavasti rahaa olisin tätä kysynyt sisäministeriltä minun mielestäni tämä ei ole poikkiteloin hallituksen suunnitelmia vastaan elikkä se on yksi semmoinen konkreettinen

puhemies kun täällä ministeri orpo esitteli tätä hallituksen keinovalikoimaa niin hän myöskin painotti kreikassa ja makedoniassa tapahtuvan rajavalvonnan tiukentamisen merkitystä keinona vähentää eurooppaan kohdistuvaa painetta tämän ratkaisumallin ongelmahan on on vain se että silloin tämä paine kasvaa juurikin näillä lähialueilla ja turkissa ja kuten on moneen otteeseen todettu tässä keskustelussa olosuhteet näillä leireillä ovat jo tällä hetkellä erittäin epäinhimilliset eli tämä ihmisten paine siirtyä eteenpäin eurooppaan tulee kyllä säilymään niin kauan kun nämä olosuhteet niin heikolla tolalla kuin millä ne näillä lähialueilla ovat toivoisin että niin suomessa kuin euroopan tasolla kun käydään tätä keskustelua rajavalvonnasta samanaikaisesti myöskin esitettäisiin niitä keinoja joilla esimerkiksi suomi ja eu haluavat edistää näiden olosuhteiden parantamista pakolaisleireillä esimerkiksi unhcrn tai eun kautta

pyydettyä vastauspuheenvuoroa enempää niitä ei näytä olevan nyt tulee neljäs eli edustaja elomaa
arvoisa puhemies ministerin puheessa tuli esille se että rikokseen syyllistyneen turvapaikanhakijan hakemus tullaan käsittelemään nopeutetusti ja se on hyvä asia tämä kansalaisaloite on syntynyt kansalaisten huolesta oman turvallisuutensa puolesta joten aloite on otettava todella vakavasti ja karkottamislakia olisi tiukennettava ja tarkennettava rikosten ennaltaehkäisyyn on pyrittävä entistä voimakkaammin myös maahamme tuleville pakolaisille ja ja turvapaikanhakijoille olisi annettava tarpeellinen info käytännöistä säännöistä laeista joiden piirissä kaikilla kansalaisillamme on velvollisuus toimia varmaan sitä infoa jo annetaankin ja jos ministeri olisi tässä tässä olisin kysynyt häneltä kuinka se konkreettisesti tällä hetkellä tapahtuu

vaiheessa tarkastella omaa suhtautumistaan kansainvälisiin sopimuksiin jos ei tähän millään tavalla muuten tule loppua tältä näkökannalta kansalaisaloite täytyy ottaa vakavasti arvoisa puhemies olisin halunnut vielä tämän huolen nostaa esille mikä maahanmuuttovirastosta tulee hehän joutuvat noudattamaan niitä olemassa olevia lakeja meillä on kuitenkin perustuslakia myöten sekä korkeimman hallinto oikeuden ennakkopäätösten esimerkit antamassa raamia heille miten he hakemukset käsittelevät heitä ei voida syyttää siitä missä määrin ihmiset saavat myönteisen tai kielteisen turvapaikkapäätöksen tässä mielessä lainsäätäjä on avainasemassa meidän tulee tehdä sellainen selkeä lainsäädäntö joka on oikeudenmukainen erityisesti niitä kohtaan jotka aidosti hätää ja turvaa tarvitsevat mutta muita kohtaan olisimme ripeämpiä
viimeinen vastauspuheenvuoro edustaja zyskowicz
arvoisa herra puhemies edustaja andersson puheenvuorossaan antoi ymmärtää että suomi ja euroopan unioni keskittyvät vain estämään turvapaikanhakijoiden saapumisen turkin kautta eurooppaan sen sijaan että keskittyisivät auttamaan olosuhteita turkin pakolaisleireillä edustaja anderssonin väite on täysin perusteeton euroopan unioni ja suomi euroopan jäsenenä toimii juuri sen puolesta että turkissa olevien pakolaisleirien tilaa kohennettaisiin lapset pääsisivät kouluun aikuiset saisivat terveydenhuoltoa euroopan unioni on varannut tähän kolme miljardia euroa tämän tarkoituksena on juuri se että ihmiset voisivat olla paossa lähellä kotimaataan jolloin

arvoisa puhemies on selvää että ei olla tehty tarpeeksi koko ajan tulee uutiskuvia siitä minkälaisia ne olosuhteet ovat leireillä tällä hetkellä ja ne panostukset mitä tähän asti on tehty ovat selvästi olleet riittämättömällä tasolla sen lisäksi en tiedä mitä edustaja zyskowicz on mieltä turkin nykyisen hallinnon toimenpiteistä ja politiikasta mitä turkkiin tulee siitä miten se kohtelee esimerkiksi vähemmistöä kurdivähemmistöä ja niistä ihmisoikeusloukkauksista mistä sieltä on kuultu eikö olisi ollut järkevämpää että eu olisi pyrkinyt kanavoimaan tämän rahan nimenomaan unhcrn eli ykn järjestön kautta sen sijaan että lähdetään tekemään sopimuksia turkin nykyisen hallinnon kanssa ottaen huomioon ne ihmisoikeusloukkaukset johon tämä hallituskin on kytköksissä kytköksissä

arvoisa herra puhemies myönnän mielelläni että ei ole tehty tarpeeksi harvoin on tehty tarpeeksi mutta euroopan unionin yhteistyö turkin kanssa ei sulje pois yhteistyötä myös unhcrn ja muiden pakolaisjärjestöjen kanssa käsitykseni mukaan euroopan unioni suuntaa osan taloudellisesta tuestaan pakolaisten hyväksi näillä leireillä juuri näiden kansainvälisten pakolaisjärjestöjen ja myös ykn pakolaisjärjestön kautta se miten turkin hallitus suhtautuu omaan kurdivähemmistöönsä ja rikkoo sen ihmisoikeuksia ei mielestäni millään tavoin perustele sitä ettemmekö me ja etteikö meidän pidä tehdä turkin kanssa yhteistyötä jotta voisimme parantaa turkin pakolaisleireillä olevien pakolaisten asemaa ja kuten sanoin samanaikaisesti meidän pitää avata mahdollisuus sille että ne jotka haluavat hakea turvapaikkaa euroopasta voivat sen tehdä ja tämä kuten on kerrottu merkitsee myös suomen oman pakolaiskiintiön tarkastelua kunhan näin pitkälle päästäisiin

arvoisa herra puhemies tämän nyt käsiteltävän keskustan tuoman kansalaisaloitteen lisäksi kuten täällä on kerrottu jo useammasta suusta esimerkiksi perussuomalaisten kansanedustaja ville tavio on esittänyt konkreettisia ratkaisuja tämän tilanteen hoitamiseen toimiessani perussuomalaisten nuorten puheenjohtajana vuonna kaksituhattaneljätoista esitimme vankeusrangaistuksiin tuomittujen ulkomaalaisten automaattista karkottamista karkotus tehtäisiin heti tuomion suorittamisen jälkeen jos ulkomaalaislaissa määritetyt karkotuksen ehdot täyttyisivät esitimme silloin erilaisia ehtoja riippuen oleskeluluvan olemassaolosta voimassaolosta ja esitys on yhä ajankohtainen jos oleskelulupa on ollut voimassa yli kahdeksan vuoden ajan rikoksentekijä voidaan karkottaa mikäli tuomitaan ehdottomaan vankeusrangaistukseen väkivalta tai seksuaalirikoksista sosiaaliavustusten anomisesta väärin perustein laittoman maahantulon järjestämisestä tai terrorismista ja sen rahoittamisesta tai siihen kouluttamisesta jos oleskelulupa on ollut voimassa yli viiden vuoden ajan rikoksentekijä voidaan karkottaa mikäli hänet tuomitaan yli yhden vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen tai yli kuuden kuukauden vankeusrangaistukseen useista rikoksista ja lopuksi vielä jos oleskelulupa on ollut voimassa alle viiden vuoden ajan rikoksentekijä voidaan karkottaa mikäli hänet tuomitaan ehdolliseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen nämä rajat eivät ole mitään tuulesta temmattuja eivätkä edes omasta päästä vaan perustuvat joidenkin muiden eu jo olemassa olevaan käytäntöön katsoimme silloin että rikollisten ulkomaalaisten karkottamisen ehtojen selkeä määrittely on nimenomaan tavallisten maahanmuuttajien ja tietysti myös turvapaikanhakijoiden etu kuuluvatko vankeustuomionsa suorittaneet ulkomaalaiset enää suomeen mielestäni eivät kuulu tämän jälkeen kansa on aktivoitunut niin kuin tässä edustaja heinonen otti esille niin voi tietysti kysyä että jos tässä vaiheessa missä kriisi on nyt niin lukumäärä tässä allekirjoittajien joukossa voisi olla vielä suurempi kansa on siis puhunut yli viidenkymmenentuhannen nimen kansalaisaloitteessa ehdotetaan että vakaviin rikoksiin syyllistyneet ulkomaalaiset karkotettaisiin vankeusrangaistuksen pituudesta huolimatta poikkeuksia tehtäisiin vain tapauksissa joissa karkotus varmuudella rikkoisi kansainvälisiä sopimuksia tietysti varmuudella on sellainen ehto joka asettaa paljon vaatimuksia sen arvioinnille mikä on varmaa ja mikä ei lisäksi kansalaiset vaativat että karkotetut asetettaisiin maahantulokieltoon ja heidän oleskelulupansa mitätöitäisiin saman tien eli tulkitsen niin että ilman valtavaa byrokratiaa tai turhanaikaista hidastelua kannatan lämpimästi tätä tehtyä kansalaisaloitetta vaikka lakia ei välttämättä suoraan voitaisi tehdä kansalaisaloitteen mukaiseksi on sen antama signaali oikea ja lakiesitys voitaisiin muotoilla siten että se kunnioittaa tämän kansalaisaloitteiden tekijöiden ja sille nimiä keränneiden allekirjoittaneiden tahtotilaa kansanedustajana tuenkin lämpimästi ilolla kansalaisten aktiivisuutta tällaisten aloitteiden tekemisessä tämä on erittäin tärkeä kanava tuoda keskustelua tänne meille eduskuntaan ja myös ihan suoranaisia päätöksiä arvoisa puhemies odotan että kansalaisten huoli ja muuttunut turvallisuuspoliittinen ympäristö huomioidaan täällä salissa keskustellaan täytyy sanoa että ilolla pistin merkille että sisäministeri orpo tähän asiaan tarttui juuri tällä tavalla huomioi sen että tämä aihe ja tämä huoli mikä näillä ihmisillä on on varteenotettava ja sellainen johon hallitus haluaa tarttua tavalla tai toisella vielä lopuksi haluan kommentoida edustaja kurviselle joka otti esille turvapaikkojen myöntämisperusteet edustaja kurvinen tässähän täytyy huomioida se että hallituksen hyväksymän toimenpideohjelman mukaisesti turvapaikat myönnetään lähtökohtaisesti määräajaksi ja henkilön lähtömaan turvallisuustilanne arvioidaan säännöllisesti näkisin että kun kun tämä toimenpideohjelma kaikkinensa pistetään täytäntöön ja lakiesitykset ovat jo hyvässä vauhdissa etenemässä niin tämä on varsin riittävä määrittelynä ainakin tässä tilanteessa pitää sitten vastata sitä mitä me täällä eduskunnassa olemme lakiin säätäneet

arvoisa herra puhemies ihan lyhyesti muutamia ihan käytännön juttuja kun olen rikostutkinnassa ollut melkein koko ikäni pari tämmöistä perusasiaa mitä tässä on jäänyt kokonaan mainitsematta minkä takia ulkomaiset rikoksentekijät on hyvä saada pois maasta se että nämä jotka ovat tuomiotaan istumassa verkostoituvat tehokkaasti kansainvälisten tai ulkomaisten rikoksentekijöiden kanssa tuomion suorittamisen jälkeen mitä nopeammin saadaan pois maasta sen parempi tietysti vaihtoehto on se että ennen kuin tuomiota aletaan suorittamaan jos voidaan sopia rikoksentekijän kotimaan kanssa että suorittaisi tuomionsa kotimaassa aina parempi säästetään veronmaksajien veronmaksajien rahoja en sen kummemmin puutu turvapaikanhakijoiden tekemiin rikoksiin niistä on puhuttu jo ihan tarpeeksi ihan näin rikostutkinnan kannalta mitä nopeammin saadaan vakaviin rikoksiin syyllistyneet ulos suomesta sen parempi ja sen edullisempaa vielä yksi kommentti puhuttiin näistä lukumääristä niin nythän tässä on ilmeisesti unohtunut se että jos kaksi kolmasosaa päätöksistä ehkä on kieltäviä niin se ei tarkoita sitä että tämä porukka lähtisi pois maasta niistähän neljä viidesosaa tulee maista joiden kanssa ei ole palautussopimuksia niin että he jäävät tänne joka tapauksessa
arvoisa puhemies on selvää

että tämä kansalaisaloite

hallitusohjelman mukaisesti sekä tiukentaessaan näitä myös nopeuttaessaan prosesseja ja näitä takaisinottosopimuksia neuvotellessaan näin pitää olla hyvä haluaisin tuohon edustaja ruohon toteamukseen lyhyesti todeta myös omakohtaisia kokemuksia kun olin rikostutkinnassa mukana meillä oli iso ryöstösarja katuryöstöjä ja törkeitä ryöstöjä joihin ulkomaalaistaustaiset ei suomen kansalaiset syyllistyivät kuinka ollakaan me saimme heidät kiinni saimme päätekijän karkotettua pois suomesta ja kuinka ollakaan nämä ryöstöt loppuivat muiden osalta eli kyllä tällä on on pelotevaikutus ennalta ehkäisevä vaikutus

arvoisa

kannatan lämpimästi tätä aloitteen sisällössä sanotaan että vakaviin rikoksiin syyllistyneet ulkomaalaiset karkotettaisiin vankeusrangaistuksen pituudesta huolimatta itse olisin valmis menemään paljon pitemmälle karkotuksen tulisi ulottua kaikkiin rikoksiin ei pelkästään vakaviin karkottaa tulisi paitsi rikoksiin syyllistyneet myös rikkeisiin syyllistyneet meidän on on annettava selkeä signaali siitä että tänne ei sovi tulla rötöstelemään eikä meidän missään nimessä tule hyysätä näitä rikollisia viime kesästä lähtien tulleiden tulleiden joukossa heitä on hirvittävän paljon se mitä olemme tähän asti nähneet jäävuoren huippu paljon pahempaa on tulossa joka ei tätä ymmärrä tai halua ymmärtää on sinisilmäinen hölmö ihan oma lukunsa ovat sitten ne jotka tavalla tai toisella hyötyvät turvapaikkaturismista he eivät ilmeisesti piittaa kaikesta siitä kärsimyksestä mitä yhä paheneva rikollisuus ja turvattomuus merkitsevät esimerkiksi niille naisille ja tytöille jotka ovat jo joutuneet muuttamaan arkipäiväisiä rutiinejaan koska he pelkäävät ja he pelkäävät aidosti ja syystä välittömällä karkotuksella olisi pelotevaikutus nykytilanteessa nämä maahantunkeutujat pitävät meitä ja meidän pilkkanaan näin ei voi jatkua jos jatkuu meille käy kuten ruotsissa ruotsissa raiskataan maailman toiseksi eniten keskimäärin kuusitoista kertaa päivässä jos tuo luku suhteutetaan meidän asukaslukuumme se merkitsisi meille noin kymmentä raiskausta per päivä kuka tämmöistä haluaa naisia lapsia ja miehiä syksyllä ruotsiin avattiin raiskattujen poikien ja miesten kriisiyksikkö monen suomalaisen silmät ovat avautuneet näkemään että ellemme tee nopeita ja ja merkittäviä kiristyksiä lainsäädäntöömme ruotsin tie tulee olemaan meidän tie se

näin on on turha kuvitella että jos panostamme kotouttamiseen vältymme rikosaallolta ja sekasorrolta tiettyjen kansallisuuksien kotouttaminen ei ole onnistunut ainoassakaan maassa eikä tule onnistumaan meilläkään mikään raha tai mikään aika ei riitä kun suurin osa maahantunkeutujista ei ei edes halua olla maassa maan tavalla he haluavat rusinat pullasta elää meidän siivellämme mutta omilla säännöillään arvoisa puhemies tuomioista valittaminen on oikeus jonka tulisi kuulua vain suomalaisille

se on poistettava valitusoikeus tarkoittaa sitä että nämä rikolliset saavat pitkitettyä prosessia pitkitettyä prosessia vuositolkulla lakimiehetkin siitä hyötyvät ja suomalainen veronmaksaja maksaa viulut ja suomalainen lähes hotellitasoinen vankila jonka senkin suomalainen veronmaksaja kustantaa on aivan liian hyvä paikka näille jotka tänne tulevat arvoisa puhemies tämä kansalaisaloite on laitettu vireille marraskuussa kaksituhattaneljätoista tilanteemme on nyt oleellisesti pahempi kuin reilu vuosi sitten erityisesti teini ikäisten lasten äidit ja isät pelkäävät mitä kevät ja kesä tuovat tullessaan siksi rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten karkottamista on kiirehdittävä kuten kaikkia muitakin maahanmuuttajiin kohdistuvia kiristyksiä tänään oikeusministeri lindström kertoi että

seitsemän käräjäoikeutta suljetaan eipä aikaakaan kun rkpn taholta oltiin oikeusministeriä moittimassa kuitenkin nämä samat tahot toivottavat tänne avosylin tervetulleiksi lähi idän ja afrikan nuoret miehet ettekö te näe toiminnassanne ollenkaan ristiriitaa hallituksen on pakko karsia ja leikata koska jo muutenkin heikolla tolalla olevaa talouttamme rasittaa kohtuuttomasti turvapaikkaturismin miljardiluokan kustannukset samaan aikaan tänne tulvii esimerkiksi sotilas ja vankikarkureita jotka kuormittavat juuri näitä käräjäoikeuksia tolkuttomasti oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen mukaan tietyt kansalaisuudet raiskaavat seitsemäntoista kertaa enemmän kuin kantasuomalaiset tämä muistutuksena heille joiden perusvastaus on että suomalaisetkin raiskaavat

mielestäni ei ole arvokasta käyttäytymistä

maahan tunkeilijoita rikollisia mielestäni se on rasististen näkemysten tukemista ja ei mielestäni ole tämän salin arvokkuuden mukaista

rasisteja mutta tämä on semmoinen porsaanreikä tässä maassa että sieltä tunkee nyt se on niin kuin troijan hevonen tähän maahan semmoista porukkaa missä ovat ne feministit nyt jotka sanovat naisten oikeuksista naiset ovat ilta sanomien mukaan taistelemassa isisiä vastaan ja täällä nämä turvapaikkaturistit ukot istuvat meidän holhottavana hyysättävänä syötettävänä sitäkö

arvoisa herra puhemies kansalaisaloitteen sisältö on tulkinnanvarainen aloitteessa puhutaan ensin vakavaan rikokseen syyllistyneen ulkomaalaisen maasta karkottamisesta ja sitten pelkästään rikokseen syyllistyneen ulkomaalaisen maahanmuuttajan karkottamisesta kumpaa mahdetaan tarkoittaa jos halutaan karkottaa ylipäätään rikokseen syyllistyneet niin käsitykseni mukaan lakialoitteen tarkoittama karkottaminen koskisi kaikkia muita paitsi rikkomus nimikkeellä käsiteltäviä lieviä tekoja

hyväksyvästi lakiemme rikkomiseen eikä teko ole vähäinen osoittaa se tekijässä selvää piittaamattomuutta yhteiskuntamme tukena olevia lakeja ja oikeusjärjestelmäämme kohtaan tällaisen henkilön paikka ei ole enää yhteiskunnassamme vaan on perusteltua karkottaa hänet maasta maasta karkottamiset toimisivat myös erinomaisina varoittavina ja näin lisäävät rangaistuksen yleisestävää vaikutusta arvoisa herra puhemies maassa eletään maan lakien ja asetusten mukaan taikka lähdetään maasta pois vapaaehtoisesti taikka saatettuna

arvoisa puhemies edustaja hakkaraisen puhe oli sellainen kansanmiehen puhe joka tulee suoraan sydämestä ja sieltä sieltä ihmisten tunnosta ja siinä mielessä arvostan sitä että joku pystyy puhumaan asioiden oikeilla nimillä vaikka ne ne joskus voidaan vähän väärin tulkitakin kuitenkin tämä lähtökohta mistä vaikka edustaja hakkarainen niin nehän tulevat esille tästä kansalaisaloitteesta täällä viidestä kaksi käsittelee nimenomaan näitä raiskaustilastoja ja tapauksia siinä mielessä tämä on arka aihe mutta tämä on reaaliaikaa tänä päivänä ihmiset ovat huolissaan siitä onko turvallista enää kulkea kadulla se on totta kun kevät ja kesä tulee kuten edustaja hakkarainen sanoi niin miten me pystymme suojelemaan meidän lapsiamme tyttöjämme ja naisiamme tuolla kadulla jos laki ei ole pelotteena niille henkilöille jotka eivät kunnioita tällaista lainsäädäntöä

tehtävä luoda turva kansalaisilleen ja kertoa niille henkilöille jotka eivät suomen kansalaisia ole että tässä maassa on sellainen käytäntö että jos et noudata näitä lakeja niin sinun täytyy poistua tästä maasta täytyy muistaa se että ennen kaikkea lainsäätäjänä minä itse olen vastuussa minun äänestäjilleni ja tämän maan kansalaisille toissijainen asia on se sitten millä tavalla jossain muussa maassa käsitellään rikoksia tehneitä se ei ole minun päätösvaltani alaisuudessa minä kannan huolta omista kansalaisista niin kuin jokaisen kansanedustajan tulisi tehdä arvoisa puhemies vielä nopeasti eräs näkökulma tähän näin että kansalaisaloitteen henki ja viesti ovat hyvin selkeitä vaikka ne eivät täytäkään lainsäädännön suoria kriteereitä

ole tervetulleita suomeen tässä ei mielestäni sorreta millään tavalla ulkomaalaisia tämä nimenomaan suojelee suomessa asuvia ulkomaalaisia siltä että heitä ei leimata rikollisiksi kun jotkut siihen syyllistyvät tämän johdosta toivon että tämä kansalaisaloite menestyy tässä

edustaja parviaiselle haluaisin vain sanoa että me keskustelemme näistä maahanmuuttajien tekemistä rikoksista täällä sitä varten kun meillä on kansalaisaloite siitä että siinä mielessä emme me voi puhua joistakin muista rikoksista vaan nimenomaan kansalaisten toiveesta me käymme tätä keskustelua haluaisin muistuttaa että tämä ei ole ihan vain mututuntumaa esimerkiksi erittäin arvostettu rikosoikeuden professori emerita terttu utriainen otti viime syksynä marraskuussa puheeksi sen että maahanmuuttajat hän ei puhunut turvapaikanhakijoista vaan maahanmuuttajista ovat yliedustettuina raiskausrikoksissa henkilökohtainen mielipiteeni kuten monen muunkin suomalaisen mielipide on se että kun tulet suomeen noudatat sääntöjä jos et kunnioita meidän sääntöjämme syyllistyt vakaviin rikoksiin tai toistuvasti teet rikoksia niin silloin suhtaudut meihin halveksivasti et voi odottaa että me otamme yhteiskunnassa sinut tervetulleeksi ehkä kustannamme verovaroin terveydenhoitosi se on minusta aivan luonnollista ole hyvä ja lähde pois kun et kerran täällä viihdykään etkä voi noudattaa meidän yhteisiä sääntöjämme niin voit poistua ei se ole sen kummallisempaa kuin että jos minä tulen jollekin kylään niin jos minä siellä heittelen tavaroita pitkin poikin ja käyttäydyn törkeästi niin kyllä siellä aika nopeasti sitä ovea minulle näytetään eikä sanota että ole täällä ja tee mitä vain että minä minä sinua yritän ymmärtää tämä on erittäin hyvä pointti mitä monet ovat täällä tuoneet siitä tämä nimien keruuhan loppui toukokuussa että jos tämä nimien keruu olisi päättynyt nyt näihin aikoihin kun viime kesänähän tämä tämä lähti nousuun olisi varmasti moninkertainen ja oli erittäin hyvä puheenvuoro niikolta siitä että me olemme vastuussa kansalaisille me säädämme täällä suomen lait emme me voi puuttua siihen mitä jossain muualla tehdään niin kauan kuin me noudatamme ihmisoikeussopimuksia ja toimimme muutenkin aivan normaalisti kyllä me saamme näistä karkotuksia määrätä ja puhua siitä että ulkomaalaiset ovat esimerkiksi yliedustettuina raiskaustilastoissa

arvoisa puhemies varmasti kaikille on nyt tullut tässä salissa selväksi se että kyllä se huoli mikä tämänkin kansalaisaloitteen takana on on hyvin vakavasti tässä keskustelussa otettu ja varmaan sitten jatkotyöstössäkin se siellä näkyy itse olisin myös kyllä kiittänyt siitä että pääosin kyllä tämä keskustelu on hyvin asiallista ollut varmaan muutamia kommentteja olisi voinut jättää jättää sanomatta mutta pääosin olemme kyllä selvinneet tästä aika aika hienosti ja olemme kunnioittaneet tätä eduskunnankin arvovaltaa se mihin ehkä itse haluaisin vielä tässä puuttua nyt kun täällä on hyvin

että meillä jo nyt

vankien ketkä istuvat suomalaisissa vankiloissa

tai neuvottelut vastaanottavan maan kanssa siitä että heitä palautettaisiin suorittamaan näitä rikoksia omaan kotimaahansa ovat hyvin hitaita varsinkin silloin kun ei ole mitään esteenä kansainvälisiä sopimuksia tai muita tätä voitaisiin varmaan tässä samassa kyllä tehostaa jotta myös yhä suuremmassa määrin ulkomaalaistaustaiset vangit ketkä täällä syyllistyvät rikoksiin voisivat kuitenkin suorittaa tuomionsa kotimaassaan tämä olisi varmaan meille myös taloudellinen etu ettemme sitten käyttäisi niukkoja vankeinhoidon resursseja ulkomaalaisiin vaan eiköhän meillä riitä täällä ihan kotimaisia rikollisia ketkä näistä vankeinhoidon resursseista pääsevät nauttimaan

arvoisa puhemies olen samaa mieltä edustaja parviainen teidän kanssanne siitä että meidän ei tule leimata kaikkia turvapaikanhakijoita saati ulkomaalaisia rikollisiksi tai sinnepäin taipuviksi henkilöiksi vaikka tilastot osoittavatkin suuria epäkohtia tässä asiassa nämä ovat kuitenkin yksilöllisiä samaa mieltä enkä usko että tämän kansalaisaloitteen tekijät ovat tätä tarkoittaneet missään määrin tämä ei tule tässä ilmi vaan tässä puhutaan nimenomaan siitä että rikokseen syyllistyneet henkilöt tulisi aikaisempaa kovemman lainsäädännön kautta poistaa maasta minä kerron yhden esimerkin itse olin viime lauantaina vihdissä puhumassa eräässä tilaisuudessa ja siellä oli suhteellisen monta irakilaista paikalla sen tilaisuuden jälkeen kun he kuulivat että minä olen kansanedustaja viisi irakilaista miestä tuli puhumaan minulle nokkamiehenä siinä oli tämmöinen professorihenkilö jostain bagdadin pohjoispuolelta ja hän sanoi minulle näin pyydän anteeksi sitä että monet turvapaikanhakijat ovat syyllistyneet suomessa rikoksiin ja eivät kunnioita näitä suomen lakeja ja kunnioita teidän hyväntahtoisuuttanne kun te olette avanneet meille ovet tehkää sellaista lainsäädäntöä että te karkotatte pois nämä rikokseen syyllistyneet henkilöt me itsekään halua että he ovat tässä maassa he itse nämä turvapaikanhakijat jotka haluavat täällä vain elää maassa maan maan lakien mukaisesti toivovat että lainsäätäjät suojelisivat myös heidän mainettaan sillä että me rankaisemme niitä jotka rikkovat näitä lakeja tämän johdosta tämä kansalaisaloite nimenomaan osoittaa sen että tämä on tarpeen meidän täytyy näitä turvapaikanhakijoita suojellaksemme myös tietenkin kansalaisiamme suojellaksemme tiukentaa lakeja jotta tällaiset ylilyönnit keskusteluissa loppuisivat ja loppuisi myös sellainen tapa että me piilotamme ongelmat ja luulemme että ne häviävät itsestään jos me emme mitään tee

arvoisa herra puhemies on pakko puuttua myös siihen tässä keskustelussa kun tässä keskustelun kuluessa on hieman epäilty tämän kansalais aloiteinstituution toimivuutta ja sitä onko se tarpeellinen haluan ainakin itse puolustaa tätä viime kaudella säädettyä kansalaisaloitelakia sen takia että se täydentää tätä meidän edustuksellista demokratiaamme mehän tiedämme sen että että kun elämme monipuoluejärjestelmässä ja meillä on suhteellinen vaalitapa meillä on monipuoluehallitukset niin pakkaa vain usein käymään niin että että monet

keskusteluun mielestäni tämä on hyvä järjestelmä jota jota tulee kunnioittaa siitä riippumatta että aina kaikki kansalaisaloitteitten seurauksena säädettävät lait eivät välttämättä ole jokaisen

toivotaan että jatkossakin kansalaiset olisivat aktiivisia tässä suhteessa ja sen sanon vielä että toivon ehkä hieman hieman

pykälittäin muotoillumpia aloitteita että se täytyy sanoa tämän aloitteen heikkoudeksi että se oli hieman liian väljästi muotoiltu toivoisin että että kun on kyse näinkin merkittävistä lakikokonaisuuksista niin viitsittäisiin nähdä sen verran vaivaa että esimerkiksi pykälämuotoon näitä näitä saatettaisiin jo siinä vaiheessa kun aloite tehdään

arvoisa puhemies kyseessä on kansainvälisen suojelun antamisen edellytysten tarkentamista koskeva hallituksen esitys eli suomeksi sanottuna humanitäärisen suojelun poisto hallituksen esityksen tavoitteena on että suomesta ei saisi oleskelulupaa kansainvälisen suojelun perusteella helpommin kuin muista euroopan maista samalla kuitenkaan vaarantamatta suomea sitovien kansainvälisten ja euroopan unionin lainsäädäntöön perustuvien velvoitteiden kunnioittamista tästä syystä ehdotetaan että humanitäärisen suojelun perusteella myönnettävää oleskelulupaa koskevat säännökset kumotaan näitä lupia on myönnetty jos turvapaikan tai toissijaisen suojelun edellytykset eivät ole täyttyneet käytännössä tämä siis tarkoittaa että entistä useampi turvapaikanhakija saa kielteisen päätöksen jatkossa

tämä muutos yhdenmukaistaisi suomen lainsäädännön kansainvälisen suojelun osalta euroopan unionin lainsäädännön kanssa ja muiden euroopan maiden tasolle tämä selkeyttäisi meidän kansainvälisen suojelun määritelmiä ja sääntelyä ja samalla varmistettaisiin ettei suomalainen lainsäädäntö näyttäisi suotuisammalta eli kyse on siis myöskin vetotekijöiden karsimisesta tämä ei tarkoita sitä etteikö suomesta suojelua saisi jatkossa jokainen turvapaikkaa hakenut saa yksilöllisen käsittelyn ja edelleen siis meillä on turvapaikka eli kansainvälinen suojelu sekä toissijainen suojelu käytössä ihan tilastotietoina voisi todeta sen että vuonna suojelua myönnettiin neljä kappaletta silloin turvapaikanhakijoita oli suunnilleen kymmenesosa siitä mitä mitä viime vuonna ja viime vuonnahan myönnettiin satayhdeksäntoista oleskelulupaa humanitäärisen suojelun perusteella silloin se edusti viime vuonna seitsemää pilkku kolmea prosenttia kaikista hakemuksista nyt tilanne lienee se että kun esimerkiksi irakin osalta maaselvityksen ja maan turvallisuusarvioinnin perusteella laajemmat alueet muun muassa bagdadin alue määriteltiin määriteltiin turvalliseksi alueeksi niin voisi olla hyvin todennäköistä että kun viime syksystä lähtien tulleita turvapaikanhakijoita on runsaasti irakista niin suojelua olisi myönnetty enemmän tämä on hyvä ymmärtää kun tätä päätöstä ollaan tekemässä eli eli nämä kaksi tasoa toissijainen suojelu ja kansainvälinen suojelu ovat paljon selkeämmät kuin ehkä sitten kriteereiltään hieman erilainen humanitäärinen suojelu tämä on ollut meidän kansallista ja on täysin eurooppalaisen lainsäädännön ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukaista että tämä muutos tehdään pidän tätä erityisesti tässä muuttuneessa tilanteessa erittäin perusteltuna ja siksi toivon että tämän lakiesityksen kanssa pystyttäisiin eduskunnassa etenemään nopeasti koska nyt kiihtyvällä tahdilla käsitellään tätä suurta määrää turvapaikkahakemuksia jotka suomeen on jätetty kiitos

edustaja niikko annetaan yksi vastauspuheenvuoro mutta mieluusti sen jälkeen käydään pieni puheenvuorokierros ja sitten vasta jatketaan laajemmin

arvoisa herra puhemies

tämä lakimuutos on omalta osaltaan niitä ensimmäisiä muutoksia joita nyt sitten lainsäädäntöön tehdään tilanteen saamiseksi hallintaan arvoisa puhemies maahanmuutosta ja turvapaikanhakijoitten liikkumisesta on tullut ikään kuin pörssi tai sijoitusmarkkinat ihmisvirrat liikkuvat suhdanteitten mukaan tilanteista riippuen lähtöalueet vaihtelevat ja tilanteista riippuen myös kohdealueet ja alueet joihinka pyritään turvapaikkaa hakemaan ja muuttamaan vaihtuvat sosiaalinen media ja internet tarjoavat valtavat mahdollisuudet kannustaa ihmisiä lähtemään ja myös välittämään oikeaa tietoa siitä että ei välttämättä lähteä matkaan hengenvaaralliselle reissulle kohti eurooppaa on erittäin tärkeää että suomi valtiona kaikella politiikallaan lähettää oikeita signaaleja lähtöalueelle meidän pitää välttää kaikkia turhia vetovoimatekijöitä ja oleellisinta on isossa kuvassa se että jatkossa vainoa sotaa huonoa elintasoa ties mitä syitä paossa olevat ihmiset saavat apua mahdollisimman lähellä lähtöalueita ja sinne kannattaa suomen taloudellisia resursseja ja euroopan unionin taloudellisia resursseja kohdistaa haluan arvoisa puhemies siteerata jonkun verran tätä hallituksen esitystä avaan sitaatin hallitus on pitänyt kuitenkin tärkeänä varmistaa että suomen käytäntö eivät ole muita euroopan unionin jäsenvaltioita ja euroopan unionin lainsäädännön asettamaa vähimmäistasoa suotuisampia sitaatti jatkuu suomen lainsäädäntö näyttäytyy tällä hetkellä kansainvälisen suojelun antamisen osalta hieman suotuisampana kuin mitä euroopan unionin ja kansainväliset velvoitteet edellyttäisivät sitaatti jatkuu humanitaarista suojelua koskevat säännökset kumotaan tiedossa on myös että useat muut euroopan unionin jäsenvaltiot ja muut pohjoismaat suunnittelevat tarkennuksia kansainvälistä suojelua koskevaan sääntelyyn ja käytäntöön hallituksen esityksestä ilmenee että meillä on tällä hetkellä kolme päätapaa myöntää turvapaikka henkilölle joka sitä täältä tulee pyytämään pääsääntö on tämä kansainvälisen suojelun antaminen mikä perustuu meidän kansainvälisiin velvoitteisiimme samoin on mahdollisuus saada oleskelulupa niin sanotun toissijaisen suojelun perusteella ja sitten tämä humanitäärinen oleskelulupa on ollut kolmas meidän

kotikutoinen kansallisesti tehty mahdollisuutemme on ollut osittain päällekkäinen tämän toissijaisen suojelun kriteerin kanssa ja käytännössä sen käyttö on ollut hyvin vähäinen muun muassa täällä nykyisessä ulkomaalaislaissa mainitun ympäristökatastrofin perusteella ei ei ilmeisesti ole ollenkaan myönnetty turvapaikkaa näiden kansainvälisen suojelun kautta annettavan oleskeluluvan ja tämän toissijaisen suojelun perusteella suomi pystyy antamaan apua niille ihmisille jotka sitä apua todella tarvitsevat ja täytämme kaikki meidän eurooppalaiset ja maailmanlaajuiset velvoitteemme

ei ole ehkä käytännössä niin mukava ja käytännöllinen miltä se kuulostaa sillä siinä on olemassa se riski että jos turvapaikanhakija saa tiedon että hänelle on tulossa tiedoksiantoa sitä lappua tuomaan poliisi niin hänhän tietää silloin että nyt on tulossa kielteinen päätös nyt minä joudun suomesta pois ja silloin riski karkaamiseen ja muuhun häiriökäyttäytymiseen on olemassa

oppositiorajojen täysi työ ja hyvä yhteisymmärrys suomen sisäisen turvallisuuden parantamiseksi loppuun puhemies haluan todeta sen että minusta tässä lakiesityksessä on hyvin pitkälti kysymys siitä mistä tasavallan presidentti sauli niinistö puhui valtiopäivien avajaisissa meillä hän sanoi että meidän pitää keskittää apu niille jotka apua todella tarvitsevat me emme voi auttaa kaikkia jotka ovat liikkeellä näissä kansainvaelluksissa tätä tasavallan presidentin perusajatusta myös tämä erittäin hyvä lakiesitys osaltaan tuo lihaksi

arvoisa puhemies tässä maailmantilanteessa täytyy ymmärtää todella missä tilanteessa tätä lakia ollaan muuttamassa ja tulokulman tähän asiaan pitää olla tässähän todella suomi nyt osaltaan omaa kansallista lainsäädäntöään muokkaa siten että se vastaa niitä eu säännöksiä mitä asiasta on annettu ja millä perusteella muut eu maat jo näitä turvapaikkoja myöntävät elikkä tällä kahden tason perusteella täytyy myös muistaa että myös ruotsissa tämä sama tarkastelu on on menossa tanskassa ja norjassahan tämä

jokaisella myös se asianmukainen käsittely tapahtuu sitten voidaan katsoa sitä onko näillä ihmisillä muita muita syitä sitten saada turvapaikkaa suomesta yleisesti pitkänä linjana ja toivon mukaan se se täällä yhteisenä linjana meillä eduskunnassa on on että apua todella keskitetään heille ketkä eniten sitä tarvitsevat siinä mielessä tämä lain muutos on aivan ymmärretty sitten taas toisaalta täytyy muistaa että nyt kun tässä maailman ajassa teemme näitä niin kutsuttuja kiristyksiä niin varmaan tulee myös tulevaisuudessa niitä aikoja jolloin me taas kansallisessa lainsäädännössä tarvitsemme tätä humanitäärisen suojelun perusteella myönnettyä turvapaikkaa esimerkiksi jos ilmastonmuutos oikein

arvoisa herra puhemies arvoisat kansanedustajat ministeri orpo ja edellä puhuneet kansanedustajat kertoivat jo aika lailla hyvin mistä tässä asiassa on kyse on siis kyse siitä että eu direktiivi tuntee luonnollisesti turvapaikan eli varsinaisen pakolaisstatuksen ja tuntee myös niin sanotun toissijaisen suojelun niiden kohdalla jotka eivät täytä varsinaisen turvapaikan saamisen ehtoja mutta joiden kohdalla on perusteltua antaa oleskelulupa koska ole perusteltua palauttaa heitä lähtömaahansa tämän lisäksi suomessa tunnetaan kolmas kategoria niin sanottu humanitäärisen suojelun kategoria joka nyt esitetään poistettavaksi miksi suomessa eu direktiivin säätämien kriteereiden lisäksi on olemassa tämä kolmas kategoria en tiedä olen ollut varmasti itsekin lakia tältä osin täällä säätämässä mutta luulen että se on kaikuja siltä ajalta kun suomen maahanmuuttopolitiikkaa toteutti biaudetn thorsin linja eikä nykyinen orpon linja missään muualla euroopassa ruotsia lukuun ottamatta ei ole tätä suojelun kategoriaa hallituksen esityksen perusteluissa sivu yhdeksän kerrotaan että on kyselty asian perään ja kyselyyn vastasivat belgia italia irlanti itävalta kypros latvia liettua norja portugali ranska ruotsi romania slovakia slovenia tanska tsekki ja unkari

toinen perustelu edustaja biaudet jonka vuoksi hallitus esittää tätä muutosta on se että nyttemmin euroopan unionin oikeuskäytäntö on sillä tavoin kehittynyt että osa niistä tapauksista jotka aikaisemmin olisivat menneet tämän niin sanotun humanitäärisen suojelun piiriin menevät euroopan unionin oikeuskäytännön valossa nyt niin sanotun toissijaisen suojelun piiriin

rasistit ja fasistit mutta ei ole olemassa sitä ääriryhmää sitä porukkaa joka vastustaa kaikkia järkeviä tiukennuksia maahanmuuttopolitiikkaan joka haluaakin että suomi on vetovoimaisempi tekijä kuin mikään muu maa ja joka ilmeisesti haluaa että suomeen tuleekin

jos tätä esitystä nyt täällä eduskunnassa joku vastustaa niin ainakin minulle se on täysin selvä osoitus siitä että silloin kyseessä on tämän maahanmuuttokeskustelun toinen ääripää itse asiassa äsken käytin vahingossa väärää ilmaisua tarkoitus ei ollut puhua ääriryhmistä vaan ääripäistä eli jos tällaista järkevää muutosta jolla suomi toteuttaa eun direktiiviä sellaisenaan jolla suomi tekee samanlaista politiikkaa kuin kaikki muut euroopan maat käytännössä täällä nyt asetutaan vastustamaan niin ainakaan minä en tarvitse enää yhtään todistetta siitä että tässä maahanmuuttokeskustelussa on se toinen ääripää no en minä tarvitse siitä itse asiassa edes tätä todistetta kyllä minulle henkilökohtaisesti se on käynyt selväksi jo aikaisemmin esimerkkeinä mainitsen täältä nyt poissa olevan edustaja emma karin joka on ollut sitä mieltä että edes niitä irakilaisia ei pitäisi palauttaa irakiin joilla ei ole mitään perustetta saada suomesta oleskelulupaa

sivua myöhemmin sanotaankin seuraavaa siis hallituksen esityksessä sanotaan tärkeänä pidetään kuitenkin että perustuslakivaliokunnalle varataan varataan tilaisuus antaa esityksestä lausunto miksi miksi se on tärkeätä kun hallituksen esityksessä sanotaan että ei ole mitään ei mitään suhteessa kansainvälisiin velvoitteisiin ei mitään suhteessa meidän perusoikeuksiin ei mitään suhteessa kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin ja muuta minä en ymmärrä tätä että tässä eduskunnassa näköjään ei nykyään voi säätää juurikaan mitään merkittävämpää tai edes vähemmän merkittävää lakia ilman että pidetään tärkeänä että annetaan tilaisuus antaa esityksestä lausunto herra puhemies en ehdota että asiaa ei lähetetä perustuslakivaliokuntaan mutta vetoan että puhemiesneuvosto kävisi keskuudessaan keskustelun mihin perustuu sellainen ajatus että kun yhtäältä sanotaan että ehdotetut säännösmuutokset eivät sisällä sellaisia ulottuvuuksia ei puhuta ristiriidoista vaan sellaisia ulottuvuuksia jotka olisivat ristiriidassa perustuslain suomea sitovien kansainvälisten velvoitteiden tai euroopan unionin lainsäädännön kanssa niin miksi silti asia pitää lähettää perustuslakivaliokuntaan

tässäkin pääsevät nyt sitten näkemään ongelmia nämä asiantuntijat joista ainakin osa on tullut tunnetuksi siitä että toimivat tai ovat toimineet sellaisissa järjestöissä joiden tehtävänä nimenomaan on ajaa ulkomaalaisten asiaa suomessa herra puhemies toivon kun täällä on perustuslakivaliokunnan jäseniä että kun perustuslakivaliokunta tätä käsittelee niin ainakin asiantuntijoiden osalta pidätte huolen siitä että siellä asiantuntijat esittävät asiantuntemuksensa perusteella arvioita tämän lakiesityksen suhteesta näihin kansainvälisiin velvoitteisiin ja suomen perustuslakiin eivätkä ole siellä lobbaamassa

arvoisa herra puhemies annan tukeni mielelläni tälle hallituksen esitykselle jonka eduskunta on saanut orpon johdolla tänne tuotua kansainvälinen suojeluhan on tähän asti jakaantunut suomessa kolmeen eri kategoriaan perinteiseen turvapaikkaan toissijaiseen suojeluun ja sitten tähän humanitääriseen suojeluun josta olemme nyt ruotsin tapaan luopumassa eli tämän jälkeen meillä olisi yhtenevät pelisäännöt muiden eu maiden kanssa ja jos oikein ymmärsin niin aika laajasti keskusteluissa kannatetaan myös televisiossa muistan vihreiden ryhmäpuheenjohtajan kannattaneen turvapaikkapolitiikassa yhteisiä pelisääntöjä sisällä ja tämähän nimenomaan niitä nyt vahvistaa resurssimme riittävät auttamaan heitä jotka aidosti oikeasti apua tarvitsevat ja sen takia kannattaa panoksia enempi sinne laittaa jatkossa

pöydällä ja ja tänä vuonna todennäköisesti tulee lisää toivottavasti ei enää niin paljoa kuin viime vuonna mutta pahimmat pelot voivat olla vielä reilustikin suurempia niin silloin tietysti siitä määrästä seitsemän prosenttia on jo erittäin suuri määrä ja on hyvä että meillä on yhtenevät pelisäännöt eun sisällä

arvoisa puhemies minä tiedän monta poliitikkoa ja ja erityisesti suomessa joka useampaan otteeseen on peräänkuuluttanut asiallista keskustelua maahanmuutto ja siirtolaispolitiikasta minusta sellaiseen asialliseen keskusteluun kuuluu myös se että voidaan kaikessa rauhassa käsitellä hallituksen lakiesityksiä pohtia mitä mahdollisia ongelmia tai hyötyjä niihin sisältyy ilman että sen myötä yhtäkkiä tulee leimatuksi ääripäähän kuuluvaksi tai miksi tahansa muuksi tämä hallituksen ulkomaalaislain muuttamiseksi niin että oleskelulupaa humanitaariseen suojeluun perustuen ei enää myönnettäisi lainkaan on osa laajempaa kehitystä pohjoismaissa ja euroopassa niin kuin tässä on jo aikaisemmin todettu eri maissa hallitukset reagoivat turvapaikanhakijoiden määrän kasvuun nyt niin että ne pyrkivät alentamaan kansainvälisen suojelun standardeja kohti niitä minimitasoja joita geneven sopimus euroopan ihmisoikeussopimus ja eun turvapaikkadirektiivit edellyttävät tämä on eräänlainen kisa pohjaa kohti jossa kaikissa maissa madalletaan suojelun tasoa kohti mahdollisimman yhtenäistä minimiä huomionarvoista minun mielestäni on että näitä heikennyksiä ei tehdä sen takia että kansainvälisen suojelun tarve olisi vähentynyt tai koska nämä suojelupykälät sinänsä olisivat osoittautuneet turhiksi nämä muutokset tehdään koska aikana jolloin suojelun tarve on poikkeuksellisen suuri haluavat hallitukset euroopassa auttaa vähemmän ja hyvät edustajat minun mielestäni meidän kannattaa muistaa että nyt kun käsitellään tätä lakimuutosta niin tämä koskee nimenomaan hädässä olevia ja heidän oikeuksiaan ja suojelun tasoa tämän lakimuutoksen pitkäaikaisia vaikutuksia on kuitenkin tässä vaiheessa vaikea arvioida tätä suojelukategoriaa ei ole vuosien saatossa käytetty kovin paljon ja siksi vaikutukset kansainvälisen suojelun tasoon eivät välttämättä ole niin merkittäviä tai suuria toisaalta humanitaarisen suojelun nojalla on viime vuonna yli sadalle henkilölle suomessa mahdollisuus oleskelulupaan humanitaariseen suojeluun perustuen on alun perin luotu sitä varten että lainsäädäntö suomessa kattaa kaikki ne tilanteet joissa ihminen on tosiasiallisesti kansainvälisen suojelun tarpeessa tai palautuskiellon nojalla häntä ei voida palauttaa on siis haluttu varmistua siitä ettei lainsäädäntöön jää aukkoja hallituksen esityksen mukaan on mahdollista että osassa sellaisia tapauksia joissa viime vuosina on myönnetty oleskelulupa humanitaarisen suojelun perusteella jatkossa myönnetään se esimerkiksi toissijaiseen suojeluun perustuen toisaalta hallituksen esityksessä myös todetaan että tarkoituksena ei ole että oleskelulupa humanitaarisen suojelun perusteella lähtökohtaisesti korvattaisiin muilla olemassa olevilla oleskelulupaperusteilla tämä toteamus tarkoittaa että kansainvälisen suojelun taso suomessa heikkenee tämän lakimuutoksen myötä avoimeksi tässä esityksessä nyt jää myös se miten jatkossa toimitaan ympäristökatastrofien kohdalla ilmastopakolaisuus on jo tänä päivänä iso ja ilmastopakolaisten määrä kasvaa tulevaisuudessa näiden ihmisten asema on kansainvälisoikeudellisesti jo nyt hyvin heikko kun perinteiset pakolaisoikeuden välineet eivät huomioi ihmisten elin esimerkiksi luonnonkatastrofin tai ilmastonmuutoksen aiheuttamia muutoksia kansainvälisen suojelun perusteena arvoisa puhemies erityisen ongelmallisena näen kuitenkin sen että paperittomien määrä tämänkin lakimuutoksen myötä saattaa kasvaa paperittomuuden vähentäminen on tärkeää niin ihmisoikeuksien kansanterveyden työmarkkinoiden pelisääntöjen noudattamisen kuin yhteiskunnan kokonaisedun kannalta suomessa tulisi nyt pikaisesti arvioida miten esimerkiksi viime vuoden keväällä tehty muutos ulkomaalaislakiin vaikuttaa tilanteessa jossa turvapaikanhakijoiden määrä on noussut keväällä kaksituhattaviisitoista hyväksyttiin eduskunnassa lakimuutos jonka seurauksena kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat eivät enää saa tilapäistä oleskelulupaa eivätkä vastaanottopalveluita jos arvioidaan että vapaaehtoinen paluu voisi olla mahdollinen tilapäisiä lupia on aikaisemmin myönnetty tilanteessa jossa oleskelulupaa muulla perusteella ei myönnetä mutta henkilöä ei pystytä palauttamaan lähtömaahan esimerkiksi vastaanottajamaan haluttomuuden tai puuttuvien liikenneyhteyksien vuoksi

paperittomuuden lisääntymisestä ei hyödy kukaan paperittomuus syrjäyttää ihmisen muusta yhteiskunnasta lisää harmaata taloutta ja altistaa hyväksikäytölle ja ihmiskaupalle nämä ovat niitä kysymyksiä joita minun mielestäni pitäisi käsitellä joista meidän pitäisi täällä puhua jos siirtolaisuuden ja maahanmuuton ongelmista halutaan keskustella

koen olevani perustuslakivaliokunnan jäsenenä vähän velvoitettukin kommentoimaan noita edustaja oppineita näkemyksiä me olemme perustuslakivaliokunnassa ihan samaa keskustelua itse asiassa tälläkin viikolla käyneet siitä mitä lakiesityksiä meille lähetetään ja mitä ei lähetetä meillä on aidosti varmasti lainvalmistelussa valtionhallinnossa ongelmia sen tunnistamisessa mitkä ovat todellisia perustuslaki valtiosääntökysymyksiä ja mitkä voisi sitten viedä eteenpäin suoraviivaisempaa reittiä olen edustaja zyskowiczin kanssa samaa mieltä siitä että asiantuntijoitten joita me kuulemme ei kannattaisi ottaa voimakkaita julkisia kantoja asioihin etukäteen mutta minä peräänkuuluttaisin nyt edustaja zyskowiczilta vaihtoehtoa mikä on vaihtoehto nykyisen perustuslakivaliokunnan toiminnalle onko se valtiosääntötuomioistuin kävimme wienissä itävallassa viime syksynä siellä eduskuntaryhmien puheenjohtajat neuvottelevat tuomareista ketkä nimetään valtiosääntötuomioistuimeen kuulemma puoluepolitiikka ei ole vaikuttanut tuomioistuimen toimintaan mutta sitä sopii epäillä

herra puhemies edustaja anderssonille sanon että mikäli niille turvapaikanhakijoille joilla ei ole mitään perustetta saada oleskelulupaa mutta jotka sen jälkeen kuitenkin kieltäytyvät palaamasta lähtömaahansa annettaisiin tilapäinen oleskelulupa kuten te esititte ja kuten aikaisemmin oli asianlaita niin silloinhan koko turvapaikkaprosessilla ei olisi mitään merkitystä jos meillä on prosessi joka hyvin tarkkaan ja oikeusasteet läpi käyden toteaa että tällä henkilöllä ei ole mitään perustetta suomen systeemin mukaan saada oleskelulupaa ja jos tämmöinen henkilö kuitenkin saisi oleskeluluvan kun hän vain ilmoittaa että minä en muuten lähde mihinkään ja suomi on paljon parempi maa kuin oma lähtömaa ja minä jään tänne ja jos hänelle sitten sanottaisiin että no hyvä tuossa on sinulle sitten oleskelulupa niin mihin me tarvitsemme eli paperittomista päästään eroon kun paperittomat palaavat sinne lähtömaahansa kun heillä ei ole oikeutta jäädä suomeen edustaja kurviselle sanon että kannatan nykyistä järjestelmää mutta kun ei tässä ole mitään perustuslakikysymyksiä niin miksi lähettää tätä perustuslakivaliokuntaan

arvoisa puhemies itsekin kiinnitin tähän samaan asiaan huomiota sillä eihän tämä koko järjestelmä toimi millään tavalla jos paperittomille annetaan edes tilapäinen oleskelulupa koska tämähän tarkoittaa silloin sitä että paperittomat pääsevät myös tämän meidän siunatun toimeentulotukemme piiriin esimerkiksi ja kuinka monta paperitonta siirtolaista jotka kieltäytyvät palaamasta omaan maahansa on euroopassa miljoona kaksi kuka tietää kuinka monta miljoonaa emmehän me voi näitä asioita ratkaista sillä että me

puhemies kannattaa muistaa että nämä tilapäiset oleskeluluvat jotka on myönnetty tällaisissa tilanteissa eivät ole verrattavissa siihen oleskelulupaan minkä saa esimerkiksi silloin kun saa positiivisen turvapaikkapäätöksen näihin b lupiin on jopa liittynyt aika isoja ongelmia ennen oli jopa sellaista lainsäädäntöä suomessa jossa esimerkiksi näiden ihmisten työskentelyoikeutta oli rajoitettu josta päästiin eteenpäin siihen järjestelmään joka ennen oli joka kyllä on toiminut paremmin kuin esimerkiksi ne järjestelmät joita on ollut katsottaessa esimerkiksi kreikan tai italian tilannetta missä on valtava joukko ihmisiä jotka elävät paperittomuudessa vailla mahdollisuuksia tehdä töitä virallisesti tai mahdollisuuksia päästä terveydenhuoltojärjestelmän piiriin kyllä se järjestelmä mikä suomessa oli on toiminut paremmin ja se peruslähtökohta siitä että kun on ihminen joka syystä tai toisesta voi olla myöskin vastaanottavan maan maan haluttomuudesta johtuen on täällä niin silloin sillä ihmisellä on mahdollisuus oleskella jonkunlaisen virallisen luvan turvin
havaitsen vielä vastauspuheenvuorot edustajille meri heinonen ja saarakkala ja jos joku vielä haluaa toivon että painaa nappia nyt edustaja meri
arvoisa puhemies itse olen perussuomalaisten edustaja perustuslakivaliokunnassa ja halusin osallistua tähän minä ymmärsin edustaja zyskowiczin kritiikin enemmänkin siihen siihen suuntaan en niinkään järjestelmää vastaan mutta sitähän hän ei tuntunut vastustavan vaan niin ettei turhaan pyydettäisi lausuntoja silloin kun on kysymys maahanmuutosta tai kriminaalipolitiikasta meillä on erittäin paljon asioita perustuslakivaliokunnassa ja toki mekin toivomme että sinne ei niin kuin muodon vuoksi tuoda asioita jotta saataisiin tälle ehkä ääripäälle hyvä mieli mistä zyskowicz puhui siinä mielessä olen edustaja zyskowiczin kanssa samaa mieltä että en oikein pidä siitä trendistä mikä nykyisin on että perustuslailla ratsastavat aivan kaikki tässähän silloin kun hallitusohjelma julkaistiin ilmoitettiin joidenkin asiantuntijoiden toimesta että siellä on osa kohdista perustuslain vastaisia no jokainenhan tietää että hallitusohjelma ei ole laki

arvoisa herra puhemies valitettavasti tällaisessa keskustelussa helpolla ovat ne ääripäät vahvimmin äänessä toinen ääripää että rajat kiinni emme halua auttaa ketään ja sitten toinen ääripää tervetuloa kaikki tänne me autamme kaikkia on teillä hätä tai ei sitten on se iso tolkun porukka mitä edustaa tämä lainsäädäntö että me noudatamme kansainvälisiä sopimuksia me noudatamme eun yhdessä sopimia pelisääntöjä me haluamme että meillä on yhtenevät pelisäännöt

myös tasavallan presidentti sauli niinistö puheessaan toi esille me emme voi valitettavasti auttaa kaikkia me joudumme auttamaan niitä jotka aidosti tarvitsevat apuamme

puhemies en malta olla ottamatta kantaa tähän perustuslakikeskusteluun kun olin viime kaudella siellä perustuslakivaliokunnassa ja sitä kautta hallitsi tämä eurokriisi joka toki on vieläkin akuutti asia nyt on sitten tämä pakolaiskriisi yksi sellainen argumentti mitä perustuslakivaliokunta silloin eurokriisin yhteydessä paljon tarkasteli on se pystyykö valtio onko valtiollamme mahdollisuudet vastata niistä velvoitteista jotka sillä suomen perustuslain mukaan ovat ja tarkastelussa ovat nimenomaan nämä meidän taloudelliset kokonaisvastuumme nyt onkin mielenkiintoista nähdä etenkin mikäli tämä pakolaiskriisi kevään myötä yltyy onko tämä argumentti yhä relevantti myös tämän pakolaiskriisin yhteydessä käytävässä keskustelussa ja päätöksenteossa koska mielestäni se on tämä on perustuslakivaliokunnan hyvä muistaa
edustaja räsänen mieluusti sen jälkeen siirrytään listaan otetaan seuraava debatti myöhemmin
arvoisa puhemies tässä en itse lähde nyt kommentoimaan tätä perustuslakikysymystä mutta sen verran ehkä tähän keskusteluun että kun tässä salissa ja muuallakin on pitkään puhuttu tästä maahanmuuttotilanteesta ja on haluttu hakea vähän leveämpiä hartioita ja on sanottu että meidän pitää euroopassa yhteisesti näitä asioita katsoa ja meidän pitää yhteisesti pohjoismaiden kanssa näitä katsoa niin nyt sitten tällaisessa tilanteessa missä hallitus tekee sellaisen esityksen missä meidän politiikkamme vastaa enemmässä määrin sitä politiikkaa mitä jo muualla euroopassa tehdään ja mitä muualla pohjoismaissa tehdään minun mielestäni se on aika ymmärrettävää ja sitä on siinä mielessä kyllä helppo tukea se on sitten toinen kysymys että pitäisikö joidenkin mielestä vielä enenevässä määrin koska kansainvälistä suojelua kuitenkin tarvitaan sitä lisätä nyt täytyy muistaa myös että mikäli meillä kriteerit olisivat erilaiset niin totta kai suomen houkuttelevuus olisi aivan erilainen kuin muilla euroopan mailla ja varsinkin kun meillä dublin säännös ei toimi muilla euroopan mailla ei ole mitään intressiä tavallaan pysäyttää kauttakulkua vaan antaa vain virrata joten tämä on ihan perusteltu muutos
ja nyt listaan

arvoisa puhemies minun osaltani taas jos pitäisi valita osalleni identiteetti olenko maahanmuuttoon suhteessa suvaitsevainen vai nuiva niin valitsisin kyllä

mielellään myös tietysti tolkun mies jos niin joku sallii sanoa mutta siltä osin että minun mielestäni hädänalaisia pitää kyllä meidän ehdottomasti pystyä auttamaan lisäksi minä uskon että tästä urakasta kyllä fiksuin keinoin myös selvitään mutta itse asiassa keskeiset tekijät siinä että me selviämme tästä että turvapaikanhakijat joita nyt on tulva tullut eurooppaan selviäisivät tästä ovat nimenomaan se että hyväksyttävyys euroopassa säilyy että se säilyy suomessa suomen osalta

väittäisin että keskeinen asia on se että tämä systeemi vaikuttaa selkeältä tämän kevään osalta ehkä isoin yksittäinen haaste luonnollisesti tulee olemaan se että kun näitä hylättyjä päätöksiä joka tapauksessa tulee toistakymmentätuhatta ne palautukset pystytään panemaan toimeen tässä ehdin kuulla ainakin edustaja zyskowiczin järkeenkäypää argumentointia tämän osalta itse asiassa kun esimerkiksi tammikuussa itse käytin aikaa yhdessä vastaanottokeskuksessa nimenomaan sen takia että oppisin tätä järjestelmää ja voisin vähän samalla auttaa niin hyvin monet turvapaikanhakijat itsekin tuntuivat toivovan sitä että tämä järjestelmä olisi yksinkertaisempi ja että asioille vain alkaisi tapahtua päätöstä se odottelu on se pahin

on turha pistää päätä pensaaseen siltä tosiasialta että jos mitään ei tehdä niin kerta kaikkiaan eurooppalainen enemmistödemokratia ei hyväksy sitä mitä vyörynomaisesti hallitsemattomasti on tapahtumassa sen takia meidän poliitikkoina pitää uskaltaa nostaa se pää pensaasta ja tehdä kohtuullistavia ratkaisuja joiden avulla mahdollisimman moni ihminen jos on oikeasti hädänalainen pystytään

siihen enemmistöön ei ole aikaa keskittyä tehtiin tässä mitä tahansa niin käytännössä ratkaiseva tekijä sille minkälaiseen asentoon nämä tulijat täällä ehtivät valua sen tylsän ja huonon odotteluajan aikana on se että me saisimme lyhennettyä sen prosessin lyhyemmäksi siitä kuudesta kuukaudesta missä se nyt arviolta viime syksyn aikana tulleilla tulee olemaan vähintään siihen kolmeen kuukauteen tältäkin osin jos tästä meidän nykyisestä aika pystytään poistamaan yksi tutkintahaara eli tämä humanitääristen syiden miettiminen jos sillä sillä saadaan edes joitakin viikkoja päätöksistä pois niin väittäisin että sen kannalta miten nämä ihmiset tulevat pärjäämään ja sijoittumaan suomessa mikä heidän hyväksyttävyytensä kantaväestön silmissä myöhemmin on miten aktiivisia he pystyvät olemaan se on ihan merkityksellinen juttu jokainen viikko

näihin maahanmuuttajiin olisi ehdottomasti järkevä sijoitus meiltä kaikilta vaikka voi kokea että joku joka on ollut työttömänä olisi ensisijainen mutta meidän kaikkien kannalta mitä nopeammin pääsee työharjoitteluun tekemään jotain niin se on ehdottomasti parempi myös täytyy sanoa että kyllä tänne tullaan monella motiivilla senkin näkee tuommoisessa vastaanottokeskuksessa tuntuu että he itse puhuvat toisistaan niin että täällä on iso osa ehkä kilpailuttanut vähän eri maita katsonut mihin kannattaisi tulla erityisesti sen kannalta suomeen on tultu että uskotaan että täällä ei vielä ole niin ruuhkaista ja täällä on lainsäädäntö kohtuumyönteinen monet tulevat suhteessa pettymään näiden päätösten myötä ja vielä useampi tulee pettymään siihen että täällä ei ole niitä maanmiehiä joiden ravintoloiden takahuoneisiin pääsisi ikään kuin minijobeihin töihin niin kuin saksassa vaan täällä todennäköisesti isolla osalla on huomattavasti vaikeampi se oman elämän rakentaminen mutta kun tänne tullaan monella motiivilla niin väittäisin että meidän ei kannata rakentaa semmoista houkuttelutekijää jolla meidän järjestelmästämme löytyy aina joku aukko jolla perustellaan tänne jääminen vaan tosiaan järjestelmän selkeyttäminen ja nopeuttaminen kaikin tavoin on hyväksi minun mielestäni tämä lakiesitys joka nyt on pöydällä tekee sen varsin kohtuullisesti siinä on joka tapauksessa perusteet riittävän monella tavalla myöntää henkilölle oleskelulupa jos hän aidosti on hädänalainen tai edes toissijaista suojelua vaativa kiitos

arvoisa rouva puhemies tässä ääripääkeskustelussa nimenomaan vihreät ja heidän puheenjohtajansa ville niinistö usein korostavat että ei ole olemassa keskustelussa kahta ääripäätä on vain nämä rajat kiinni porukat ja sitten on kaikki muut jotka puolustavat ihmisoikeuksia ville niinistö on tässäkin asiassa väärässä kyllä tässä keskustelussa on kaksi ääripäätä rajat kiinni porukka ja kaikki siitä vielä äärimmäisyyteen menevät fasistit ja uusnatsit ja muut ja sitten on tämä toinen ääripää johon kuuluvat esimerkiksi edustaja parviainen ne jotka tällaista järkevää esitystä joka harmonisoi suomen lainsäädännön suhteessa muuhun euroopan maiden lainsäädäntöön vastustavat ja näkevät siinä erilaisia mörköjä edustaja joona räsänen tuntuu olevan tolkun mies hän nimenomaan sanoi että tässä pyritään eroon sellaisesta vetovoimatekijästä joka suomen kohdalla on ja meidän ei ole mitään syytä pyrkiä siihen että esimerkiksi tuhannet irakilaiset tulevat suomeen juuri sen takia että heillä on se käsitys että täältä saa helpommin oleskeluluvan

sanoa että harvoin kuulee edustaja zyskowiczin puheenvuoroissa näin vähän asia argumentaatiota ja näin paljon syyttelyä minusta on ihan hyvä että tämänkaltaisesta lakiesityksestä voidaan käydä juurikin tällaista keskustelua mitä edustaja parviainenkin tässä myös kävi analysoidaan lakiesitystä lakiesitystä siitä näkökulmasta että myös huomioidaan niitä mahdollisia ongelmia mitä siihen saattaa sisältyä tässä aikaisemmissa puheenvuoroissa nousi esille tämä kysymys siitä miksi tämä suojelukategoria ylipäätään on olemassa silloin kun eu otti käyttöön tämän määritelmädirektiivin joka koskee turvapaikanhakijoita ei ollut vielä varmuutta siitä minkä kaiken tulkitaan olevan osa tätä toissijaisen suojelun kategoriaa ja silloin suomalaiset lainsäätäjät päättivät varmuuden vuoksi luoda tämän humanitaarisen suojelun suojelukategorian jotta ei synny tällaisia tilanteita joissa joku ihminen joka on kansainvälisen suojelun tarpeessa jää ilman sitä sen takia että lakipykälissä ei ole mitään sellaista perustetta joka

vain yksi
arvoisa puhemies tässä toki on todella hyvä muistaa nyt että kun me kaikki toivon mukaan euroopassa pelaamme samoilla säännöillä ja nimenomaan tämän toissijaisen suojelun perusteella niin nythän on käynyt jo niin elikkä sitä on lievennetty sinne tavallaan menee nykyään yhä enenevässä määrin niitä jotka vielä muulloin kuin nyt kun tämä nykyinen tilanne on päällä olisivat hakeneet turvapaikkaa tällä perusteella se kannattaa nyt tässä muistaa että tällä ei kyllä olla niinkään dramaattisesti minun mielestäni rajaamassa henkilön mahdollisuutta saada turvapaikkaa kuin ehkä annetaan ymmärtää sitten ehkä puuttuisin tähän vetovoimatekijään se on todella niin että on vaikea sanoa mikä yksittäinen asia on aina vetovoimatekijä ja mikä ei mutta kun näitä kyselyitä ja tutkimuksia on tehty niin kyllä vain näillä lähtöalueilla on suomesta sellainen kuva että täällä asiat jotenkin toimivat helpommin täältä saa turvapaikan helpommin kuin jostain muualta

ärade talman

suomen myöntämiin lupiin tai muuhun mutta tietenkin on juuri niin niin kuin täällä edustaja parviainen ja edustaja andersson sanoivat että tämä on luotu sen vuoksi että yksikään henkilö joka tarvitsee tosiasiallisesti kansainvälistä suojelua ei jäisi ulkopuolelle yksittäisessä tapauksessa se on voinut olla tietenkin yhdelle henkilölle erittäin erittäin kaksituhattaneljätoista oli neljä henkilöä ja viime vuonna sitten olivat nämä sataseitsemäntoista kuten ministeri sanoi jos puhutaan vetovoimatekijöistä niin tietenkin on ehkä hiukan liioittelua että tämä olisi joku vetovoimatekijä silloin varmasti olisi ollut hiukan enemmän hakijoita tämän perusteella sisäministeriön kansliapäällikkö on on todennut kun olemme keskustelleet muun muassa näistä irakilaisista jotka ovat vetäneet takaisin hakemuksiaan ja jotka ovat tulleet suomeen ehkä väärin perustein siinä mielessä että he ovat uskoneet suomesta että he ovat suomeen tosi tervetulleita ja että suomessa menevät asiat nopeasti ja tänne saa perheensä todellisuudessa hyvin suurella osalla heistä kansliapäällikön mielestä olisi ollut perusteet turvapaikan antamiselle että kysymyksessä ei välttämättä ole se että ei olisi ollut perusteita vaan he itse valitsivat muista syistä

näitä on siis myönnetty äärimmäisen vähän ja vetovoimasta puhuminen mielestäni on liioittelua tai sitten jotain muuta tällainen ihmisten luokittelu ääripäihin ja puhe että on tolkun mies ovat tietenkin tällaista perinteistä valtapolitiikkaa jolla pyritään ikään kuin alistamaan vastustaja tai toista mielipidettä oleva ihminen ja asettua itse ikään kuin valtavirtaan se on halpa kikka mutta ehkä se voi jonkun mielestä olla fiksu tämä ongelma tässä tässä lakiesityksessä on tietenkin juuri se että me poistamme tämän perälaudan mutta tietenkin on mahdollista että voidaan tulkita että saadaan sitten toissijaista suojaa myös niissä tapauksissa joissa tänään sitä ei ehkä saataisi jos jos on tarvis mielestäni periaatteellisesti suomen punainen risti onkin huomauttanut siitä on huolestuttavaa että meidän

nimenomaan tällaiset säästösyyt pelottelusyyt tai varoittamissyyt eikä se että pohditaan sitä ketkä ovat suojelun tarpeessa ja ja miten me hoidamme kansainväliset velvoitteemme mahdollisimman hyvin

ne henkilöt jotka ovat tulleet ja saaneet humanitääristä suojelua sen lisäksi edellisinä vuosina tulleet libyasta ja jemenistä tunnemme kaikki sen tilanteen ja esimerkiksi ykn pakolaisjärjestön unhcrn kanta on että näihin maihin ei tule niitten tilanteen vuoksi käännyttää ketään on siis ollut hyvä että olemme voineet sitten turvata heidän heidän elämänsä yksi asia josta pyydän olisi hyvä että valiokunta tarkastelee sitä erityisen huolellisesti on tietenkin se miten käy heidän jotka tähän asti ovat saaneet oleskeluluvan humanitäärisin perustein ja jotka ovat saaneet myöskin jatko oleskeluluvan humanitäärisen suojelun perusteella ja ja mitä tapahtuu seuraavan kerran kun heidän oleskelulupansa menee umpeen olisi tosi surullista jos jos se tarkoittaisi että pitkänkään oleskelun jälkeen tätä tilannetta ei oteta huomioon mutta se miten sitä tilannetta arvioidaan on mielestäni tässä hallituksen esityksessä avoin toivon että valiokunta pohtii näitä asioita tarkasti suhteellisuusperiaatetta ajatellen tämä muutos ei ole kovin suuri mutta periaatteessa kun tämän tarkoitusperät ovat hyvinkin kyseenalaiset mielestäni tämä on erittäin ongelmallinen hallituksen esitys

arvoisa puhemies tuossa kuuntelin biaudetta ja en täällä lähde kertomaan kuka kuuluu mihinkin ryhmään mutta tervetuloa minun maailmaani minä olen perussuomalainen en ole koskaan puhunut mitään rasistista ja silti kovinkin usein saan kuulla olevani rasisti tai ainakin minulle naureskellaan viimeksi eilen kuuntelin tuolla käytävällä kun toimittajat naureskelivat perussuomalaisille rasisteille

tuo andersson puhui siitä että tämä on tullut meidän lainsäädäntöön ja ikävää että se poistetaan ja eu oli jossakin hakusessa silloin kuuntelin presidentti niinistön puhetta muutama viikko sitten ja hänhän toi esille sen että kaikki kansainväliset määräykset ja sopimukset koskien maahanmuuttoa ja pakolaiskysymyksiä varmasti säädettäisiin tänä päivänä erilaisiksi koska nämähän ovat olleet ihan eri aikaan ja paikkaan ei silloin ollut tämmöistä kansainvaellusta euroopassa se täytyy muistaa mutta sitten tosiaan tähän uudistukseen biaudet sanoi että on kyseenalaiset perustelut mitä kyseenalaista on siinä että seuraamme samalle linjalle kuin eussa mehän aina puhumme täällä salissa erityisesti

en tiedä ketä tarkoititte joku on myynyt itsensä perussuomalaisille me olemme hallituspuolue kansa on halunnut meidät sinne muun muassa meidän maahanmuutto ohjelmamme vuoksi oli muutos pieni tai ei niin minusta on hyvä että se tehdään ilmeisesti on näin että jos rkp olisi hallituksessa niin tätäkään pientä muutosta ei tehtäisi näitähän tehdään yksi asia kerrallaan ei niitä voimme me tuoda tänne koko maahanmuuttopolitiikan kerralla jos

arvoisa puhemies en enää mitä minun piti alun perin sanoa mutta on tietenkin niin että sen takia sanoin että nämä nämä argumentit tämän muutoksen takana tuntuvat olevan hyvin kummallisia koska itse asiassa ei ole ollut mikään ongelma kysymyksessä on ollut hyvin pienen lukumäärällisesti pienen joukon tilanne ja hyvin suojeluslupia ja ja siinä mielessä se että annetaan ymmärtää että tässä ikään kuin pysäytetään pakolaisvirta ja niin edelleen on hiukan ehkä eri motiiveilla ladattu ja ikään kuin annetaan sitten omille tukijoukoille se käsitys että että tässä olemme voittaneet jonkun tällaisen pakolaisvihamielisen voiton mutta jos tämä tuntuu hyvältä niin niin onhan se tietenkin hyvä että pienellä päästään
myönnän tässä vaiheessa kaksi vastauspuheenvuoroa edustaja ja edustaja meri sen jälkeen puhujalistaan
arvoisa puhemies edustaja merelle ensinnäkin minusta on ikävää kuulla jos teidän ryhmänne jäsenille on naurettu ja ainakin itse olen aina omassa politiikassani pyrkinyt siihen että puhun asia argumentein asiasisällöistä enkä leimaa enkä syyttele ketään minun mielestäni sellainen keskustelukulttuuri tappaa kaiken älyllisen poliittisen keskustelun tästä maasta sitten mitä tulee määritelmädirektiiviin niin minun muistaakseni se on kaksituhatta luvun alkupuolelta olisiko ollut kaksituhattaneljä eli siinä mielessä puhutaan lainsäädännöstä joka on luotu euroopan tasolla kyllä huomattavan paljon myöhäisemmässä vaiheessa kuin mitä esimerkiksi geneven sopimus joka astui luvun alussa minun mielestäni kannattaa myös pitää mielessä että tämän lakiesityksen myötä suomi madaltaa kansallisen lainsäädännön standardeja kohti eun minimiä mutta sinänsä tässä ei olla tekemässä mitään uutta yhteistyötä euroopan tasolla tai luomassa mitään uutta mekanismia yhteiseurooppalaista sellaista jolla me hoidamme tätä kriisiä niitä toimenpiteitä jäädään kyllä edelleen odottamaan ja tämä lakimuutos ei kyllä sinänsä sellaiseen työhön liity mitenkään

arvoisa puhemies unohdinkin mitä jotain ikävää vihaisten voitosta biaudet äsken puhuikaan minusta se nyt ei ollut ihan asiallista asiallista kommentointia itse asiassa nyt minä unohdin mitä minun piti sanoa mutta joka tapauksessa niin sitä minun piti sanoa että esittelyssä ministeri orpohan myönsi että hyvin pienellä prosentilla tätä tänä päivänä myönnetään eli ei tässä nyt kukaan ole väittänyt että tällä ratkaistaan koko maahanmuuttopolitiikka ei tietenkään eikä tämä ole eu ratkaisu emmehän me täällä eu asioista päätä edustaja anderssonille vastaisin sen mutta näinhän niitä asioita tehdään niin kuin te tiedätte askel kerrallaan niitä tuodaan onko se niin että jos ei tällä ratkaista koko maahanmuuttoa niin tätäkään uudistusta ei kannattaisi tehdä jos me ajattelemme niitä maahanmuuttovirtoja joita ehkä on vielä tulossa niin voi olla että tämä prosentti nousisi ilman tätä pykälää sitten

rouva puhemies täällä on käsitelty tätä esitystä ja minä sanon siihen suoraan

kuulun niihin joita edustaja zyskowicz

porukkaan sanon sen suoraan koska olen sitä mieltä meillä on tilanne se täällä vasemmisto ja yleensä oppositio puhuvat tästä että pitää olla yhdentyvä pohjoismaitten kanssa tämä lainsäädäntö

muilla mailla tuhattakolmeasataa kilometriä venäjän rajaa jossa voi tapahtua mitä tahansa ei ole meidän täytyy ottaa tiukempi linja tässä että ei kaaos synny tässä maassa perussuomalaiset on tuonut tänne nimenomaan sen mitä tämä maa tarvitsee onneksi on perussuomalaiset

arvoisa puhemies ehkä tässä itsekin täytyy todeta se että en missään nimessä ajattele että tällä lainmuutoksella tässä suuressa kuvassa juurikaan isoa muutosta saadaan aikaan ja on totta että tässä tarvittaisiin vielä euroopan laajuisesti monia toimenpiteitä jotta me tämän asian saisimme koko maanosana hallintaan mutta en malta nyt olla sanomatta sitä vaikka näin oppositiopuolueen edustaja olenkin että että ymmärrän hyvin että näinhän yleensä se logiikka menee että pienissä paloissa näitä esityksiä tänne eduskuntaan tuodaan sitten niitä käsitellään ja loppujen lopuksi ne muodostavat sitten isomman kokonaisuuden pidän sitä aika luontevana että tämmöisissäkin asioissa nyt sitten parlamentti käyttää lainsäädäntövaltaa ja tekee näitä pieniä tiukennuksia nyt

todella jokainen mantereelle tulija rekisteröityisi rekisteröityisi asianmukaisesti jolloin meillä olisi tieto siitä kuka eurooppaan on saapunut ja ne toimenpiteet mitä euroopan unionin ja turkin välillä tehdään jotta me pystymme helpottamaan omalta osaltamme sitä turkin tilannetta missä miljoonat pakolaiset kuitenkin tällä hetkellä odottelevat jotta heidän heidän elinolonsa edes hieman parantuisivat parantuisivat täytyy myös muistaa että näissä talkoissa kun me haluamme hillitä tätä määrää mikä euroopasta turvaa hakee silloin tulee myös pohdittavaksi uudelleen se pitäisikö esimerkiksi kehitysyhteistyömäärärahojen leikkauksessa hallituksen arvioida uudestaan sitä olivatko ne järkeviä päätöksiä joilla me olisimme juuri voineet kohdentaa apua esimerkiksi niille alueille missä pakolaisleireillä tällä hetkellä asiat ovat menossa huonompaan suuntaan ja mistä ollaan sitten hakemassa turvaa euroopasta näillä toimenpiteillä me me voisimme vaikuttaa siihen että tulva eurooppaan olisi paljon pienempi kuin se tällä hetkellä

vastauspuheenvuoro edustaja immonen

anteeksi edustaja parviainen olli

minä semmoista asiaa kysyisin että siinä rivistössä istutteko te oikeilla paikoillanne

kyllä meillä on täällä vain erilaiset erilaiset nuo merkinnät teidän istuimistanne olen pahoillani että kysyin tätä mutta täällä on ja siitä syystä sekoitin nimenkin olen pahoillani jatketaan

olemme huomanneet mutta mennään listalla eteenpäin
arvoisa puhemies edustaja saarakkala oikeastaan kiteytti aika hyvin sen mistä nyt puhutaan eli kyse on konkreettisesti aika pienestä muutoksesta mutta periaatteellisesti isosta ja kyllä minä pidän tärkeänä että tätä keskustelua käydään vaikka tämä lakimuutos nyt ei välttämättä johtaisikaan niin suuriin muutoksiin juuri sen takia että silloin kun muutetaan suojeluperusteita niin kuin nyt tehdään tai silloin kun esimerkiksi tiukennetaan perheenyhdistämisen kriteereitä niin kuin vielä tullaan tekemään tämän kevään aikana silloin puhutaan juuri hädässä olevien ihmisten perusoikeuksista ja siitä kuinka hyvin ne toteutuvat

edustaja zyskowiczille en tiedä tekeekö se minusta ääripään edustajaa jos minä tällaisessa maailmanpoliittisessa tilanteessa en kannata turvapaikkaoikeuden rajoittamista mutta minä en ole missään esittänyt esimerkiksi sen laajentamista se mistä minä pidän kiinni ja mitä minä pidän tärkeänä on se että me pidämme huolta meidän olemassa olevan turvapaikkajärjestelmämme toimivuudesta sen oikeusperusteisuudesta hakijoiden oikeusturvasta siitä että suomessa on toimiva kotouttamisjärjestelmä

jos se tekee minusta ääripään edustajan niin olen sitten sitä

arvoisa rouva puhemies

niin minua on häirinnyt se että ville niinistö ja kumppanit todistelevat julkisessa keskustelussa että keskustelussa on vain yksi ääripää eli nämä rajat kiinni porukat joihin edustaja hakkarainen ilmoitti kuuluvansa minun mielestäni keskustelun toinen ääripää ovat esimerkiksi ne jotka tässä ja nyt vastustavat sellaisia muutoksia suomen turvapaikkalainsäädäntöön jotka saattavat suomen tilanteen käytännössä samanlaiseksi kuin mikä se on kaikissa muissa euroopan maissa he edustavat tätä toista ääripäätä tässä keskustelussa eikä

että euroopan unioni suomi osana sitä antaa eri kanavia myöten lisää tukea niille maille jotka ovat näiden kriisipesäkkeiden naapurissa ja joissa sijaitsevat nämä valtavat pakolaisleirit jotta näiden pakolaisleirien ihmisten olosuhteita voidaan muuttaa inhimillisemmiksi jotta siellä lapset pääsevät kouluun jotta ihmiset saavat terveydenhuoltoa jotta nämä ihmiset eivät lähtisi kauemmaksi kotimaistaan eurooppaan vaan voisivat näissä pakolaisleireissä nykyistä inhimillisemmissä oloissa elää ja odottaa oman maan tilanteen rauhoittumista jotta voisivat palata omaan kotimaahansa

tähän vielä liittyy minkä jo aikaisemmin sanoin se että ne jotka haluavat hakea euroopan unionin jäsenmaista turvapaikkaa voisivat hakea näissä leireissä euroopan unionin sinne lähettämien edustustojen kautta he voisivat siellä joutua tai päästä tämän turvapaikkaprosessin kohteiksi ja jos he saavat turvapaikan tai kansainvälisen suojelun euroopan maissa vaikkapa suomessa niin sitten he voisivat tulla laillista reittiä ilman että he henkensä kaupalla antavat kohtalonsa ihmissalakuljettajien käsiin ja sanoin edellisessä puheenvuorossani myös sen että tämä minun mielestäni edellyttää sitä jos tähän päästäisiin että silloin myös eri euroopan maissa myös suomessa tätä kiintiöpakolaisten määrää pitäisi tarkastella eli silloin puhuttaisiin kiintiöpakolaisista

näiden turvapaikanhakijoiden perusteluja joissa he kertovat tulleensa suomeen sen takia että heillä on se käsitys että suomesta he voivat saada helpommin oleskeluluvan ja että suomeen he voivat helpommin saada perheensä perässä ja on välttämätöntä että suomi kun minun mielestäni meidän ei pidä olla erityisen vetovoimainen tekijä näitä tekijöitä pyrkii muuttamaan ja myös näitä muutoksia viestimään jotta tämä vetovoimatekijä poistuisi tai ainakin vähenisi tämä laki josta täällä on todettu että sen käytännön merkitys ja vaikutus ei ole yksistään kovin suuri on osa tätä lainsäädäntömuutosta ja kuten täällä todettiin meidän on tehtävä vielä muutoksia perheenyhdistämissäädöksiin ja on myös muita asioita joita me joudumme muuttamaan ja haluamme näissä olosuhteissa muuttaa täällä sanottiin että ministeri orpo on halvalla tavalla hankkinut perussuomalaisten tuen tuomalla tämän esityksen tänne minun mielestäni se oli halpa arvio ministeri orpon työstä joka on ollut erittäin kunnioitettavaa nämä perusteet tälle esitykselle ovat siinä mitä äsken sanoin ja mitä on myös hallituksen esityksen perusteluissa kerrottu

sopimuksiin jotka vaatisivat perustuslain käsittelyä ja kun tätä sitten vielä puolitoista sivua perustellaan hallituksen esityksen perusteluissa niin lopputulos tästä on se että kuitenkin pidetään tärkeänä pyytää perustuslakivaliokunnan lausunto en ymmärrä tätä ja minulla olisi suuri kiusaus tehdä ehdotus että tätä ei lähetetä perustuslakivaliokuntaan mutta

arvoisa puhemies viittaan siihen edelliseen että tämä on liian löysä nämä vetovoimatekijät pitää saada loppumaan suomesta niin kuin sanoin että meillä on venäjän raja ja euroopasta katsokaa australiaa siellä ei oteta vastaan ei ole yhtään hukkunutta lasta eikä mitään kun ei oteta vastaan rajat on kiinni ja tämmöiselle hömpötykselle ei tule tilaisuutta siinä meillä on esimerkiksi malta välimerellä siellä on satakuusitoista turvapaikanhakijaa otettu vastaan yksinäiset miehet laitetaan kontteihin niitä ei sinne mene ne on todellisia turvapaikanhakijoita nämä niillä on varmaan joku hätä nämä tulevat nauttimaan meidän eduista sitten näistä vetovoimatekijöistä täällä puhutaan kotouttamisesta ja mitenkä työllistetään ja muuta miten me työllistämme vuohipaimenen emme mitenkään taikka on koulutettu vuohineuvos miten se ei meillä ole työpaikkoja heille elikkä tämä kulttuuriero on otettava otettava huomioon tässä asiassa ja jos puhutaan tästä että islam on rauhanuskonto varmaan jos tänne tataari tulee niin se alkaa mattoja kauppaamaan sellainen mutta nämä jotka tulevat lähi idästä siellähän on kaaos koko ajan ollut läpi historian niin me kotoutamme näitä eihän tässä ole mitään järkeä

arvoisa rouva puhemies ihan muutama sana täällä on ollut mielenkiintoisia keskusteluja on puhuttu ääripäistä ja siitä ja tästä itse en tiedä mihin kuulun olenko suvaitsevainen vai olenko rajat kiinni minusta tuntuu että minä olen suvaitsevainen ja samalla vaatisin kyllä aika tarkkaa katsantoa mitä tuolla rajoilla tapahtuu kymmenen vuotta lähi idässä varmaan opetti jotain mitä ei ehkä yliopistolla tai jossain jossain teetuvassa ihan opi pidän myöskin kummallisena edustaja biaudetn kommenttia siitä että joku kansliapäällikkö jossain ministeriössä on kertonut että hänestä tuntuu että nämä ansaitsevat turvapaikan minun käsittääkseni kansliapäällikkö oikeasti ei tee turvapaikkapuhutteluja hänellä ei ole siihen pätevyyttä eikä hän myöskään tee päätöksiä näistä mielelläni kuulisin tästä ehkä vähän tarkemmin mitä tulee tähän kun mainittiin sisäministeri orpo että hän on ostanut perussuomalaiset ehkä sellainen heitto että se kuuluu jonnekin muualle kuin

arvoisa puhemies lakiesitys humanitäärisen suojelun perusteella myönnettyjen oleskelulupien poistamisesta lainsäädännöstä yhdenmukaistaa toteutuessaan suomen turvapaikkakäytäntöjä yleiseurooppalaiseen suuntaan viime vuonna myönnettiin hieman yli yli sata oleskelulupaa humanitäärisen suojelun perusteella joten kyse ei sinänsä ole lukumääräisesti kovin suuresta muutoksesta mutta kuten esityksen perusteluissa mainitaan kasvaneen turvapaikanhakijamäärän vuoksi määrä saattaisi olla jatkossa huomattavasti suurempikin periaatteelliselta kannalta kyse on joka tapauksessa ylimääräisten vetovoimatekijöiden poistamisesta ja yksi keinoista joilla pyritään varmistamaan se ettei suomeen jatkossa kohdistu uutta turvapaikanhakijavyöryä ainakaan liiallisista vetovoimatekijöistä johtuen toki myös muita uusia maahanmuutto ja ja turvapaikkapolitiikkaan liittyviä tiukennuksia tarvitaan ja ja sitä että lakeihin aiemmin jääneet porsaanreiät tukitaan perussuomalaiset tervehtivät näitä tiukennuksia ilolla

arvoisa puhemies edustaja ronkainen toi aiemmin tässä keskustelussa ansiokkaasti esille sen että suomen tulee ottaa mallia muun muassa tanskassa tehtävistä tiukennuksista suomen tuleekin kiristää maahanmuuttopolitiikkaansa vähintään yhtä tiukaksi kuin se on muissa pohjoismaissa mieluusti jopa tiukemmaksi kuten edustaja hakkarainenkin totesi jos nämä näkemykset asemoivat asemoivat meidät maahanmuuttokeskustelun oikeaan ääripäähän niin olkoon asia sitten niin kiitän lopuksi hallitusta tästä lakiesityksestä ja kannustan sitä kiirehtimään myös muita suunnittelemiaan maahanmuuttopolitiikan tiukennuksia laadukas lainsäädäntö vie toki oman aikansa mutta suunta on oikea

jatkaa keskustelua näistä niin sanotuista paperittomista joista muun muassa edustaja andersson puhui on arvioitu että näistä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista osa ei palaa vapaaehtoisesti kotimaahansa ja sen vuoksi tänne suomeen niin sanottuina paperittomina eli mistä tässä ilmiössä on kyse kyse on siis ihmisistä jotka ovat tulleet suomeen hakeneet turvapaikkaa sen jälkeen on todettu että heillä ei ole perustetta turvapaikkaan heillä ei ole perustetta toissijaiseen suojeluun ja vielä tällä hetkellä heillä ei ole perustetta humanitääriseen suojeluun tämän ratkaisun jonka maahanmuuttovirasto tekee he ovat voineet riitauttaa ja käytännössä ovat riitauttaneet helsingin hallinto oikeudessa sen jälkeen heillä on vielä ollut valituslupamenettely korkeimpaan hallinto oikeuteen tietysti myös käytetään eli koko tämän meidän oikeusprosessin jälkeen on todettu että näillä ihmisillä ei ole mitään laillista perustetta saada oleskelulupaa suomesta heillä on mahdollisuus palata omaan kotimaahansa osa näistä ihmisistä ei kuitenkaan suostu lähtemään ja nyt edustaja andersson oli sitä mieltä että niille jotka eivät suostu lähtemään pitäisi antaa tilapäinen oleskelulupa minä olen sitä mieltä että se olisi aivan järjetöntä se veisi pohjan pois koko turvapaikkaprosessilta mihin me tarvitsemme turvapaikkaprosessia jos kaikki jotka haluavat jäädä eivätkä suostu palaamaan saavat joka tapauksessa oleskeluluvan eli näiden paperittomien osalta koko suomalainen yhteiskunta tähtää siihen että he poistuvat suomesta koska heillä ei ole mitään perustetta eikä laillista oikeutta olla suomessa tästä on kyse ei pidä helpottaa heidän asemaansa koska silloin he vielä varmemmin jättävät suomesta poistumatta

arvoisa rouva puhemies näkemykseni on että tämä humanitäärisen suojelun tarpeen perusteella myönnettävä oleskelulupa on osa houkuttelevuustekijöitä perusteella suomeen pyritään se ei merkitykseltään yksinään ole suuri mutta osana näitä muita tekijöitä ja houkuttelevia tekijöitä joita meillä täällä suomessa on sekin voi aikaansaada sen että ihmiset haluavat tänne suurissa määrin tulla ja näinhän on todistettu kun on kuultu näiden turvapaikanhakijoiden lausuntoja on siis hyvä että tältä osin suomen järjestelmää harmonisoidaan eu maiden kanssa en näe mitään pahaa siinä että systeemiä tiukennetaan tällä tavoin on hyvä että tiukennamme menettelyjämme ja vastaanottojärjestelmäämme siltä osin varsinkin kun on osoitettu että merkittävä osa tänne tulee niin sanotun siirtolaisuusperusteen perusteella eli eli hakemaan parempaa elämää tulevaisuutta mikä sinänsä on ymmärrettävää mutta eivät ole varsinaisessa hädässä eivätkä varsinaisesti meidän apuamme tarvitse näitä avuntarvitsijoita kuitenkin maailmalla riittää kaikkia emme voi auttaa mutta vähäiset resurssimme tietenkin tulee kohdentaa siten että että ne apua tarvitsevat meiltä apua saavat ja ne ketkä omin voimin pystyvät tulevaisuuttaan rakentamaan voivat tehdä sitä sitten muilla

arvoisa rouva puhemies tämän lain tarkoitus on ja tämä on ensiaskel siihen että saadaan turvattua hyvinvointivaltio eihän tässä mistään muusta ole kysymys afrikassa syntyy joka vuosi kolmekymmentä miljoonaa pakolaista lisää jos me haluamme miten meidän elintason käy siitä on kysymys haluammeko me turvata oman kansallisen hyvinvointivaltiomme meillä on nyt viime vuonna tuli

suurin piirtein kolmekymmentäkaksituhattaviisisataa turvapaikkaturistia tämä on niitä sosialismin saavutuksia missä ovat sosialistit nyt kehumassa tätä mitä on tapahtunut sosialismin saavutuksia on tämä ja haluavat vielä lisää sosialismin saavutuksia kuitenkin historia osoittaa hyvin mitä ovat sosialismin saavutukset siellä ei ole mitään hyvää mutta nämä kerskuvat näillä ja tukevat niitä me yritämme isänmaallisesti saada rajoja kiinni turvata hyvinvointivaltion ja niin edespäin ja oma kulttuuri meillä on erityinen oma kieli suomi meillä on oma lippu kaikki nämä me haluamme pitää mutta jos nämä sosialismin saavutukset tulevat tänne niin ne

arvoisa puhemies tässä kun puheeseen nousi tämä siirtolaisuus mistä myös tässä akuutissa tilanteessa on kysymys ihmiset hakevat parempaa elintasoa niin täytyy siinäkin katsoa mistä se kertoo meillähän on tällä hetkellä jo maailmassa jo ihan pakolaisina kuusikymmentä miljoonaa ihmistä missä suurin osa heistä on niin näiden konfliktialueiden välittömässä läheisyydessä naapurimaissa siellä leireillä ja olot koko ajan huononevat on ihan oletettavaa että myös liikettä sitten sieltä paremman elämän toivossa jonnekin muualle suuntautuu ja sitten tämä siirtolaisuus kertoo myös siitä että meidän maailmassa eriarvoisuus on kasvamassa

peräänkuulutan tätä kansainvälistä yhteistyötä jotta me pystyisimme puuttumaan siihen että joka puolella maailmaa elämän perusedellytykset olisivat nyt edes siinä määrin kunnossa ettei olisi välitöntä tarvetta lähteä tavoittelemaan parempaa elämää jostain muualta

kehitysapu on ihan hyvä keskustelunaihe tässä yhteydessä en kiellä sitä mutta totean vain sen että sitä on annettu viime vuonnakin noin tuhat miljoonaa euroa valtion budjetista eli eli miljardi miljardi euroa ja se on kyllä siinä vähän yli viidenkymmenen miljardin euron budjetissa merkittävä menoerä merkittävä kohde kohde ollut ja ja kun on sitten erilaisia tutkimuksia tehty siitä kansalaiset suhtautuvat kehitysapuun niin hehän suhtautuvat siihen varsin myönteisesti mutta sitten kun on on kysytty mistä tulisi leikata leikata niin kehitysapu on aina siellä kolmen kärjessä yleensä yleensä taitaa olla ykkösenä tähän perustuen perussuomalaiset on on toteuttanut sitä politiikkaa mitä olemme vaaleissa ajaneet ja nyt kehitysapumäärärahoja on laskettu ja se täytyy todeta että

parantua mutta se ei tosiasiassa muuta näitä isoja isoja asioita kehitysmaissa on myös henkilöitä jotka ovat tulleet kertomaan että sillä lailla vain pönkitetään tätä voisi sanoa maailmanpolitiikan epäsuhtaa ja ja vääristymää mitä mitä esimerkiksi pääomapiirit ja globalisaatioporukat ovat pitäneet yllä

edustaja parviainen maalaili tuossa uutta menettelyä jolla turvapaikkajärjestelmän kautta hoidettaisiin siirtolaisuutta eurooppaan positiivista tässä ajatuksessa mielestäni oli se että tämä haku tapahtuu siellä lähtöpaikalla maassa mutta mutta ylipäätään minun mielestäni on kategorisesti väärää ajattelua se että turvapaikkajärjestelmän kautta hoidettaisiin siirtolaisuutta ei näin vaan turvapaikkajärjestelmä on selkeästi hädänalaisille ja hätää kärsiville ihmisille ja ja heitä heitä sen avulla autetaan jos joku haluaa muuttaa paremman tulevaisuuden toivossa eurooppaan niin olkoon siihen joku toinen menettely kuin tämä turvapaikkajärjestelmä koska silloin muuten tukitaan juuri tämä tämä meidän systeemimme niiltä ketkä apua oikeasti tarvitsevat ja jotka sen avun ansaitsevat

afrikasta lähi idästä vailla koulutusta kannattaa eurooppaan parempaa tulevaisuutta etsimään pyrkiä sillä koulutusvaatimukset eu alueen työpaikoilla sun muualla ovat aivan toista luokkaa kuin mihin on valmiuksia lähtömaissa ja väitänpä että jokaista maahanmuuttajan yhtä menestystarinaa kohti löytyy vähintään viisi surullista kohtaloa jossa ei ole menestytty sitten eun alueella onko se näitäkään ihmisiä kohtaan oikein sitten että luomme illuusion siitä paremmasta tulevaisuudesta euroopassa johon heillä kuitenkaan ei välttämättä ole tosiasiallisia edellytyksiä päästä siis siihen unelmaan kun ei ole koulutusta eikä eikä kulttuurillisia lähtökohtia tämä ei ole heidän ihmisten vika vaan niiden yhteiskuntien vika joista tullaan mutta joku muu menettely meidän pitää tähän kehittää

puhemies ajattelin tähän loppuun vain kommentoida tuohon kun edustaja saarakkala nosti ihan ihan hyvin perustellusti nämä kehitysyhteistyön leikkaukset onko niillä korrelaatiota nyt tähän tulvaan mikä ihmisiä lähtee on kuitenkin tosiasia että ykn pakolaisjärjestö on raportoinut siitä että viime vuonna esimerkiksi näillä heidän ylläpitämillään pakolaisleireillä missä siellä ovat todella rahat loppuneet koska maat eivät ole antaneet enää pakolaisjärjestöille rahaa ylläpitää näitä leirejä on tullut puutetta niin terveydenhuollosta koulutuksesta kuin ruokahuollosta ja se on totta kai saanut ihmisiä myös liikkeelle se on aivan

yhä enenevässä määrin olosuhteet heikkenevät tai määrät kasvavat kohtuuttomasti niin se johtaa siihen että yhä suurempi osa lähtee myös siitä eteenpäin ja tämän takia itse nostin esille tämän että on sillä myös merkitystä kuinka paljon ja minne me juuri kohdennamme esimerkiksi suomen

arvoisa puhemies oikeastaan tulin tänne puhumaan edustaja gustafssonin puolesta mutta tämän

sana elikkä tässä lakialoitteessa ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia ja rikoslakia siten että vuokratyövoiman käyttäminen niin sanottuna rikkurityövoimana kielletään lakossa olevien työntekijöiden korvaamiseksi vuokratyöntekijöillä tällä aloitteella siis pyritään kunnioittamaan työntekijöiden lakko oikeutta joka on työntekijöiden perusoikeus ja osa työntekijöiden järjestäytymisvapautta niin sanottujen vuokratyörikkureiden käyttäminen työtaistelutilanteissa on katsottava vakavaksi järjestäytymisvapauden loukkaukseksi lakialoitteen ja sen esittämän lakimuutoksen hyväksymisen on tehnyt ajankohtaiseksi muun muassa tilanne minkä näimme syksyllä postialalla siellähän siis tapahtui näitä uhkailuja ja valmistelutoimenpiteitä vuokratyövoiman hankkimiseksi mahdollisen tulevan lakonalaisen työn suorittamiseksi kyseisessä tilanteessa postin jopa työnantajan taholta velvoitettuja perehdyttämään nämä lakon varalle vuokrattavat etukäteen sittemmin tästä suunnitelmasta myös posti luopui ja hyvä niin suomen lainsäädännössä ei ole yksityiskohtaista säännöstä vuokratyövoiman käyttämisen kieltämisestä työtaistelutilanteessa tarkoituksena korvata lakossa olevia työntekijöitä oikeustieteellisessä keskustelussa on tullut ilmi että rikkurityövoiman käyttäminen ei sinänsä ole

rikkurityövoiman käyttöuhkailujen ja käyttämisen seurauksena jonka seurauksena työriidat ovat pitkittyneet ja hankaloituneet lainsäädännössä oleva kielto olisi estänyt tämän kaltaisen negatiivisen kehityksen suomen työmarkkinoilla sitten vielä tähän loppuun että kyllä myös kansainvälisen työjärjestön elikkä ilon valvontakäytäntö lähtee siitä että rikkurikielto perustuu ykn alaisen kansainvälisen työjärjestön ilon järjestäytymisvapautta koskevaan yleissopimukseen numero

tämä tulkinta on siis vahvistettu valvontakäytännössä ja suomi on myös ratifioinut tämän sopimuksen näillä sanoilla esittelin tätä lakialoitetta

arvoisa rouva puhemies aloitteessa laiksi rikoslain luvun muuttamisesta ehdotetaan lainmuutosta joka kieltäisi poikalasten ympärileikkaamisen ilman lääketieteellistä perustetta ehdotetun lain sisältö on että ympärileikkauksen järjestämisestä tai suorittamisesta kahdeksaatoista vuotta nuoremmalle poikalapselle muista kuin lääketieteellisistä syistä tuomittaisiin sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi

sekä asettaa tyttö ja poikalapset sukupuolen perusteella eriarvoiseen asemaan ja ylläpitää julkisin varoin tapahtuvaa uskonnollisten erivapauksien tukemista edellä mainituista syistä tulisi ympärileikkauksen tekeminen alle kahdeksantoista vuotiaalle henkilölle ilman lääketieteellisiä perusteita säätää laittomaksi arvoisa puhemies ennakkopäätöksenä poikien ympärileikkausten laillisuudesta pidetään pahoinpitelysyytettä koskenutta tapausta

jossa oikeus katsoi ettei muslimipojalle uskonnollisista syistä järjestetty ympärileikkaus ollut lainvastainen korkein oikeus myönsi kyllä että ympärileikkaus jolla peruuttamattomasti poistetaan tervettä kudosta merkitsee puuttumista asianomaisen henkilön ruumiilliseen koskemattomuuteen ja että se jossain määrin kipua aiheuttavana näyttäisi lähtökohtaisesti täyttävän pahoinpitelyrikoksen ulkoisen tunnusmerkistön joko sen perusmuodossa tai sen lievässä tekomuodossa

artiklassa suojatun henkilökohtaisen koskemattomuuden vaikka totesikin euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännöstä että suhteellisen vähäinenkin lääketieteellinen toimenpide voi merkitä perusoikeuksien loukkausta jos se tehdään ilman asianmukaista suostumusta arvoisa puhemies tyttölasten ympärileikkaus tulkitaan sitä vastoin suomen rikoslain kahdenkymmenenyhden luvun kuudennen pykälän mukaan törkeäksi pahoinpitelyksi kuten myös korkeimman oikeuden

osoittaa on juridisesti kestämätöntä että poika ja tyttölapset asetetaan oikeudellisessa tarkastelussa eriarvoiseen asemaan heille suoritetun ympärileikkauksen lainmukaisuutta arvioitaessa suomen perustuslain seitsemäs pykälä takaa jokaiselle henkilölle oikeuden henkilökohtaiseen vapauteen koskemattomuuteen ja turvallisuuteen tämä perustuslain kohta on universaali jakamattoman ihmisarvoisen elämän perusta eikä sitä voida sivuuttaa vetoamalla uskonnollisiin traditioihin tai normeihin ja näin sallia ympärileikkauksen kaltaisten rituaalien suorittamista pienelle lapselle

se kuulu suomalaiseen terveydenhoitojärjestelmään lääkäriliiton mukaan lääkäriä ei voida velvoittaa eettisistä syistä toteuttamaan uskonnollista rituaalia josta ei ole potilaalle terveydellistä hyötyä saman lausunnon mukaan on lisäksi kyseenalaista käyttää julkisia varoja rahoittamaan erityisryhmien uskonnollisia käytäntöjä kestävin ratkaisu olisi edellä mainituin perustein säätää alle kahdeksantoista vuotiaalle ei lääketieteellisistä syistä järjestetty ympärileikkaus lainvastaiseksi sukupuolesta riippumatta jolloin sekä ympärileikkauksen järjestäjä että sen suorittaja olisi tuomittava sakkoon tai vankeuteen

lukuun uusi seitsemäs a pykälä seuraavasti ilman lääketieteellisiä perusteita suoritetun ympärileikkauksen järjestäminen joka järjestää kahdeksaatoista vuotta nuoremmalle henkilölle ilman lääketieteellisiä perusteita ympärileikkauksen tai osallistuu sen suorittamiseen on tuomittava jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta ilman lääketieteellisiä perusteita suoritetun ympärileikkauksen järjestämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi myös yritys on rangaistava

arvoisa rouva puhemies suomen perustuslain seitsemäs pykälä takaa jokaiselle henkilölle oikeuden henkilökohtaiseen vapauteen koskemattomuuteen ja turvallisuuteen tästä huolimatta suomesta löytyy kuitenkin ennakkotapauksia joissa suomalainen oikeuslaitos on katsonut poikalapsille uskonnollisin perustein suoritettuja ympärileikkauksia läpi sormien suomessa ei ole myöskään haluttu jostain syystä lähteä erikseen kieltämään lailla ei lääketieteellisin perustein suoritettuja ympärileikkauksia vaikka tiedetään että hallitsemattoman maahanmuuton myötä kyseiset tapaukset tulevat lisääntymään tulevaisuudessa poikalasten uskonnollisin perustein tehtävien ympärileikkausten oikeutuksesta ihmisoikeuksien näkökulmasta kiistellään laajasti euroopassa kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja sopimus lasten oikeuksista velvoittavat sopimuksiin sitoutuneita maita suojaamaan lasten koskemattomuutta ja terveyttä haitallisilta perinteiltä nyt kuitenkin vaikuttaa vahvasti siltä että uskonnon ja kulttuurin nimissä joillekin aikuisille ihmisille halutaan suoda etuoikeus kiertää yhteiskuntamme tärkeitä arvoja joista yksi on yksilön oikeus ruumiillisen koskemattomuuteen on todella vastuutonta ja väärin asettaa osa lapsista heikompaan asemaan muihin lapsiin nähden siksi että he ovat sattuneet syntymään meille suomalaisille vieraaseen uskontoon ja kulttuuriin arvoisa puhemies ei lääketieteellisin perustein suoritettu ympärileikkaus ei ole pelkkä kirurginen toimenpide vaan se on myös paljon muuta poikalasten ympärileikkaukset saattavat aiheuttaa toimenpiteen jälkeen lapsille monenlaisia komplikaatiota kuten verenvuotoa tulehdusta turvotusta arkuutta epämiellyttävää hankausta sekä läpi elämän seuraavaa kipuilua

muita ongelmia voisi ilmetä arvoisa puhemies kysymys on ennen kaikkea siitä miten me määrittelemme lasten oikeudet ja voimmeko todella tarpeen tullen tinkiä niistä kysymys on siitä onko meidän aikuisten oikeus uskomuksiin ja kulttuuriperinteisiin tärkeämpi asia kuin lapsen oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen ja ehjään minäkuvaan sosiaalisessa sosiaalisessa mediassa facebookissa on tuhansien ihmisten muodostama ryhmä ja näillä ihmisillä on yksi yhteinen piirre tunne siitä etteivät he ole kokonaisia sillä heidät on lapsena perusteettomasti ympärileikattu heidän yhteisönsä nimi on osuvasti thankful eli suomeksi en ole kiitollinen kyseisiltä ihmisiltä on lapsena heidän vanhempiensa toimesta viety oikeus päättää miltä heidän ruumiinkuvansa näyttää heidän omissa silmissään heiltä on viety oikeus tuntea itsensä kokonaiseksi ja tämä on yksiselitteisesti väärin arvoisa puhemies poikalasten ei lääketieteellisin perustein suoritettu ympärileikkaus on ja tahallista väkivaltaa kaikille lapsiin kohdistuville pahoinpitelyille on oltava suomessa puhdas nollatoleranssi ja jokaista pahoinpitelyyn syyllistynyttä ja osallistunutta tulee rangaista ketään pahoinpitelijää ei saa asettaa erityissuojeluun ja erityisasemaan esimerkiksi hänen kulttuurisista taustoistaan johtuen kannatankin tätä edustaja saarakkalan tekemää lakialoitetta jolla pyritään kriminalisoimaan ei lääketieteellisin perustein suoritetut lasten ympärileikkaukset on äärimmäisen tärkeää että me täällä eduskunnassa pyrimme kaikin keinoin puolustamaan ja suojelemaan niitä jotka eivät itse kykene puolustamaan itseään

arvoisa rouva puhemies edustaja saarakkalan tekemä lakialoite edustaa nykyaikaa elämme suomessa vuotta kaksituhattakuusitoista ja on mielestäni täysin käsittämätöntä että joidenkin vanhojen uskonnollisten menojen riittien tai uskomusten vuoksi poikalapsia silvotaan tyttölapsista puhumattakaan suomessa on vuonna säädetty eläinsuojelulaki sen seitsemännessä pykälässä kielletään koirien häntien typistäminen ja ehkä nyt olisi pikkuhiljaa aika tulla sitten siihen johtopäätökseen että voidaan kieltää myöskin poikalasten tietynlainen typistäminen varsinkin ennen kuin heiltä voidaan kysyä suostumusta mikä tapahtuisi sitten kun täyttävät kahdeksantoista sen jälkeen voivat sitten päättää haluavatko näihin menoihin osallistua maailmassa on tuhansia uskontoja minun tietooni ei ole tullut että siellä jumalat olisivat ottaneet tähän asiaan mitään kantaa

arvoisa rouva puhemies tässä ehdotetaan lainmuutosta joka kieltäisi poikalasten ympärileikkaamisen ilman lääketieteellistä perustetta pidän aloitetta erittäin tärkeänä ja myös ajankohtaisena voisi jopa ajatella että miksei tällainen laki ole jo voimassa sivistysmaassa nimeltä suomi nykytilanteessa uskonnollisista syistä tehdyt poikalasten ympärileikkaukset ovat laillisia huolimatta siitä että tunnusmerkistöltään teko rikkoo muun muassa rikoslakia kyse on pienen pojan henkilökohtaisesta koskemattomuudesta ja tekotapa ylittää selvästi vähintään pahoinpitelyn tunnusmerkistön meidän aikuisten tulee suojella pieniä lapsia eikä olla suosimassa heidän silpomista kuuluupa silpominen johonkin uskontoon tai sitten ei alaikäisellä pienellä pojalla ei vajaavaltaisena ole edes mahdollisuutta toteuttaa tosiasiallisesti uskonnonvapauttaan vaan ympärileikkaus järjestetään käytännössä aina vanhempien tahdosta kuten tässä esityksessä kerrottiin arvoisa puhemies tämä nyt lähetekeskustelussa oleva lakimuutos pitää saada pikaisesti suomen lainsäädäntöön ja sen rikkoja on tuomittava asianmukaisesti tästä lakimuutoksesta ovat tässä lähetekeskustelussa pitämässä puheita vain perussuomalaiset miehet onko niin etteivät muiden puolueiden edustajat ole kiinnostuneet suojelemaan pieniä lapsia luulisi että edes he jotka yleensä puhuvat ihmisoikeuksista olisivat äänessä ja pitäisivät vieläpä kovaa ääntä pienten poikien puolesta

arvoisa arvoisa rouva puhemies kiitoksia erittäin hyvästä keskustelusta täytyy sanoa että joskus kyllä laatu korvaa määrän ja ainakin tässä keskustelussa sen voi näin todeta sillä argumentit ovat kiistattomia ja hyviä ja vaikka lakialoite ei saanut kuin ehkä parisenkymmentä allekirjoitusta niin siitä huolimatta vetoan hallitukseen ja sen ministereihin että tämä asia viimeinkin saatetaan lailliseen järjestykseen tällä vaalikaudella koska tämä on ollut eduskunnan ja ja hallitusten esityslistalla aiemminkin mutta edelleen tämä tilanne on jostakin syystä tämä minä toivon että tässä pystytään nyt nousemaan näitten kulttuurillisten traditioiden ja ja joittenkin muitten toissijaisten syitten yläpuolelle ja ja yksiselitteisesti tämä toiminta lakkauttamaan on aivan aivan erikoista että tässä meidän maassamme on muun muassa ylimpien ylimpien laillisuusvalvojien toimesta annettu ratkaisuja joissa on todettu että joku joulujuhla koulussa on on väärin ja siihen osallistuminen rikkoo jonkun ihmisoikeuksia mutta tässä maassa ei vielä tänä päivänä saada tämmöistä peruuttamatonta fyysistä toimenpidettä kiellettyä yksiselitteisesti vaan vedotaan vain siihen että sitten niitä suoritetaan joissain autotalleissa ja muuten tämähän on täysin kestämätön perustelu jos tuon perusteluketjun ottaisi johonkin muuhun asiayhteyteen ei tuolla tuolla argumentilla kerta kaikkiaan voida jatkaa vaan nyt pitää muuttaa tätä